arvoisa puhemies käsittelyssä on siis hallituksen ehdotus jossa esitetään muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia on hyvä todeta heti alkuun että viimeisestä korotuksesta ei ole niin paljon aikaa siltä osin on perusteltua pohtia onko tämä ajoitus nyt oikea onko hallitus seurannut riittävästi edeltävien veronkorotusten vaikutusta erityisesti asumiskustannusten kasvuun ja tulonjakoon ja ryhtynyt sen pohjalta tarvittaviin toimiin varsin ilmeistä on tämän asian käsittelyn yhteydessä saatujen tietojen mukaan että tosiasiassa näiden fiskaalisten perusteiden ohella vaadittavat ympäristöperusteet eivät nekään ole suoraan täyttymässä siinä missä valiokunnan enemmistö pitää tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena tätä esitystä on hyvä todeta että sdp kyllä varoittaa siitä että selvityksiä ei ole riittävällä tavalla tehty jotta me voimme arvioida minkälaiset vaikutukset näiden veronkorotusten pohjalta tulee asumiskustannuksiin ja tulonjakoon monien pienituloisten asema on entisestään kiristynyt hallituksen leikkausten johdosta ja siihen päälle nestemäisten polttoaineiden valmisteveron korotus johtaa entistä enemmän siihen että ihmisten menot kasvavat siksi esitämmekin vastalauseen lausumaehdotuksena että eduskunta edellyttää että hallitus seuraa veronkorotusten vaikutusta asumiskustannusten kasvuun ja tulonjakoon sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin

ehdotetut veronkorotukset vaikuttavat hyvin eri tavoin näihin tavoitteisiin ja jopa hyvinkin ristiriitaisesti siksi korostamme omalta osaltamme ympäristöohjautuvuuden lisäämistä verotuksessa mutta toteamme että nämä hallituksen esityksen perustelut kyllä ontuvat nimittäin samaan aikaan kun näitä tavoitteita isossa kaavassa tavoitellaan myöskin fiskaalisten tavoitteiden osalta on myönnettävä että hallitus toisaalla toimii tasan päinvastoin on suuri menetys se että esimerkiksi energia avustus nyt uudistetaan niin että siinä todellisuudessa ei olla enää ottamassa samalla tavalla huomioon ihmisten mahdollisuuksia aidosti muuttaa käyttäytymistään sen pohjalta kun ympäristöohjautuvuutta lisätään veropolitiikassa harva meistä uskoo että esimerkiksi öljylämmitteisen talon

että näitä ympäristöohjautuvuutta koskevia toimia tehdään laajasti koko hallituksen rintamalla ja tältä osin on suuri pettymys että hallituksen asunto ja ympäristöpolitiikassa valitettavasti toimitaan tasan päinvastoin siksi me haluamme edellyttää hallitukselta suoraselkäisyyttä ja seuraavalla lausumalla joka löytyy siis vastalauseemme lausumaehdotuksesta kaksi

arvoisa rouva puhemies melko tasan neljä vuotta sitten kataisen hallituksen aikana kun edustaja urpilainen oli veroministerinä

oktaanisen bensiinin hinta oli kolmekymmentä senttiä kalliimpaa kalliimpaa kuin tällä hetkellä ja dieselin hinta kaksikymmentäneljä senttiä kalliimpaa kuin tällä hetkellä silloin elettiin kaksituhattakaksitoista syksyllä aikaa jota ennen koskaan polttoaineiden hinta ollut sen korkeampi mitä hallitus silloin teki ei ainakaan alentanut veroa nyt hallitus tässä tilanteessa runsaalla kahdella sentillä korottaa näiden polttonesteiden hintoja eli voi todeta että mittarilla hinta kuluttajalle on tänä päivänä selvästi halvempi kuin oli silloin kun sosialidemokraatit olivat vastuussa tästä veropolitiikasta tältä osin voidaan siis tyytyväisyydellä todeta että hintataso on alentunut ja kuluttajien ostovoima on tänä päivänä tältä osin parempi kuin oli oli silloin kun sosialidemokraatit olivat vallan kahvassa polttonesteiden hinnankorotus ei ei ole tietystikään mieleistä mutta tässä tilanteessa ja muun muassa ympäristönäkökulmat huomioon ottaen se on kuitenkin pienempi paha kuin moni muu toimenpide ja tältä osin hallituksen linja on kannatuksen arvoinen
arvoisa rouva puhemies kun puhutaan energiaverotuksesta polttoaineverotuksesta niin tässä valiokunnan enemmistön mietinnössäkin todetaan se on tasapainoilua se on tasapainoilua fiskaalisten tuottojen hankkimisen sitten ympäristöohjaavuuden kanssa ja silloin kun puhutaan työkoneiden polttoaineista puhutaan dieselistä tai puhutaan muusta energiaverotuksesta niin sitten myöskin elinkeinopolitiikan tarpeet ja tällainen tasapainoilu on aika ristiriitaista toisaalta halutaan ympäristöohjaavuutta ja halutaan fiskaalisia vaikutuksia ja sitten kuitenkin vähän niin kuin näiden tavoitteiden vastaisesti tehdään palautusjärjestelmiä joilla sitten sekä ympäristöohjaavuutta että fiskaalisia tuottoja väheksytään tai niitä kompensoidaan kokonaisuutena koko polttoaineverojärjestelmä on on pyritty rakentamaan sillä tavalla neutraaliksi että nämä kaikki näkökohdat ovat huomioitavissa mutta kuitenkin kehitettävää edelleen on täytyy muistaa että nämä veronkorotukset vaikuttavat tosiaan myöskin asumiskustannuksiin ja se on otettava huomioon sitä seurattava sitten korjausrakentaminen energiatehokkuuden parantaminen ja lämmitysjärjestelmien kehittäminen ovat tosi tärkeitä sen vuoksi kannatan edustaja kiurun vastalauseeseen liittyviä lausumaehdotuksia elikkä tämä on yhteinen vastalause sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton kesken

arvoisa puhemies oikeastaan tähän tematiikkaan liittyy oleellisesti se mitä julkistettiin äskettäin ilmasto ja energiastrategiassa eli liikennepolttonesteisiin tullaan jatkossa sekoittamaan entistä enemmän biokomponenttia ja sehän on iso asia varsinkin niillä suunnitelmilla mitä nyt strategiassa on linjattu eli todella merkittävä osuus olisi jatkossa kotimaista biokomponenttia sehän tarkoittaa uusia työpaikkoja se tarkoittaa uusia investointeja se on ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto ja se parantaa myös maan omavaraisuutta olemme tällä hetkellä aivan liikaa tuontienergian varassa jatkossa ollaan entistä enemmän kotimaisempia meillä syntyy entistä enemmän työpaikkoja ja sitten näitä investointeja ensimmäisiä on nähty jo jo ja lisää odotetaan kun puhutaan liikenteen polttonesteestä niin tämä tuleva myönteinen muutos on syytä noteerata

eivät perussuomalaiset nyt kyllä pääse yhtään mihinkään siitä että tämä vaaliohjelma on nyt syöty siteeraan autoveron poistaminen on veropolitiikkamme kärkihankkeita siitä tulevia veromenetyksiä ei pidä kompensoida bensaveron tai käyttömaksun korotuksilla totesi puoluesihteeri riikka slunga poutsalo vielä puolitoista viikkoa ennen eduskuntavaaleja ja mitä nyt tapahtuu bensan verotus nousee yli kaksi senttiä litralta ja dieselin vielä vähän enemmän se että toiset puolueet kuten sosialidemokraatit ajattelevat myös ympäristövaikutuksia ja pyrkivät kohti kestävää kehitystä ei tässä riitä edustaja kankaanniemi nyt ollenkaan tällaisen historiallisen vertailun perusteeksi kunpa tässä olisikin aidosti kysymys siitä että haluttaisiin ohjata kohti ympäristön kannalta kestävämpää käyttäytymistä mutta tämä kuten kaikki täällä salissa tietävät on puhtaasti fiskaalinen paikkaustoimi kun hallituksen piti löytää joitakin tuottoja itselleen ja sitäkin murheellisempaa on tämä että tähän on jouduttu kuten tässä on todettu näitten lämmitys ja liikennepolttoaineiden veronkorotuksilla on suuri vaikutus yhteiskuntaan ennen kaikkea asumisen kustannuksiin asuminen kuitenkin tuottaa suomessa suurimman osan kasvihuonekaasujen päästöistä ja se on suurempi osa kuin euroopassa keskimäärin tässä suhteessa tämä kehitys on vaarallinen kun öljyn hinta jo nyt on alhaalla ja kun samaan aikaan ollaan poistamassa asuntojen energiatukia niin silloin ollaan tilanteessa jossa kannustin siirtyä esimerkiksi maalämpöön pienenee entisestään

arvoisa rouva puhemies tämä polttoaineveron korotus on ymmärrettävää tietenkin siitä syystä että valtion tuloja täytyy hankkia jostakin lisää niin että rupeamme pikkuhiljaa pääsemään valtiontaloudessa tasapainoon sellainen tilanne jossa jatkuvasti elämme velan varassa ei ole hyvä tämä on yksittäinen budjettilaki siitä nyt ei maailma kaadu mutta se iso linja on tärkeää pitää mielessä suomen tulee jatkossa tehdä yhä enemmän omista raaka aineista tuotettuja polttoaineita sekä bensaa että dieseliä lisättäisiin kotimaisen jakeen osuutta niin kuin hallitus on jo päättänyt se on vakaa aikomus että suomi nostaa sillä omaa ta louttaan saamalla suomeen työtä lisää pitäisi ottaa huomioon myös se näissä arvostelevissa puheenvuoroissa pitäisi arvostelijoiden huomioida myös se että totta kai maailmanmarkkinoilla fossiiliset polttoaineet tulevat olemaan lähivuosikymmeninä edelleen merkittävä tekijä

on heitetty heitetty mustia varjoja niitä ei saisi käyttää tai metsiemme kestävyys olisi vaarantumassa tai jotain muuta tai esimerkiksi turpeen suhteen meillä on semmoinen eräänlainen käsittämätön hysteria luotu tähän maahan että sitä ei saisi käyttää vaikka sekin on kotimainen raaka ainevara ja valtava valtava energiavarasto jokainen voi käydä tätä kokeilemassa vaikka tuolla oslon kaduilla ja sanoa norjalaisille että ette te voi käyttää omia raakaöljyvarojanne polttoaineen tekemiseen ettekä maakaasua myydä ja tehdä siitä teille elintasoa siitä maasta hyvin äkkiä voisi lähtö valjeta sen takia että kielletään heidän toimintansa on parasta keskittyä omaan tekemiseen ja suomi on tällä hallituksen linjalla hyvällä tiellä

arvoisa puhemies minusta tämä on aika erikoista keskustelua siinä suhteessa että nykyiset hallituspuolueet eivät näytä ottavan mitään vastuuta niistä päätöksistä joita täällä tehdään nyt on kysymys siitä siitä onko tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys vain fiskaalisia tarpeita varten vai onko tässä myöskin jonkinlaisia ympäristöelementtejä joita korostetaan kun tätä hallituksen esitystä lukee niin kyllä tässä aivan selvästi myönnetään että tällä ollaan hakemassa valtion kirstuun rahaa mutta myönnetään myöskin että tällä pitäisi olla ympäristöohjauksellista merkitystä kun me nyt peräämme miksi näitä fiskaalisia vaikutuksia päätettiin lähteä hakemaan näin nopeasti edeltävien korotusten jälkeen arvioimatta mikä tilanne on ihmisten rahapussin nyörien näkökulmasta niin on se aivan käsittämätöntä miksi ei voida ottaa tätä asiaa niin kuin se on nämä uudet maksunkorotukset johtavat erittäin hankalaan taloudelliseen tilanteeseen ja kyllä sekin meidän täytyy ottaa huomioon ja mitä tulee sitten siihen onko tällä esityksellä ympäristöystävällisyyden kanssa jonkunlaista tekemistä niin samaan aikaan kun sitä tavoitellaan valtiovarainministeriössä kerrotaan ympäristöohjautuvuuden lisääntymisestä tämän esityksen kautta tosiasiassa ympäristöministeriössä puuhataan jotain aivan muuta kyllä tässä täytyisi vasemman käden tietää mitä oikea puuhaa vaikka tässä on eri puolueista kysymys niin kyllä jollakin tavalla tuntuu pahalta että hallitushan nimenomaan esitti eduskunnalle että energia avustukset poistetaan aika tylyä toimintaa niille joilla on esimerkiksi öljylämmitteinen omakotitalo ei täällä säälillä näytä olevan mittaa millään tavalla siinä minkälaista politiikkaa tehdään eivät nämä ihmiset voi ympäristöohjautuvuutta kulutuksessaan lisätä tuosta vain eikä niitä kannustimia enää ole ollenkaan koska ne leikattiin pois

rouva puhemies viime perjantaina hyväksyimme täällä kolmannen lisätalousarvion ja siinä autoveron tuottoa voitiin nostaa kuusikymmentä miljoonaa euroa tälle vuodelle autoveron tason laskeminen tuottaa valtiolle enemmän kuin se himoverotus jota tältä osin sosialidemokraatit ja punavihreä oppositio haluavat tämä vain tiedoksi muistin virkistämiseksi mitä sitten tulee tähän korotukseen niin palautan vielä mieleen jos ei äsken mennyt perille että tällä hetkellä yhdeksänkymmentäkahdeksan bensiinin hinta on kolmekymmentä senttiä alempana kuin oli neljä vuotta sitten tasan neljä vuotta sitten ja silloinen hallitus ei tehnyt yhtään mitään hinnan alentamiseksi ja se näkyi myös ihmisten ostovoimassa se näkyi elinkeinoelämän heikossa tasossa nyt kun hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi niin tästä pienestä polttoaineen hinnankorotuksesta huolimatta

on näkyvissä selvä talouden käänne kasvuun niin kuin meille tasavallan presidentti aamulla kun valtiovarainvaliokunta oli hänen vieraanaan näki ja kertoi että on nähtävissä että käänne on tapahtunut samalla tasavallan presidentti varoitti velkaantumisesta kuntien valtion ja yritysten ja kotitalouksien velkaantumisesta hallituksella on vastuu siitä että tämä velkaantumiskehitys joka on ollut varsin rajua varsinkin viime vaalikaudella saadaan taitettua ja tästä on nyt selvät merkit kunnat eivät enää velkaannu niin kuin viime kaudella ja valtion velkaantuminenkin hidastuu koko ajan vähin erin

arvoisa rouva puhemies mitä tulee hallituksen esitykseen liikennepolttoaineiden verotuksen suhteen hallituksen linja on täysin oikeansuuntainen kuuliko edustaja hoskonen oppositiosta tulee kehuja koska verotuksen painopistettä on siirrettävä työn ja yrittämisen verotuksesta enemmän kulutuksen verotukseen ja kotimainen uusiutuva energia on aina kotimaista työtä aina suunnittelusta lopputuotteeseen asti sen suhteen liikennepolttoaineiden osalta oikea korkeintaan kehotan hallitusta vielä miettimään verotukia dieseliin ja kevyeen polttoöljyyn voisiko siellä nipistää vielä pikkuisen enemmänkin että säästyisi vähän enemmänkin rahaa noita lisäeuroja voidaan käyttää sitten vaikkapa sinne koulutukseen

tämä esitys on siinä mielessä aika erikoinen kun hallitus on ohjelmassaan luvannut että kokonaisveroaste ei nouse ja tämä toimii sitä vastaan sitten tämä vähentää ostovoimaa tämä lisää pienituloisten ahdinkoa ei tässä sillä mummonmökissä sitä mökkiään sähköllä tai öljyllä lämmittävällä ole mitään valinnanvaraa tämän asian suhteen hän joutuu jatkossa maksamaan enemmän näitä kuluja ja olen kyllä sitä mieltä että tällaisia esityksiä ei pitäisi

arvoisa rouva puhemies tämä nestemäisten polttoaineiden verotuksen korotus on kyllä jälleen pettymys ja karua pienituloisten kukkarolle tämä polttoaineverotuksen korotus rokottaa eniten maaseudulla asuvia ihmisiä joiden on mahdotonta vaihtaa auto julkiseen liikenteeseen sen puuttuessa

että sitä ei koroteta mutta näin ei käynyt soini oppositiossa olleessaan totesi sanatarkasti näin ei siinä bensapumpulla kysytä paljonko on tili tai eläke se on tasavero mutta niin vain petitte tämänkin lupauksenne ja ja se on yllätys millaisella voimalla olette käyneet hallituksessa vähempiosaisten kimppuun leikkausten lisäksi nyt polttonesteiden verotusta korotetaan ja duunari maksaa eli hallitus petti tässäkin viimeisenkin vaalilupauksensa

arvoisa rouva puhemies olipa mieluisaa kuulla edustaja touko aallon puheenvuoro varsinkin sen alkuosa olen todellakin iloinen että tässä asiassa olemme edustaja aallon kanssa samaa mieltä eli verotuksessa painopistettä pitää edelleen siirtää työnteon ja yrittämisen verottamisesta esimerkiksi ympäristöhaittojen verottamiseen

tämä energia ja ja ilmastostrategia on niin merkittävä teko ympäristön puolesta että vihreiden varjobudjetin esitykset aurinkopaneeleista ovat hyttysen ininää tämän

arvoisa puhemies sieltähän se nyt sitten tuli itse leijonan suusta kylläpä on aika kiinnostavaa kun täällä kokoomus oikein profiloituu monen vihreän sävyn puolueena silloin kun puhutaan kerta kaikkiaan nestemäisten polttoaineiden hinnankorotuksesta täytyy sanoa että tässä salissa on kaikenlaista jo kuultu mutta yritän kysyä sitä että eikö nyt ole ollut aika kestävä linja se että silloin kun me tuemme ihmisten käyttäytymistottumusten muuttumista ympäristöystävällisempään suuntaan sitä tuetaan koko hallituksen joukkueena edustaja zyskowicz ei varmaan tiedä että edeltävän ministerin vapaavuoren joka oli aikoinaan minusta hyvin onnistunutkin asuntoministeri aikana meillä oli yhteinen hanke ja se oli se että energia avustuksista pidetään kiinni ohjataan suomalaisia siihen että lämmityskustannukset ovat hallittavissa silloin kun on mahdollisuus realistisesti pohtia myöskin sitä että tämä öljylämmitteinen talo voisi toimia jollakin muullakin mallilla ja nyt on aika käsittämätöntä että meillä ei

tarkkaavaisia ettei veroaste lähde nousemaan mutta kyllähän hallituksen linja on ollut se että veroja kiristämällä ei tämän maan taloutta paranneta se on selvä asia totta kai valtion pitää hankkia tulonsa jostakin tai sitten pitää ottaa velkaa ja tämä velanottotie minun mielestäni on nyt kuljettu loppuun meillä on tullut hallitukseen ylimääräisiä menoja kuten esimerkiksi suomeen tulleiden suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden osuus vie sen noin miljardi euroa ja monta muuta menoa työttömyys on valtava ongelma edelleen mutta sitä on ruvettu pikkuhiljaa parantamaan pankaa merkille että uusia työpaikkoja on syntynyt ja viimeisimpien tutkimusten mukaan niin kuin tässä talossa eräällä edustajalla on tapana

yrityksissä ilmapiiri on muuttunut positiiviseksi uusia investointeja suunnitellaan ja sitä kautta luodaan uutta työtä ja se luo sitten uutta veropohjaa sekä kunnille että valtiolle ja myös seurakunnille elikkä tie on oikea mutta minä en ymmärrä tällaista että otetaan joku pienen pieni pisara valtion tulo ja menoarvion tulopuolelta ja sitä ruvetaan sitten paisuttelemaan ja sen jälkeen yhtäkkiä tuntuu että koko maailma kaatuu siitähän tässä ei ole kysymys se mihin suuntaan suomen pitää polttoainenesteiden verottamista ja tuotantoa viedä on ehdottomasti omista raaka aineista tuotetut polttoaineet ja sillä tiellä pitää olla rohkea mielestäni tämä nykyinen linja jossa esimerkiksi uusiutuville energioille metsän tuotteille ollaan suunnittelemassa eun kautta kaikenlaisia rangaistuksia on mielestäni häpeällistä kyllähän meidän pitää saada omia luonnonvarojamme käyttää aivan niin kuin norja käyttää tai aivan kuten saksa käyttää kivihiiltä tai ruskohiiltä ei kukaan siellä kyseenalaista niiden käyttöä jos suomessa joku mainitsee sanan turve niin on suurin piirtein

ammumme joka kerta itse

arvoisa puhemies olemme tietenkin tässä salissa tottuneet siihen että hallitus ottaa kunnian monista asioista mutta ehkä nyt tehdään vähintäänkin piirisarjan ennätys siinä että hallitus ottaa itselleen kunnian öljyn maailmanmarkkinahinnan romahtamisesta kaksituhattakaksitoista joka tässä mainittiin kävi niin että maaliskuussa tuona vuonna öljyn hinta oli kaikkien aikojen huipussaan sataseitsemäntoista dollaria barrelilta kun se tällä hetkellä on neljäkymmentäyhdeksän dollaria barrelilta eli neljäkymmentä prosenttia siitä mitä se oli neljä vuotta sitten

arvoisa puhemies sdpn edustajia on syytä muistuttaa että he ovat omassa vaihtoehtobudjetissaan esittämässä miljoonaa lisää voimalaveroon ja kun puhutaan ympäristön kannalta niin nimenomaan voimalavero on rasite esimerkiksi sähköautojen ja vähäpäästöisten mahdollisuuksien lisäämiseksi sen tähden ei kannata kovin paljon hurskastella hurskastella täällä pitää lukea omat paperit ja vasta sen jälkeen lähteä moittimaan hallituksen esityksiä sen tähden halusin muistuttaa muistakaa olette esittämässä voimalaveroa joka heijastuu joka kuluttajalle ja kun me joudumme voimalaveron jälkeen yritysten sähköverotaakkaa sähköverotaakkaa helpottamaan niin sieltä tulee kaksinkertainen lisäys tavalliselle kuluttajalle

arvoisa rouva puhemies tämä keskustelu on ollut kyllä varsin mielenkiintoinen tässä nyt näyttää siltä että ympäristöveroista tehdään tällainen vipuvarsi jolla sitten polttoaineiden hintoja voidaan nostaa aivan mihin kyllä hyvä muistaa että suomi on kumipyörillä liikkuva maa täällä sekä tavarat että ihmiset liikkuvat kumipyörillä voisin voisin kysyä mikä on nyt se ekonominen salaisuus joka ei tässä näytä ainakaan minulle avautuvan jolla tällä veronkiristyksellä sitten tavaranvientiä edistettäisiin ja kauppaa lisättäisiin olisi hyvä että tämä yhtälö tuotaisiin tänne näkyviin hallituspuolueet ovat aika ison selityksen velkaa maamme kuljetusyrittäjille jotka ehkä seuraavat tätä keskustelua ja ihmettelevät että jaa taas viedään meidän lompakosta että mitenhän mahtaa tämä kauppa täällä kehittyä

arvoisa puhemies kyllä minä haluaisin nyt muistuttaa hallitusta kaikkia puolueita siitä että tässä maassa vielä lämmitetään kuulkaa aika paljon öljyllä vaikka ympäristöministeriö linjasi kaksituhattakahdeksan että tästä maasta öljylämmitys loppuu vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä näin ei ole käymässä näin ei ole käynyt meillä on vielä yli sataviisikymmentätuhatta öljylämmitteistä taloa varmasti vieläkin enemmän nimittäin ihan tuoreita tilastoja ei ole vuonna kaksituhattayhdeksän öljylämmitteisiä pientaloja oli satayhdeksänkymmentätuhatta ja se oli kuulkaas kaksikymmentäkaksi prosenttia kaikista pientaloista kyllä tämä linjaus mitä hallitus tällä hetkellä tekee koskee nimenomaan niitä ihmisiä jotka asuvat maaseudulla jotka asuvat taajamissa jotka eivät asu kerrostalossa jotka joutuvat asumaan omakotitaloissa kaikkein tärkein asia olisi tietenkin se että meidän pitäisi pystyä avittamaan näitä ihmisiä hankkimaan sellaisia lämmitysmuotoja jotka eivät päästöiltään ole yhtä pahoja kuin öljy mutta tosiasia on kuitenkin tämä tämä päätös on sellainen joka vie noin viidesosalta omakotitaloasujista lisää euroja joka ikinen päivä joka ikinen kuukausi sen lisäksi jos harkitsemme mietimme vähän sitä asiaa että kun asutaan maalla niin valitettavasti taloudet tarvitsevat kaksi autoa siellä sen takia että siellä kuljetaan töissä ja kiva kuljettaa harrastuksissa myöskin maalla se kaksinkertaistaa sen menon siellä maaseudulla tämä oli muun muassa semmoinen asia mistä perussuomalaiset aikoinaan sanoivat että tämä on pidettävä mielessä ja tämä on tuotava esille sen takia että todella kaikki ihmiset eivät asu helsingin keskustassa ja ja kaikilla ei ole raitiotievaunua siinä vieressä

puhemies on tietysti aina hankalaa jos liikkumista hankaloitetaan koska nyt monet työntekijätkin joutuvat ottamaan työtä vastaan kauempaakin vaikka tuntuu siltä että monet syleilevät betonia niin silti moni haluaa liikkua autolla myös maaseudulla toivon mukaan näihin verotusasioihinkin vielä voidaan palata jossain vaiheessa kun suomella menee vähän paremmin olen samaa mieltä siitä että tuo voimalaverojen nosto ei ole kovin hyvä asia mitä on myös esitetty tuolta oppositiosta käsin huomenna me saamme kuulla tuolta eun suunnalta siitä miten hiilinieluja ja nimenomaan uusiutuvaa energiaa käsitellään ja mitä meille siitä koituu jos suomi kaataa puuta tänään tapasin tuon liikennekomissaarin ja kerroin terveisenä vain noin privaatisti että sanokaa sinne komissiolle että kyllä meillä puuta riittää meillähän on ilmasto ja energia strategia strategia jonka tarkoitus on vähentää päästöjä ja se että saamme työtä myös itsellemme ja todellakin niin kauan aikaa kuin puu kasvaa enemmän kuin mitä sitä kaadetaan niin kyllä se on kestävää ja todellakin toivon että vaikka tuo esitys ei kovin hyvältä kuulosta mitä on tulossa eusta voimme kestävästi myös käyttää meidän puuta biopolttoaineisiin
arvoisa rouva puhemies kiinnitän myös huomioni siihen samaan seikkaan mihin edustaja harakka kiinnitti huomionsa eli siihen että kun öljyn maailmanmarkkinahinta on näin alhainen niin olisi kertakaikkisesti viisasta kiinnittää huomiota nykyisiin verotukiin muun muassa dieselin ja kevyen polttoöljyn osalta suhteellisuuden vuoksi vähän näitä numeroita dieselin saama verotuki on ensi vuodelle nettona neljäsataakahdeksankymmentäyhdeksän miljoonaa euroa ja kevyen polttoöljyn osalta vastaava luku on neljäsataaviisikymmentäyksi miljoonaa euroa

ja ilmastosta huolenpitämiseen se tukee myös biokaasu ja sähköautoja nesteytettyä kaasua muun muassa ja ennen kaikkea se tärkeä asia me puhumme niin paljon työstä tässä maassa tässä salissa kotimaisen uusiutuvan energian merkitys kotimaiseen työhön aina suunnittelusta lopputuotteeseen pitää pitää mielessä

tuloja viemässä ja siinä mielessä lämmityspolttoaineitten ja myöskin liikennepolttonesteitten veronkorotukset vaikuttavat selkeästi siihen että ihmisten liikkuminen ja asuminen kallistuu ja se mitä sitten jää muuhun kulutukseen koko ajan pienentyy tuntuu harmilliselta että tässä vaiheessa kun vähitellen odotamme sitä toivon mukaan orastavaa kuluttajien luottamuksen kasvua talouteen

sitä mahdollisuutta kuluttaa ollaan tällä tavalla rokottamassa erityisen kummalliselta tämä tuntuu kuljetuselinkeinon näkökulmasta hallituksella on ollut sekä kabotaasin kohdalla että myöskin nyt sisällä olevan liikennekaaren kohdalla kummallinen suhtautuminen suomalaiseen kuljetuselinkeinoon ja niihin yrittäjiin jotka monta kertaa voisi sanoa hyvin pienellä väkimäärällä yrittävät pyörittää yhdellä autolla autolla kenties kahdella työntekijällä sitä yritystään voisin kuvitella että tämä elinkeino on esimerkiksi ollut sellainen jossa on ehkä ajateltu että tämä istuva hallitus olisi sentyyppinen että sieltä tukea löytyisi heidän elinkeinolleen mutta nyt on nähty useita sellaisia esityksiä jotka päinvastoin kyllä toimivat heidän elinkeinoaan vastaan

kyllä nämä ovat myrkkyä

maatalousyrittäjät ovat taistelleet omien vaikeuksiensa kanssa ja heidän on ollut vaikea saada laskujansa maksatukseen ja nyt sitten tätä kautta hallitus lisää rokottaa

meidän linjamme näkyy siinä mitä huomenna keskustellaan energia ja ilmastostrategiasta perussuomalaiset ovat olleet siinä valmistelussa mukana ja yhtyvät niihin linjauksiin mitä siellä on ne ovat hyvin vastuullista energia ja ympäristöpolitiikkaa

ja kun muut toimenpiteet ovat keventäneet verotusta niin ei ole huolta siitä mitä tulee kuljetusyrittäjien tilanteeseen niin kyllä kuljetusyrittäjät olivat erittäin ahtaalla juuri neljä vuotta sitten ja silloin teidän hallituksenne ei tehnyt yhtään mitään näiden yrittäjien puolesta nyt tilanne on heillä paljon helpompi kun kun hintataso on sillä tasolla mikä on tällä hetkellä hallituksen linjana on parantaa työllisyyttä ja edistää elinkeinotoimintaa se jos joku parantaa kuljetusyrittäjien mahdollisuuksia pitää pyöriä pyörimässä tämä näkyy koko yhteiskunnassa jo tänä päivänä verotulot kasvavat ja työllisyys paranee päinvastoin kuin viime kaudella kun pyörät eivät pyörineet työttömyys kasvoi bruttokansantuote aleni velkasaldo paisui onneksi nyt linja on muuttunut ja tätä linjaa on on helppo puolustaa hallituksella on sellainen periaatepäätös että jos jos raakaöljyn hinta nousee muistaakseni kahdeksankymmenen dollarin yli niin silloin tämä otetaan tarkasteluun viime kaudella ette ottaneet tarkasteluun vaikka vaikka tilanne oli paljon vakavampi kuin nyt

arvoisa rouva puhemies nyt täytyy edustaja kankaanniemelle muistuttaa että edellisessä hallituksessa ministeri kyllönen ja ja myöskin sitten myöhemmin risikko taistelivat sen puolesta että tätä kabotaasiväljennystä ei tehdä mutta tällä hallituksella ei ole ollut mikään kiire puolustaa suomalaista kuljetus elinkeinoa vaan päinvastoin kun komissiosta vähänkään siihen suuntaan esitettiin kysymystä niin suomen hallitus kiirehti purkamaan tämän kabotaasilainsäädännön omalta kohdalta ei edes maltettu odottaa siihen että sieltä tulee tämä liikennepaketti kaksituhattakahdeksantoista alussa vaan heti etunenässä oltiin oma lainsäädäntö purkamassa ja vaikeuttamassa sitten elinkeinoyrittäjien tilannetta siinä mielessä kyllä täytyy sanoa että kyllä tässä nyt on minun mielestäni kummallista kumartelua ollut brysselin suuntaan johtuuko sitten siitä siitä että hallituskokoonpano on tuo mikä on mutta kyllä viime kaudella tuon asian kohdalla todellakin taisteltiin ja kaikki tekivät sen eteen töitä niin euroopan parlamentissa kuin myöskin hallituksessa

arvoisa rouva puhemies kuulostaa hyvältä kun täällä kannetaan syvää huolta suomalaisesta kuljetuselinkeinosta ja autoliikenteestä yleensäkin on totta että on kiusallista jos polttoaineverotusta nostetaan tämmöisiä määriä kuin tässä on kerrottu se vaikuttaa talouteen se vaikuttaa helsinkiläisen taksiautoilijan sadan kilometrin ajolla kaksitoista senttiä en usko että helsinkiläinen taksi siihen kuolee puutavararekan kuljettaja jos ajaa sata kilometriä tämän veron arvo on siinä noin euron luokkaa se on merkityksellinen toki en sitä sano euro on iso raha

jossain kulutuksessa ja kysynnässä saattaa vaikuttaa mutta minä uskon että kuljetusyrittäjät taksipuolella ainakin tämän kahdentoista sentin korotuksen kestävät jos sata kilometriä ajetaan mittari päällä varmaan uskotte että nykyisellä hintatasolla tuon veron pystyy kyllä taksiautoilija maksamaan

eulta oli tulossa maantielakipaketti jonka odotettiin selventävän unionin lainsäädäntöä siitä huolimatta meillä mentiin kiirehtimään tässä asiassa esimerkiksi tanska ei samassa tilanteessa ollut luopumassa omista kansallisista linjauksistaan täytyy kyllä ihmetellä tätä hallituksen linjaa näitä näkökohtia silmällä pitäen sitten tämänpäiväiseen keskusteluun sähkö kiinteistö sekä lämmitys ja liikenteen polttoaineiden verotuksen korottamisesta sekä palvelumaksujen nostoista ne iskevät kipeimmin juuri haja asutusalueilla asuviin voin kyllä sanoa että voi lisätä perussuomalaisten petettyjen lupausten listaukseen nämä polttoaineiden verojen korotukset soini ehätti lupaamaan vaalien alla jo yhdeksänsadan miljoonan euron autoveroalennuksen joka kuitenkin kutistui täällä eduskuntakäsittelyssä sitten kosmeettiseksi alennukseksi niille joilla on varaa ostaa uusi auto mutta samaan aikaan tämä kuitenkin kerätään maaseudulla autoa tarvitsevilta ajoneuvoverona ja tällöinkin kärsijöinä ovat pieni ja keskituloiset eli kyllä voi kysyä tämän hallituksen linjalta että mikä on sitten hyväosaisten osuus suomen talouden nostamiseksi

arvoisa puhemies eiköhän tänään ole tullut selväksi se että perussuomalaiset ovat pettäneet lupauksensa ne lupaukset joita ennen vaaleja annettiin ovat olleet täällä montakin kertaa tarkastelussa mutta tässä yhteydessä perussuomalaiset totesivat että polttoaineiden veroa ei koroteta ja tämän lupauksen varassa monet ovat antaneet luottamuksensa teille siltä osin voi vain ihmetellä tätä eduskunnan keskustelua kun näyttää siltä että perussuomalaiset nyt ovatkin kovasti kannattamassa tätä hallituksen esitystä ja siltähän se on tuolla valtiovarainvaliokunnassa näyttänytkin että te todella tätä kannatatte olette perustelleet edustaja kankaanniemi tätä sillä että me emme halua jatkaa sitä politiikkaa että lasku siirretään tuleville sukupolville velanotolla tosiasiassahan velka ei lyhene ollenkaan tänään valtion

oli tietysti ajankohtaan nähden sikäli hankala että emme vielä tienneet onko se lopullinen vai ei mutta kyllä se siihen suuntaan menee että että siitä oli pakko luopua se toi suomalaisille myös hyötyjä suomalaisille kuljetusyrityksille

niin rajun velkaantumisen että pakko oli ryhtyä toimenpiteisiin elinkeinoelämän ja työllisyyden parantamiseksi se vaatii konkreettisia toimenpiteitä ja tämä on yksi niistä yrittäjävähennys muun muassa helpottaa näitä pieniä kuljetusyrityksiä joista huolta kannetaan takseja ja takseja ja muita kuljetusyrityksiä

puhemies minä juuri totesin että valtion tarkastusvirasto miettikää nyt on tänään juuri varoittanut siitä että te ette ota vakavasti tätä velkaantumista vaan te velkaannutatte yhteiskuntaa enemmän ja minä pidän sitä erittäin erikoisena linjauksena että täällä puhutaan velkaantumisen vähentämisestä ja samaan aikaan tehdään ihan jotain muuta ja tähän tarttuvat jopa suomen virkamiehet ne joiden tehtävä on seurata sitä millä tavalla suomella menee varoittavat tästä meillä on tällä hetkellä valtionvarainvaliokunnassa käsittelyssä ehdotus jossa otetaan tämä valta eduskunnan käsiin niin että hallitus ei voi enää saivarrella vaan aina on tuotava selonteko eduskunnalle jos näitä ehtoja ruvetaan rikkomaan tämä on erittäin vakavaa että täällä vähätellään totuutta te saitte vähemmän velkaisen maan perinnöksi ja nyt on niin että alijäämä joka jäi viime hallituskaudelta melkein puolitettiin ja tämä melkein puolitus on nyt sitten tuhottu koska te ette edes tavoita sitä mihin viime hallitus pääsi tämän

puhemies niin tilannehan on todellakin niin että vuonna kaksituhattayhdeksäntoista jos kaikki menee niin kuin toivotaan ei kai täällä kukaan toivo että suomella menisi yhtään sen huonommin

tavoitetaan se taso mihinkä maa jäi edellisen hallituksen jäljiltä elikkä kyllä tämä nyt vähän tuntuu erikoiselta että täällä syytetään syytetään edellistä hallitusta kun tämä hallitus on velkaantunut huomattavasti rajumpaa vauhtia eli kaksituhattayhdeksäntoista me olemme siinä tilanteessa mihin maa jäi edelliseltä hallitukselta totta kai toivotaan kovasti että päästään eteenpäin ja ei täällä varmasti ole oppositiossa sellaista ajatusta että voi kun meillä menisi todella huonosti niin näyttäisi siltä että oppositiolla menee paremmin ei suinkaan kyllä tässä on isänmaan edusta kysymys mutta kyllä täytyy nyt todellakin muistaa minkälaisesta velkaantumisvauhdista tällä hetkellä on kysymys hallituksen

puhemies edustaja kankaanniemi on erikoistunut tähän historiankirjoitukseen ja siihen että mitä tahansa perussuomalaiset jättävät hallituksessa tekemättä minkä tahansa vaaleja ennen antamansa lupauksen he jättävät lunastamatta sen syynä on aina edellinen hallitus aina edellinen hallitus totean kuitenkin että kun perussuomalaiset laittoivat tämän verolinjansa alle tuhannen euron tulot verovapaaksi kokonaan ja aika moni äänesti muuten tällä perusteella tai että bensaveroa ei tulla korottamaan mutta auton hankintaan liittyvä vero poistetaan niin samat tosiasiat olivat silloin tiedossa ennen vaaleja kuin vaalien jälkeen ei siinä vaaleja ennen ja teidän mennessänne hallitusneuvotteluihin mitään uutta tietoa tullut teillä oli tasan oikeat tiedot käytettävissä te annoitte lupauksia joita te ette toteuttaneet en tiedä yritittekö edes toteuttaa olisin toivonut että olisitte edes yrittäneet

vielä yksi vastauspuheenvuoro

kun esimerkiksi yle vero poistettiin kolmeltasadaltatuhannelta pienituloisimmalta niin sillä päästiin lähemmäksi sitä tuhatta euroa verovapaana tällä tiellä ollaan ja siihen suuntaan kuljetaan mutta mutta se ei tietysti tapahdu hetkessä kun tilanne on näin vaikea meillä on vielä kaksi pilkku viisi vuotta aikaa arvoisa puhemies muistutan siitä että on tarkasteltava tässä velka asiassa kokonaisuutta valtion kassaa syötiin viime vaalikauden aikana seitsemän miljardia valtionvelka kasvoi kaksikymmentä miljardia ja kuntien velka kasvoi seitsemän miljardia näistä tulee yhteensä kolmekymmentäneljä miljardia ja tämä oli teidän hallituksen saldo nyt kunnat eivät velkaannu kassaa ei syödä valtionvelkakin kasvaa vähemmän siinä suhteessa kun ei oteta tätä maahanmuuton valtavan vyöryn aiheuttamaan kustannusta huomioon

taloushan on keino tuottaa hyvinvointia ihmisille maapallon kantokyvyn rajoissa ja siksi suhtaudun erittäin myötämielisesti kaikkiin niihin esityksiin jotka siirtävät verotuksen painopistettä työstä ja yrittämisestä kulutukseen ja haittoihin joka ikinen päättäjä perussuomalaisista kokoomukseen tai demareihin jokainen päättäjä joka seisoo tämän linjan takana kiitän teitä mutta jotta hallituksen vasen käsi tietäisi mitä oikea käsi tekee niin niin kannatan edustaja kiurun saanko puheenvuoron kannatan edustaja kiurun tekemää vastalauseen kohtaa kaksi

arvoisa rouva puhemies on keskityttävä myönteisiin asioihin muuten ei päästä eteenpäin on myönteistä että hallitus nostaa biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta tällä hetkellä

biopolttoaineen osuus on kolmetoista pilkku viisi prosenttia ja vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä sen tulee olla kolmekymmentä prosenttia perussuomalaisten ja demareiden puheenvuoroissa näkyy mielestäni se tuska jota kaikissa länsimaissa tällä hetkellä on ja se liittyy nimenomaan työllisyyden elinkeinoelämän duunarin tilanteeseen sekä muuttuvan maailman globalisaation ja ympäristöhaittojen vaikutuksiin ja jollakin tavalla meidän tulisi sovittaa yhteiskuntamme tähän muutokseen joka maailmassa tapahtuu myönteisiä tekoja on myös tavoite kahdestasadastaviidestäkymmenestätuhannesta sähköautosta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä toivoisin keskustelulta ylipäätään ehkä enemmän myönteistä eteenpäin katsomista koska uskon että hallituksen toimissa on asioita joita oppositio kannattaa ja ehkä mekin voisimme keskittyä enemmän tuomaan esiin omia myönteisiä toimiamme varmasti on selvää kaikille että hallitusyhteistyössä kaikkia tavoitteita ei läpi saa tätä varmaan on turha konkareille edes tässä ääneen sanoa ja tästä puiden halaamisesta vielä kun edustaja harakka sen otti esiin minä halailen puita minä suosittelen sitä teille kaikille minä suosittelen halailua ylipäätään kaikille enemmän ja voin halata kaikkia demareita oppositiossa jos siitä
arvoisa rouva puhemies jätetään nyt halailut sinne kotioloihin mutta totean että hallitusohjelma on tehty sille pohjalle että vaalikauden alussa tehdään riittävät säästötoimenpiteet jotta julkinen talous saadaan uralle jossa jossa velkaantuminen hidastuu näin on tapahtunut kun otetaan julkinen velka huomioon niin kuin äsken kerroin sitten hallitusohjelmassa on toinen tärkeä osio tämä työelämän ja yritystoiminnan edistäminen siinä on monia toimenpiteitä tehty ja koko ajan esimerkiksi työllisyysmäärärahojen passiivisten työllisyysmäärärahojen aktivointi on käynnissä

rakenneuudistukset joita koko ajan viedään eteenpäin ja sitten ovat kärkihankkeet joilla rakennetaan tulevaisuutta tässä nyt keskustelemme polttoaineverosta se on pienen pieni yksityiskohta tärkeä sinänsä mutta kaikkein tärkeintä on se että hallitus toimii nyt määrätietoisesti näiden hallitusohjelman mukaisten

jotka ovat vaikeassa asemassa kun saadaan talous kasvuun ja nyt se on lähdössä kasvuun merkit ovat selvät
arvoisa rouva puhemies laskeskelin tuossa nopeasti tämän nolla pilkku nolla kaksi euron polttoaineveron korotusta mitä se meinaisi tavalliselle suomalaiselle joka ehkä keskimäärin ajelee noin kymmenentuhatta kilometriä omistamallaan henkilöautolla se tietää suurin piirtein keskivertokulutuksella noin neljäätoista euroa että totta kai se on lisämeno sekin en sitä millään lailla kiellä mutta jossakinhan tämä talouden pohja olla pitää muutenhan olemme heikoilla jäillä ja silloin tulee komissiolta ja monesta muusta paikasta meille huomautuksia taloudenpidosta niin kuin on tullutkin varjeltakoon meitä siitä tilanteesta jossa euroopan unioni no komissio on jo reagoinut mutta sitten on nämä luottoluokittajat jotka reittaavat meidän luottokelpoisuutta ja sen jälkeen kun sieltä tulee negatiivisia viestejä alkaa korko nousta ja sitten ei enää tässä tässä salissa puhuta kahden sentin polttoaineen korotuksista viittaan äskeiseen

edustaja timo kalli omassa puheenvuorossaan yhden asian nosti esille voimalaitosveron joka olisi ollut tuhoisaa tälle nousevalle talouskehitykselle se osoittaa että kannattaa puhua tästä päivästä siksi puhunkin toisesta tämän päivän ongelmasta jonka vihreät nimenomaan nostivat vaihtoehtobudjetissaan esille

matkakorvauksia olisi vähennetty kilometrikorvauksia ja muita matkakorvauksia lähes kaksisataa miljoonaa euroa siihen verrattuna neljätoista euroa per nenä vuodessa siltä henkilöltä joka autoa käyttää kahdensadan miljoonan leikkaus on aivan valtava leikkaus täällä puhutaan hurskaasti kahdesta sentistä samaan aikaan ollaan ottamassa maaseudun ihmisiltä kaksisataa miljoonaa suhteellisuudentajussa toivoisin arvoisa rouva puhemies pikkuisen niin kuin vähän mittakaavaa mitä ihminen puhuu jos neljätoista euroa vuodessa on valtava ongelma ja samaan aikaan kaksisataa miljoonaa leikataan silmät kirkkaina tehden hyvää toivon pikkuisen realismia ei olisi pahaksi tämänkään talon kunnialle

puhemies katsoin juuri että edustaja elovaara poistui salista mutta hänen ehdotuksensa halailla kaikki demarit sai itseni hiukan kateelliseksi hetken voisin olla jopa demari juuri sen hetken kun hän halaa mutta toivon että edustaja elovaara tekee tarjouksen myös hallituskumppaneille asia sinällänsä miksi otin puheenvuoron on puupohjaisen dieselin käytön lisääminen kotimaisessa liikenteessä ja juuri luin vttn tiedotetta missä upm on on jalostanut ja testannut ainetta se on todettu hyvin toimivaksi polttoainemuodoksi ja toivoisinkin että tämäntyyppisiä keskusteluja suomessa lisättäisiin puupohjaista biodieseliä kehitetään sillä saadaan työllisyyttä suomeen ja niitä paljon kaivattuja työpaikkoja joiden lisäksi sitten puutavaran kuljettajat ja muu raskas liikenne saavat siitä hyvää bisnestä silloin heille tulee kykyä maksaa täälläkin kovin merkitykselliseksi noussut polttoaineveron korotus mikä sinällänsä niin kuin tuossa edustaja hoskonen kertoi saattaa olla hiukan toista euroa keskivertosuomalaiselle perheelle vuositasolla mutta ei kiistetä sen merkitystä tietenkään
arvoisa puhemies hiukan vielä kiinnostaa tuo perussuomalainen vaihtoehto vaihtoehto kun vaihtoehtoja täällä ihmeteltiin että miksi juuri perussuomalaisille vaihtoehtona oli hankkia lisää tuloja näillä nestemäisten polttoaineiden valmisteverojen korotuksella tältä osin ollaan tilanteessa jossa nämä selitykset joita ollaan nyt saatu ontuvat ja ajattelin katsoa mitä sanoo tähän tilanteeseen soini koska soinihan se yleensä tietää soinihan oppositiossa ollessaan totesi sanatarkasti näin että ei siinä bensapumpulla kysytä paljonko on tili tai eläke se on tasavero tämän soinin kuolemattoman lausahduksen jälkeen häneltähän on on perätty sitä miksi viime kehysriihessä päädyttiin tilanteeseen johon päädyttiin eli tämän bensaveron korottamiseen tällöin ulkoministeri timo soini myönsi että näin tuli sanotuksi siis aikoinaan

kyllä niitä tuloja voi nykymaailmassa katsoa myöskin veronkierron näkökulmasta löytyisikö uusia tilkkeitä ettei tarvitsisi aina ottaa pahimman mittakaavan kautta näitä asioita käyttöön siksi minä ajattelen että ne meidän tekemämme lausumaehdotukset aidosti ovat rakentavia siinä että meidän kannattaa seurata tätä hintakehitystä ja arvioida sitä miten pienituloisimmat ihmiset pärjäävät kun jatkuvasti nämä maksut niin lämmityksen kuin kulkemisenkin suhteen nousevat onko se kestävää miten se vaikuttaa tulonjakoon toisaalta yhtä tärkeää on pohtia sitä voidaanko myös muualla niin kuin ympäristöministeriössä tukea ympäristöohjautuvuutta yksistään veropolitiikalla sitä ei voida ohjata jos ei kerran pidetä huolta siitä että

rouva puhemies edustaja kiuru puhui hyvin näistä vaihtoehtoisista ratkaisuista kyllähän me kaikki ymmärrämme sen että valtion kassaan tarvitaan lisää verotuottoja siinäkin mielessä tämä hallitus on yrittänyt ajatella luovasti mutta mielestäni he ovat tässä kyllä epäonnistuneet kun edustaja kiurukin viittasi tähän makeisveroon niin asiahan on hyvin ajankohtainen tällä hetkellä ihmettelen sitä miksi ei hallitus lähde nopeasti valmistelemaan terveysperusteisen sokeriveron käyttöönottoa koska se toisi valtion kassaan jo ensi vuoden aikana kolmesataa miljoonaa euroa

kun täällä perussuomalaiset nyt toivat esille sen että on tuotu köyhille rahaa kolmeltasadaltatuhannelta ihmiseltä poistettiin yle vero se on kuulkaa ystävät totta se nämä ihmiset joilta tämä vero poistettiin tienaavat vuodessa kymmenentuhattakolmesataa euroa eli kuukaudessa kahdeksansataaviisikymmentäkahdeksan euroa he säästävät vuositasolla seitsemänkymppiä joka tarkoittaa kuukaudessa viisi euroa senttiä tämä on otettu jo aikaisemmin pois kyllä kansaneläkkeitten ja ja peruspäivärahan ja työmarkkinatuen leikkauksilla joissa toiselta ryhmältä otettiin yhdeksän euroa kuukaudessa ja ja toiselta kahdeksan euroa kuukaudessa sellaista köyhien ihmisten huomioimista ja sellaista toimintaa sen eteen että alle tuhannen euron tienaavat ihmiset voisivat elää verottomasti tässä maassa kyllä tämä on niin kylmää politiikkaa nyt tämä on niin kylmää että minä ihmettelen miten te pystytte nukkumaan kun niihin ihmisiin jotka kaikkein eniten kärsivät jälleen kerran kohdistetaan todellakaan siellä bensapumpulla eikä sen vanhan vanhan öljysäiliön täyttämisessä kysytä paljonko on lompakossa rahaa kun sinne on pakko saada lämmitysöljyä ja kun siihen autoon on pakko saada sitä bensaa että myöskin maaseudulla pystytään liikkumaan oli minkälainen liikennekaari tahansa ja tulossa minkälainen liikennekaari tahansa esimerkiksi niin ei meidän maaseudullamme kulje yhtään raitiovaunua ei siellä hypätä seitsemän minuutin välein bussiin joissakin paikoissa hypätään seitsemän päivän välein ja se ei ole ihan kohtuullista kyllä minä toivoisin että pikkusen tulisi sellaista inhimillisyyttä myöskin tämän hallituksen toimintoihin

arvoisa rouva puhemies kun tässä hallituksen esityksessä ja tässä keskustelussa puhutaan nyt polttoaineiden valmisteverosta ja oikeastaan sen korotuksista niin itse haluaisin kyllä nostaa myöskin tähän keskusteluun kuten täällä jo eräät puhujat kuten edustaja hoskonen ja edustaja pakkanen ovat myöskin nostaneet suomalaisen työn ja suomalaisen yrittäjyyden merkityksen ainoastaan työllisyyttä parantamalla me pystymme saamaan talouttamme kuntoon liikennepolttoaineista puhuttaessa on tärkeää että suomessa kehitetään esimerkiksi puupohjaisia kotimaisia polttoaineita ja vähennetään muualta ulkomailta tuotua öljyä puupohjaisten kotimaisten polttoaineiden kehittäminen on myös ympäristöystävällistä ja myös erittäin paljon suomalaista työllisyyttä lisäävää sitä työllisyyttä ja ja yrittäjyyttä jota todellakin kaivataan tänä päivänä kehittyneet biopolttoaineet ovat myös merkittävä mahdollisuus suomelle niin kotimaahan kuin myöskin vientiin niitä pystytään myöskin käyttämään niin henkilöautoissa kuin myöskin joukkoliikenteessä uskon että se on myös tulevaisuutta

arvoisa rouva puhemies kyllähän tämä hallituksen esitys polttoaineveron korottamisesta on kustannuserä joka tulee näkymään muun muassa suomen metsäteollisuudessa se on erittäin kuljetusvoittoista työtä

meidän vientimmekin vientimmekin tuottaa paljon rahaa sinne ollaan investoimassa muutenkin paljon lisää tämä on nyt lisäkulu mikä heikentää sitä kilpailukykyä meidän metsäteollisuutemme osalta nyt kun miettii sitä että hallitus on pyrkinyt kaikennäköisillä kiky sopimuksilla saamaan parempaan asemaan

niin se omalla toimenpiteellään nyt on heikentämässä tätä tätä kilpailukykyä täysin määrin mikä tulee näkymään varmasti näitten autoilijoitten kilpailukyvyssä ja menestymisessä

täytyy sanoa että oksantaittajia on politiikassa aina riittänyt mutta paksuinta hetkeen mitä olen kuullut oli kyllä tuo kuinka edustaja kankaanniemi luetteli isoja hankkeita ikään kuin ne olisivat tämän hallituksen aikaansaannosta voin todeta että sytöt näille hankkeille oli kyllä annettu jo aikaisemmin esimerkiksi kemijärven

ole tällä vaalikaudella polkaistu pystyyn näin voin todeta kaidin osalta kyllä tietenkin pohjoissuomalaisena toivon että nämä uudet biopolttoaineet saavat hyvän lähdön se tehdas tuo paljon työpaikkoja jo rakentamisaikana sekä muutoin pohjoiseen että sen puolesta sitä voi kannattaa mutta voi kyllä ihmetellä tätä bensaveron korotusta olisin toivonut että tälle niitä vaihtoehtoja olisi löydetty esimerkiksi sijoitusvakuudet olisi nostettu verolle bensaveron noston sijaan ja palaan vielä tuohon soinin lupaamaan yhdeksän miljoonan euron autoveroaleen joka kutistui sitten kahdensadan miljoonan euron arvoiseksi joka sekin sitten kuitenkin kerättiin ajoneuvoverona pois muilta maaseudun autonkäyttäjiltä tässä tämä lista pettymysten ja

värderade talman vaikka miten yrittäisin vastustaa tätä polttoaineiden verojen nostoa niin koen että en sitä pysty tekemään ihan vaikka viitaten meidän varjobudjettiin mutta jatkaisin sitä keskustelua jonka edustaja pakkanen aloitti näistä puupohjaisista polttoaineista se on varmaan osa ratkaisua mutta sillä sillä ei millään muotoa pystytä ratkaisemaan sitä koko kuvaa siitä ei tule volyymituotetta millään vaan se se on ehkä raskaan liikenteen ratkaisu niin kuin hallituksen energia ja ja ilmastostrategiakin sen asian määrittelee mieluummin kuin tehdä heikolla hyötysuhteella puusta polttoainetta heikon hyötysuhteen moottoreihin kannattaa panostaa puhtaan sähkön tuotantotapojen kehittämiseen ja sähköautoiluun

arvoisa puhemies kabotaasiliikenne oltiin hankalassa paikkaa ja kuinka se nyt sitten olikaan ja sinne päin kumminkin mennään vai kuinka edustaja kankaanniemi tilannetta tuossa äsken kuvaili täytyy sanoa että nämä yhdessä polttoaineiden hinnannosto kontra se että meillä todellakin on kabotaasiliikennettä tarkoittaa sitä että ne ulkolaiset yritykset joita ei ei juurikaan täällä millään rengasmääräyksillä ole pystytty suitsimaan hyötyvät tästä edelleen parempana kilpailuasetelmana eivät ne osta täältä polttoaineitaan tällä kalliimmalla hinnalla vaan kyllä ne tulevat tänne kankaanniemi väittää että tästä on erityisesti hyötyä ollut suomalaisille liikennöidessään ulkomailla suomalaiset liikennöitsijät ovat maksaneet kyllä maksunsa eurooppaan ja minäpä luulen että ei suomalainen yritys eikä kuljetustyöntekijä kyllä kovasti markkinoita saa puolasta virosta liettuasta kyllä siellä hintataso on vähän toisennäköinen on tavallaan

kun moni kävi tässä kysymässä mitä lausumia siis esitimme niin niin on hyvä ehkä tähän loppuun vielä todeta että että sekä valiokunnan työskentelyssä että myöskin nyt tässä salissa esitimme vasemmistoliiton tukemana ja toisen lausuman osalta vihreiden tukemana seuraavia lausumaehdotuksia joita haluaisin vielä muutamalla sanalla perustella eli vastalauseemme lausumaehdotukset jotka toivoisimme eduskunnan hyväksyvän eduskunta edellyttää että hallitus seuraa veronkorotusten vaikutusta asumiskustannusten kasvuun ja tulonjakoon sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lisäksi esitetään toisena lausumana eduskunta edellyttää että energia avustus uudistetaan ja siihen osoitetaan korjausrahoituksen kokonaisuudesta tarvittava valtuutus toimivalla energia avustuksella voidaan edistää pientalojen ja sitä kautta asumisen energiatehokkuutta sekä vähentää kasvihuonepäästöjä näillä lausumilla haemme takaa nyt sitä että ensinnäkin kun me olemme joutuneet nostamaan näitä nestemäisten polttoaineiden veroja niin olisi syytä kuitenkin keskittyä myöskin siihen että katsotaan minkälainen ohjausvaikutus näillä syntyy minkälainen lopputulos on tulonjaon näkökulmasta ja minkälaiset vaikutukset on asumiskustannusten kasvuna on myönnettävä että asuminen on suomessa kallista ja siltä osin nämä huolet ovat aiheellisia ja koska meidän asumiseen liittyvät kulutusmenot ja ja ilmastovaikutukset kulkevat monella tavalla käsi kädessä epäilemme sitä että tämä asunnon lämmittämisen kysymys ei ratkea yksistään veropolitiikalla koska ihmiset eivät vain luovu näistä öljylämmitteisistä omakotitalojen järjestelmistä sillä perusteella että hallitus verottaa tätä lämmitysratkaisua enemmän vaan sitä kautta pitää olla myöskin kannustetta eli näitä energia avustuksia ja tukea jatkossakin tätä tärkeää päämäärää

arvoisa puhemies täällä näissä puheissa on puhuttu hyvin pitkälle siitä mitä mitä on lupausten lista ollut ja miten miten tässä kukakin on vuosien varrella sanonut ja juostaan kilpaa sitten siinä kuka minkäkin sitaatin mistäkin löytää käsi sydämellä kysyn jokaiselta olen tässä itse elämäni varrella ollut tuolla äänestäjäpuolella pitkään ja seurannut tätä politiikkaa ja kyllä voin sanoa että melkein jokaisen puolueen kohdalta on jäänyt mieleen jokin asia mistä he ovat joutuneet joustamaan sdp nyt tykkää eniten pitää perussuomalaisia tässä asiassa esillä itse muistan kun edellisissä eduskuntavaaleissa urpilainen vakuutti että missään tapauksessa kreikka vakuuksiin ei lähdetä no lähdettiin saatiin sitten ne kiistellyt takuut sieltä siis näitä on satatuhatta uutta työtöntä tuli viime kaudella satatuhatta uutta työpaikkaa edellinen hallitus lupasi tilanteet koko ajan muuttuvat me emme elä missään tyhjiössä perussuomalaiset ovat kokoomuksen ja keskustan kanssa kolmen trio hallituksessa kuka voi tulla sanomaan meille että me saamme yksin meidän ohjelmamme läpi jos meillä olisi täällä yli sata edustajaa toki tämä olisi enemmän perussuomalaisen näköinen meillä on puolueohjelma edelleen voimassa ja minä olisin tosi iloinen jos me olisimme yhdessä olisimme yhdessä pilkku viidessä vuodessa saaneet keskustan ja kokoomuksen täysin meidän ohjelmamme taakse me emme joutuisi mistään neuvottelemaan minusta se on tosi tosi no en sano mitään muuta kuin sen että lisään vielä tähän sen että että sitten kun me puhumme maahanmuutosta niin meitä paheksutaan että olemmeko me sydämettömiä esimerkiksi sdp on kovasti nyt tuppuraisen johdolla esittänyt että esimerkiksi kymmenentuhatta olisi meidän uusi kiintiö per vuosi ja erkki tuomioja on ollut mukana myös lisäämässä adresseilla maahanmuuttoa miettikää mitä se tekee meidän huoltosuhteelle se maksaa mistä me ne rahat sitten otetaan älkää tehkö politiikkaa toisaalta toisaalla ja toisaalta toisaalla tämä on kokonaisuus tämä talous
ja tästä aiheesta eli valmisteveroista seuraavaksi edustaja essayah
arvoisa rouva puhemies on välillä ihan syytä palauttaa aihe josta keskustellaan edustajien mieleen siinä mielessä voi todeta että tässä edustaja krista kiurun esille tuomat demareitten lausumaehdotukset ovat kyllä senkaltaisia että ne nostavat hyvin esille juuri nämä niin asumiskustannusten kasvuun liittyvät tulojakovaikutukset kuin myöskin sitten nämä lämmitys ja liikennepolttoaineisiin liittyvät liittyvät kysymykset ja ovat varmaankin sentyyppisiä että niitä myöskin kristillisdemokraateissa tuetaan kaiken kaikkiaan täytyy vain todeta että on on erittäin harmillista että tässä talouden toivon mukaan käännekohdassa kansalaisten mahdollisuutta kuluttaa ja kulutuskysynnän lisäämistä tällä tavoin sitten rokotetaan mutta mutta toisaalta tietenkin täytyy sitten ihmetellä sitä että kun perussuomalaiset ovat esimerkiksi hyvin voimakkaasti kuljetuselinkeinon puolustajina halunneet profiloitua täällä niin sitten he ovat suostuneet hallituksessa tämäntyyppisiin linjauksiin ja erityisesti nämä kabotaasikysymykset ovat olleet sellaisia jotka ovat olleet kyllä kyllä suuri pettymys niin kuin täällä salissa esimerkiksi edustaja ojala niemelä aiemmin nosti esille kyllä olisi syytä ollut odottaa siihen saakka että komissiosta linjataan ennen kuin kiirehditään itse tekemään sitten niitä muutoksia viime kaudella suomen linjaa

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä muutetaan sairausvakuutuslakia sillä tavalla että naisten tasa arvoisen kohtelun ja työllistymisen edistämiseksi ehdotetaan naispuolisen työntekijän perhevapaista työnantajille aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasattavaksi euron kertakorvauksella ja tuki maksettaisiin työnantajille kristillisdemokraattien ajattelussa tämä on juuri se suunta mihin pitää mennä nähdä näitä selkeitä asioita joilla voitaisiin tätä oikeaa tasa arvoa lisätä tästä me olemme iloisia ja kannatamme muutenkin politiikassamme sitä että perheiden itsenäisyyttä lastenhoidosta päätettäessä lisätään kuitenkin täytyy todeta että tämä perhevapaiden kokonaisuudistus jota täällä lausumissa ehdotetaan on erittäin kannatettava tulemme varmasti sille antamaan jatkossakin tukemme jotta

ylipäätänsä sen suunnittelulle tulisi enemmän tilaa ja mahdollisuuksia

arvoisa rouva puhemies hallitus esittää perhevapaista aiheutuvien kustannusten tasaamista naisten ja miesten työnantajien kesken siten että maksetaan kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus niille naispuolisten työntekijöiden työnantajille jotka maksavat palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysrahakauden aikana ja työajan on oltava vähintään kahdeksankymmentä prosenttia alan kokonaisaikaisen työntekijän säännöllisestä työajasta tavoitteena on edistää synnytysikäisten naisten työllistymistä ja tasa arvoista kohtelua työmarkkinoilla ja samalla parantaa naisvaltaisten yritysten työllisyyttä ja ja kasvua hallituksen tavoitteet ovat monella tapaa kannatettavia mutta

ole paras mahdollinen tämä kävi selväksi muun muassa asiantuntijakuulemisessa asiantuntijat totesivat muun muassa että perhevapaat eivät kasaudu erityisesti pieniin naisvaltaisiin yrityksiin kustannukset eivät ole organisaatioille eniten ongelmia aiheuttava tekijä pikemminkin ongelmana on avainhenkilöiden poissaolo sijaisten löytäminen työtehtävien uudelleenjärjestely ja sijaisten koulutus

tapaa tavoita sitä tavoitetta mitä tällä on haettu naisten työmarkkina asemaa voidaan parantaa ja hoitovastuuta vanhempien kesken jakaa tasaisemmin ensisijaisesti kehittämällä perhevapaajärjestelmää nykyisessä muodossaan perhevapaat eivät vastaa työelämän ja perheiden tarpeisiin eivätkä myöskään tue riittävästi isien osallistumista vanhemmuuteen perhevapaista pitäisikin tehdä nykyistä joustavampia jotta voidaan parantaa perheiden hyvinvointia ja työllisyyttä on esitetty muun muassa että isien vastuuta lasten hoitamisessa tulisi tukea muun muassa pidentämällä ansiosidonnaisen vanhempainrahan maksuaikaa tämä tukisi isiä jäämään kotiin isille tulisi olla pitempi tässä voisimme ottaa mallia esimerkiksi ruotsista eli maksuaikaa pidennettäisiin ja sitä voisi jaksottaa kouluvuosiin asti tässä yhteydessä voitaisiin kehittää myös kotihoidon tukea tämän lisäksi viime hallituskaudella käyttöön otettua joustavaa hoitorahaa olisi tarpeen kehittää edelleen arvoisa rouva puhemies valitettava tosiasia on että hallitus on heikentänyt myös lasten tasa arvoista oikeutta varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuksella on kiistattomia positiivisia vaikutuksia lasten myöhempään kehitykseen varhaiskasvatus tulisikin nähdä nykyistä vahvemmin lapsen oikeutena eikä osana vanhempien arvoisa puhemies puhemies olemme esittäneet vastalauseessamme lausumaehdotusta joka koskee nimenomaan perhevapaiden kokonaisuudistusta luen tämän lausumaehdotuksen eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy valmistelemaan perhevapaiden kokonaisuudistusta joka antaa perheille nykyistä enemmän joustavuutta hoivan järjestämiseen parantaa perheiden hyvinvointia ja vahvistaa naisten työmarkkina asemaa

arvoisa puhemies sinänsä asiantuntijat kiittelivät ainakin jotkut heistä tätä esitystä siitä että se ottaa ensimmäisen varovaisen askeleen oikeaan suuntaan mutta mutta täytyy sanoa että kaikkein tehokkainta useimpien asiantuntijoiden mielestä työelämätasa arvon parantamiseksi olisi se että isille korvamerkittyä vanhempainvapaata pidennettäisiin nykyisestä ja se on ehdottomasti se suunta jota vihreätkin kannattavat tuen ehdottomasti sitä että hallituksen tulisi aloittaa perhevapaauudistuksen valmistelu mahdollisimman pian koska nykyisin perhevapaat kasautuvat kuten täällä on hyvin tiedossa yli yhdeksänkymmentä prosenttisesti äideille eikä tässä juuri ole tapahtunut merkittävää kehitystä tasa arvon suuntaan viime vuosina tässä hallituksen esittämässä kertakorvausmallissa on lisäksi mielestäni se ongelmallinen ajatus että se ikään kuin lujittaa vanhanaikaista perhekäsitystä ajatusta siitä että hoivavastuu kuuluukin äideille kun äitien työnantajille tämä kertakorvaus suunnataan lisäksi olisi ollut toivottavaa että tähän kertakorvaukseen oltaisiin kytketty ehto siitä että äidin tulee voida palata tähän työhön josta hän jää vanhempainvapaalle kun äidin työnantaja tämän rahan saa tämä malli ei millään tavalla ikään kuin vähennä äideille kasautuvia pätkätöitä silpputöitä eikä siinäkään mielessä paranna työelämän laatua

rouva puhemies tämä esitys on aivan kuten kuten edustaja laukkanen aiemmin totesi kyllä ihan oikeansuuntainen ja kristillisdemokraatit haluavat sitä tukea varmastikaan se ei ole täydellinen ja tiedän että sen valmistelussa on ollut omat hankaluutensa mutta kuitenkin siinä lähdetään siitä tosiasiasta että tänä päivänä naisvaltaiset alat maksavat paljon enemmän näitä äitiyden kustannuksia

siinä mielessä kun sitten kotona mietitään kuka sinne vanhempainvapaalle jää niin aika paljon se sitten sitä valinnanvapautta rajoittaa kun tiedetään että että siellä sitten monta kertaa miehellä on se kovempi palkka ja siinä mielessä sitten perheen elannon kohdalta todetaan että silloin on helpompi sen äidin jäädä jäädä sinne kotiin mutta on tosin myöskin tutkimuksia siitä että huolimatta siitä jos esimerkiksi nämä palkkaerot ovat varsin pienet aika usein nimenomaan se äiti haluaa jäädä sinne kotiin kyllä siellä taustalla on myöskin sitten sitä että katsotaan että siinä vauvavaiheessa halutaan erityisesti esimerkiksi vaikkapa imetyksen takia lujittaa sitä äidin ja lapsen välistä suhdetta ja se se lähtee myöskin tämäntyyppisistä linjauksista tietysti voi ajatella myöskin näin että miksi sitten päädytään siihen tilanteeseen että nämä palkkaerot ovat näin erilaisia ehkä sitten tullaan jo aivan sinne perin juurin koulutuskysymyksiin ja siihen että meillä suomessa on eurooppalaisittainkin erittäin segregoituneet työmarkkinat elikkä meillä edelleenkin on niin sanottuja tyttöjen aloja ja poikien aloja

tähän tärkeään asiaan että näitten naisvaltaisten alojen korvauksia on

puhemies nämä hallituksen tavoitteet ovat ihan kannatettavia mutta asiantuntijakuulemisen jälkeen on todettava että keino ei kuitenkaan ole paras mahdollinen tätä nykyistä perhevapaamallia on kehitetty tipoittain eri vuosikymmenillä eikä se vastaa enää nykyistä muuttunutta työelämää tämänhetkinen malli on vanhanaikainen eikä se myöskään vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin lasten hyvinvoinnin ja sukupuolten tasa arvon edistämisestä vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on on jättänyt edustaja li anderssonin toimesta laki aloitteen kuusi plus kuusi plus kuusi mallista jolla pidennettäisiin selvästi nykyistä vanhempainvapaakautta ja jaettaisiin myöskin vanhempainvapaata tasaisemmin vanhempien kesken tässähän ei ole kysymys mistään pakkokiintiöittämisestä vaan tämä malli pidentäisi todella nykyistä yhdeksän viiva kymmenen kuukauden

vuoden mittaan ja sitten vanhemmat voisivat vielä keskenään jakaa sen viimeisen kuuden kuukauden jakson tai jättää sen käyttämättä mikäli näin päättäisivät joka tapauksessa

nykyiset vanhempainvapaamallit kaipaavat todellakin kokonaisuudistusta ja minun mielestäni valmistelu voitaisiin käynnistää parlamentaarisesti jo tällä kaudella koska on sanomattakin selvää että tässä on kysymys erittäin suuresta suuresta uudistuksesta joka vaatii varmasti pitkää valmistelua parasta olisi että näin mittava uudistus tehtäisiin parlamentaarisesti jotta se voitaisiin myös viedä yli vaalikausien arvoisa puhemies kannatan edustaja kiljusen tekemää esitystä lausumavastalauseesta

puhemies kannattaisin kyllä ajatusta että tämä asia olisi syytä valmistella parlamentaarisesti mutta vieläkään ei ole auennut minulle miten kiintiömalli kuusi plus kuusi plus kuusi toimii esimerkiksi tällaisessa tapauksessa pienyrityksessä missä yritys työllistää esimerkiksi parikymmentä henkeä ja missä mies on toimitusjohtajana miten tämä kuusi plus kuusi plus kuusi malli toimii siinä perheessä voisitteko te mennä sen perheen keittiönpöytään avaamaan tämän asian ja päättämään ja komentamaan että myös se se mies tulee jäämään tämän mallin mukaan

arvoisa puhemies edustaja östmanille on todettava että tämä kuusi plus kuusi plus kuusi malli ei pakota ketään jäämään kotiin vaan tässä nimenomaan annetaan perheelle se valinnanvapaus ja vaihtoehto tässä ainoastaan jaettaisiin nykyinen yhdeksän kuukauden mittainen vanhempainvapaakausi

rouva puheenjohtaja tässä tuli nyt se vastaus joo ei ole pakko käyttää mutta sehän tarkoittaa sitä että eri perheet asetetaan eri asemaan eli ei se ei se palvele sitten yhdenvertaisesti esimerkiksi näitä näitä perheitä yrittäjäperheitä joita mainitsin tässä

puhemies täytyy todeta että eihän nykyinen mallikaan ole ole yhdenvertainen siinä on monenlaisia puutteita erilaisten monimuotoisten perheiden näkökulmasta kyllä lainsäätäjän kannalta keskeinen kysymys on se minkälaista mallia minkälaista rakennetta me tuemme yhteiskunnan verovaroilla tietenkin perheet voivat tehdä ihan mitä haluavat mutta kysymys kuuluu mitä veronmaksajan rahoilla maksetaan kyllä veronmaksajan rahoilla täytyy rahoittaa sellaista mallia joka parhaalla mahdollisella tavalla auttaa perheitä tekemään valintoja jotka puolestaan sitten vahvistavat tasa arvoa eli emme me voi lähteä siitä että me tuemme ensisijaisesti sellaista mallia joka joka ohjaa valitsemaan tavalla joka ei ole tasa arvoinen
äsken oli useita vastauspuheenvuoron pyytäjiä oliko vielä jos on nyt tarvetta niin pyydän ilmoittautumaan että saan ylös

arvoisa rouva puhemies tässä edustaja östman mainitsi että perheet ovat eriarvoisia mikäli esimerkiksi isä isä on yksityisyrittäjä haluan kuitenkin huomauttaa että yhtä lailla

jolloin tilanne on ihan sama arvoisa

puhemies edustaja rehn kivi sanoi juuri sen mitä olin sanomassa elikkä jos ajatellaan että se on isä joka on toimitusjohtaja ja siitä tulee hankaluuksia niin nykymallissamme tulee ongelma jos tuo toimitusjohtaja on äiti eikä varmasti ole sellaista mallia joka täydellisesti vastaa kaikkien perheiden tarpeisiin mutta mitä enemmän meillä on joustavuutta mitä tasa arvoisemmat työmarkkinat meillä on niin sitä paremmin ne mallit vastaavat ihmisten tarpeisiin ja sitä paremmin niihin myös

minäkin kummeksun sitä ajatusta että niin sanotun kuusi plus kuusi plus kuusi mallin käyttöönotto olisi jotenkin yhdenvertaisuuden vastaista koska samalla logiikalla kaikki sellainen toiminta jossa perheet eivät toimi yhden sapluunan ja yhden muotin mukaan olisi jotenkin epäyhdenvertaista eihän se niin mene kysymys on siitä että meidän täytyy luoda järjestelmä joka on mahdollisimman ketterä ja joustava eri tilanteisiin ja samaan aikaan huolehtia siitä että lastenhoitovastuu yhteiskunnassa jakautuisi tasaisemmin koska se on kaikkien etu

perussuomalaisille on tärkeää se että perhe saa valita minä pidän sitä äärimmäisen tärkeänä oli se pituus sitten mikä tahansa että perhe itse päättää pitääkö sen yksi vanhempi jos hän on yksinhuoltaja tai pitääkö sen toinen ihmisten täytyy saada valita minä en ainakaan voi mennä kenenkään perheeseen päsmäröimään tapasin vaalikentillä hyvin paljon ihmisiä jotka toivoivat että älkää korvamerkitkö mitään tietylle sukupuolelle jos te lähdette lähdette näitä tilanteita rukkaamaan ihmiset haluavat päättää me kuvittelemme täällä aina että me tiedämme perheiden puolesta mikä heille on parasta mutta me emme todellakaan sitä aina tiedä sen verran sanon tästä lakiesityksestä että tässähän korvataan myös niitä poissaoloja mitä työnantajalle tulee äidin raskaudesta siihen me emme koskaan pääse ainakaan tällä nykytieteellä kovin helposti että se isä voi olla sitten kantamassa sitä vastuuta äiti voi joutua poissa raskauden vuoksi
arvoisa puhemies edustaja östmanin huoli toimitusjohtajaisästä on varmasti aivan aito mutta kyllä se on hieman konservatiivinen näkemys että toimitusjohtaja olisi aina isä esimerkiksi hoivayrittäjistä prosenttia on naisia naisyrittäjiä ja käsittääkseni tämä hallitus on halunnut nimenomaan lisätä yrittäjyyttä hoiva alalla joten tulee lisää niitä äiti toimitusjohtajia ja jotenkin tämä asia pitää ratkaista eikä se malli voi olla se että jatketaan niin kuin ennenkin koska se mitä tämä tuottaa on epätasa arvo se on epätasa arvo joka heijastuu ennen kaikkea naisten ja miesten palkkaeroihin jotka ovat sietämättömät seitsemäntoista prosenttia edelleen vuonna kaksituhattakuusitoista naiset tienaavat vain

puhemies edustaja tuppurainen hyvin tuossa totesi että tästähän tässä on perimmiltään on kysymys minkä omassakin puheenvuorossani aiemmin sanoin palkkaeroista niitähän pitäisi siellä työmarkkinapöydissä lähteä lähteä setvimään ja jättää keittiön pöydän ääreen nämä päätökset joissa mietitään kuka kotiin jää lapsia hoitamaan näissä näissä kiintiömalleissa on juuri se ongelma että kun ensin se omalle kohdalle kiintiöity aika on käytetty ja sitten se vapaavalintaisuudelle kiintiöity aika on käytetty niin sitten ei enää ole mahdollisuutta käyttää sitä ikään kuin toiselle puolisolle kiintiöityä aikaa koska se on todellakin kiintiöity toiselle ja siinä mielessä tämä on rajoittava rajoittava malli ja ja jos ajatellaan tällä hetkellä tätä meidän

seuraa sitten tämä kotihoidon tuki jota pidän äärimmäisen tärkeänä en en voi ymmärtää miksi oppositiossa vasemmalla olevat puolueet ja vihreät haluavat sitten sitä lähteä purkamaan se on kuitenkin

rajaava tai jollain tavalla sitova nimenomaan tässä mallissa nyt se perhevapaa pitenee joka tapauksessa siitä yhdeksästä kuukaudesta sinne kahteentoista kuukauteen vaikka jätettäisiin se yksi palikka sieltä käyttämättä ja mitä sitten tulee näihin kiintiöihin niin valitettavasti vapaaehtoisuus ei kannusta isiä jäämään kotiin hoitamaan lapsia tällä hetkellä mikä on erittäin valitettavaa sehän näkyisi jo tilastoissa jos isät jäisivät ja käyttäisivät vanhempainvapaatukia kyllä tutkimusten mukaan vain sellainen perhevapaarakenne jossa on selvät omat palikat isille kannustaa isiä jäämään kotiin ja silloin isät myös käyttävät niitä vapaita ja sellaista mallia minä haluan olla tukemassa
arvoisa rouva puhemies hieman ihmettelen tätä tiettyjen puolueiden ja varsinkin vasemmistopuolueiden halua lähteä perheen sisäisiä päätöksiä ohjailemaan ylhäältä johdetun yhteiskunnan tavoitteita joilla lähdetään perheisiin kajoamaan kyllä minun mielestäni perheessä isä ja äiti ovat sen pienen lapsen hoitotilanteessa aina parhaita päättäjiä turha siitä on väitellä kun pieni lapsi syntyy tähän maailmaan niin äiti on varmasti paras hoitaja pienen lapsen ensimmäisen elämänvuoden aikana ja tiedän niin omasta kokemuksesta kuin läheisimpien kokemuksesta että perheessä isä ja äiti osaavat päättää sen pienen lapsen puolesta parhaat ratkaisut aina jos eduskunta lähtee tekemään päätöksiä päätöksiä siitä hoitaako sitä pientä lasta kotona äiti vai isä jättäkää isälle ja äidille se ratkaisu syntyy parasta jälkeä isä ja äiti ovat varmasti parhaita asiantuntijoita parempia kuin vasemmistoliitto koskaan siinä perheessä no pääasia että valinnanvapaus on mutta älkää lähtekö ohjailemaan

arvoisa rouva puhemies täytyy nyt ihmetellä tätä edustaja hoskosen logiikkaa kun tehän nimenomaan haluatte toimia niin että yhteiskunta ohjaisi perheitä tähän nykyjärjestelmään te sanotte että tätä nykyjärjestelmää ei saa muuttaa te haluatte että äidit ovat mahdollisimman pitkään kotona mutta kyllähän esimerkiksi palkansaajajärjestöissä vallitsee hyvin hyvin yksimielinen näkemys siitä että tämmöinen kuusi plus kuusi plus kuusi malli jossa molemmille vanhemmille kiintiöitäisiin kuusi kuukautta ja sitten sen kolmannen vanhemmat saisivat jakaa miten haluavat lisäisi tasa arvoa nykyisestä jos katsotaan esimerkiksi ruotsia niin ruotsissahan isille kiintiöity osuus on vähän pidempi kuin suomessa mitä on tapahtunut ruotsissa ruotsissa perheet ovat tyytyväisiä on vähemmän avioeroja lapsien ja isien välinen suhde on parempi äitien työllisyysaste on korkeampi koko yhteiskunta voittaa kyllä tässä pohjoismaisessa mallissa joka on erityisesti ruotsissa on pelkästään voitettavaa verrattuna tähän

arvoisa rouva puhemies ajattelin etten osallistu tähän keskusteluun mutta on nyt pakko sanoa kyllä muutama sana vielä ensinnäkin me esitämme perhevapaiden järjestelmän kokonaisuudistusta joka sisältää myös vanhempainvapaajärjestelmän on on selvää että vanhemmat itse ja perhe itse päättävät tästä vanhempainvapaa ajasta sitä ajatellen mikä on heille taloudellisesti ja lapsen ja ja muidenkin asioiden kannalta kaikkein tärkeintä he tekevät siitä ratkaisuja mutta minun mielestäni on ehdottoman tärkeätä että me myös katsomme asioissa eteenpäin esimerkiksi tämä ruotsin malli on erittäin hyvä malli jossa tätä isien hoitoaikaa on pidennetty ja ansiosidonnaisen vanhempainrahan maksuaikaa on pidennetty ja myös on mahdollistettu sen suorittaminen jaksoittain jopa siihen asti kun lapsi menee kouluun sitä kautta me tuemme perheen kokonaisvaltaista hyvinvointia kyse ei ole vain tästä vanhempainvapaa ajasta vaan kyse on laajemmasta kokonaisuudesta jossa pureudutaan perheen hyvinvointiin ja tasa arvoon ja lasten ja isän väliseen meidän myös pitää tukea

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä muuttaa sairausvakuutuslakia on takana hyvä tahto mutta hyvä tahtokaan ei aina kanna pitkälle jos ei mennä ongelmien perisyihin ja siitä tässä esityksessä on kysymys ja ja puheenvuorossani on kysymys mutta haluan kuitenkin hetken hurrata tälle hyvälle tahdolle nimittäin aivan aidosti hallitus haluaa parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla tasaamalla vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia tällä hetkellä hoivavastuu lepää yhä valtaosin äitien harteilla ja se johtaa siihen että työmarkkinoilla naisiin ikään kuin hinnoitellaan raskausriski se mahdollisuus että nainen tulee raskaaksi ja jää perhevapaille tämä johtaa siihen että erityisesti nuoret naiset työskentelevät huomattavasti enemmän pätkätöissä erilaisissa epätyypillisissä työsuhteissa ja se vaikuttaa myös siihen että naisten ja miesten palkkaero on seitsemäntoista prosenttia siis miesten keskipalkka on tällä hetkellä kolmetuhattakuusisataa euroa siinä missä naisten keskipalkka on vain kolmetuhatta euroa on että tälle asialle täytyy jotakin tehdä perhevapaista aiheutuvat kustannukset vaativat tasausta tämä ongelma on polttava no hallituksen ajatus maksaa äidin työnantajalle kaksituhattaviisisataa euroa kertakorvauksena on hyvä alku mutta se on täysin riittämätön se on riittämätön siinä mielessä että se ei ensinnäkään ota huomioon osa aikaisesti työskenteleviä henkilöitä eikä se myöskään ota huomioon esimerkiksi itsensätyöllistäjiä sen lisäksi siinä on se ongelma että kun se maksetaan äidin työnantajalle niin eiköhän siinä käy niin että tässä nimenomaan betonoidaan tämä sukupuolittunut perhevapaitten kustannusten jako että äidin työnantaja tämän kustannuksen aina ja iankaikkisesti saa

keskustelussa on näkynyt vähän se asenne että äiti hoivaa ja isä tienaa ja se on mielestäni koko tämän ongelman ydin niin kauan kuin me ajattelemme että hoivavastuu on pääosin äidin kontolla niin niin kauan meillä on ongelma naisten työllistymisessä naisten palkkauksessa naisten eläkkeissä ja koko siinä naisten työurassa sen takia meidän pitää pyrkiä pääsemään kiinni niihin syihin kyse on siitä että me pystyisimme saamaan tasaisemmin jakautuneet työmarkkinat ja se lähtee jo koulutuksesta ja itse asiassa sieltä päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta asti ja roolimalleista jos me me ajattelemme että naiset suuntautuvat tietyille palvelualoille ja julkiselle puolelle ja miehet ikään kuin enemmän teknologiaan teollisuuteen ja avoimille markkinoille se johtaa tähän jakoon ja silloin meillä kustannukset jakautuvat epätasaisesti

naisvaltaisille työaloille koska siellä se kustannus per henkilö on suurempi mutta kokonaisuudessaan itse asiassa usein miesvaltaiset järjestelmät maksavat tästä enemmän koska sieltä kerätään se rahasto osuus jolla sitten kompensoidaan näitä naisvaltaisiakin aloja tätä ei kannata unohtaa

monimutkaisiin ongelmiin etsitään yksinkertaisia ratkaisuja joudutaan hakoteille joko ongelma ei tule autetuksi tai sitten tuhlataan rahaa tässä itse asiassa ajatellaan että noin kolmekymmentätuhatta yritystä hyötyisi tästä kompensaatiosta ja se maksaisi yli seitsemänkymmentä miljoonaa euroa eli käytämme aika paljon rahaa tässä mallissa mutta ongelma on se että tuo kaksituhattaviisisataa euroa ei kaikille työnantajille korvaa kustannuksia koska se riippuu äidin palkasta se riippuu lapsen sairastavuudesta se riippuu niistä raskauteen liittyvistä poissaoloista

jotka tulevat ennen kuin äiti jää äitiysvapaalle arvoisa puhemies mutta kun tässä on puhuttu korvamerkeistä niin kannattaa muistaa että meidän nykyjärjestelmässämme on korvamerkki se on suunnattu äidille siihen äitiysajan alkuun ja siihen on perusteet siihen on biologiset perusteet ja se on perusteltua yhtä lailla me voimme ajatella että meillä on perusteet korvamerkitä jotakin isälle koska tämä meidän nykyjärjestelmämme johtaa siihen että äidit hoivaavat enemmän ja silloin meidän pitää miettiä niitä välineitä joilla isät saadaan mukaan lastenhoitovastuuseen ja jotka auttavat tätä kokonaisuutta äideillä on ikään kuin etuottoasema lasten hoivassa tämän biologian vuoksi ja sen vuoksi on perusteltua tehdä myös isäkiintiöitä koska ne tuovat isät paremmin mukaan siihen hoivaan me näemme että tässä keskustelussa sanotaan että kun äidin palkka on pienempi niin sen takia äidit jäävät kotiin

sen vuoksi että he jäävät kotiin hoitamaan lapsia ja jos me emme tätä ongelmaa pysty ratkaisemaan silloin meidän on ihan turha tavallaan näperrellä tietyillä korvauksilla jos vielä miettii mikä tämän kertakorvauksen ongelma on niin se ylikompensoi niille työnantajille joiden henkilöstöllä on pienet palkat ja esimerkiksi äiti ei palaa takaisin työhön vaan jää sen äitiysloman ja vanhempainvapaan tai äitiysloman jälkeen pois työpaikalta se alikompensoi niille työnantajille joilla äidille maksetaan enemmän palkkaa siinäkin mielessä olisi järkevämpää kehittää toisentyyppisiä kompensaatiomalleja esimerkiksi nykyjärjestelmässä suorista työnantajille aiheutuvista kustannuksista korvataan noin seitsemänkymmentä prosenttia ja työnantajan maksettavaksi jää äitiysvapaan ajalta kymmenen prosentin osuus palkasta jota työnantajan kelalta kelalta saama päiväraha ei kata mutta sairaan sairaan lapsen hoidon ajalta kompensaatiota ei tule me saisimme oikeudenmukaisemman mallin jos me lähtisimme laajentamaan tätä nykyistä järjestelmää siten että se korvaisi täysimääräisemmin ja se korvaisi laajemmin näitä kustannuksia uskallan väittää että se olisi kustannustehokkaampi

se että äidin ei tarvitse palata työhön elikkä tämä ei millään tavalla tue äitien työllistymistä me tiedämme että meidän nykyjärjestelmässämme on isoja ongelmia vaikkapa kotihoidon tuen osalta silloin kun kotihoidon tukea käytetään pieni pätkä ongelmaa ei vielä synny mutta jos perheeseen syntyy useampi lapsi peräkkäin ja äiti hoitaa näitä kaikkia lapsia täysimääräisen kotihoidon tuen niin

osoittaa että se heikentää äitien työmarkkina asemaa siinä mielessä meillä pitää olla poliittista tahtoa ohjata yhteiskunnallista tukijärjestelmää siten että se enemminkin edistää naisten työ uraa kuin heikentää sitä ja siksi pitää miettiä tätä kokonaisuutta

filatovia erinomaisesta puheenvuorosta

onhan tämä lähtökohtaisesti hyvä asia eihän kukaan voi vastustaa sitä että annetaan kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus äidin työnantajalle mutta onko tämä rakenteellisesti järkevää kukaan ei taida olla sitä mieltä noin aikuisten oikeesti tämä on tämä on laastari jolla korjataan tiettyä ongelmaa mutta eihän tämä vie meitä eteenpäin millään tavalla tämä on jäykkä järjestelmä joka betonoi nykyiset nykyiset rakenteet ihan niin kuin edustaja tuppurainenkin tuossa totesi eli jos me haluamme tehdä tälle jotain pitkällä aikavälillä niin meidän pitää nimenomaan uudistaa perhevapaat pitää tasata vanhemmuuden roolit tarkoittaa jonkinlaista kiintiöjärjestelmää koska jos vanhempien roolit jakautuvat tasaisemmin niin naisten asema paranee työmarkkinoilla heidän palkkakehityksensä paranee urakehityksensä paranee jos vanhempien roolit ovat tasaisemmat niin niin kotihoidon tuki jakautuu varmaan tasaisemmin isä on useammin kotona silloin kun lapsi on sairas jolloin naisvaltaisten yrittäjien asema asema paranee sitä että miesten asema avioeroissa paranee mikäli he ovat käyttäneet vanhempainvapaata tasaisemmin se katsotaan katsotaan eduksi jostain syystä tämä on tutkittu kiistaton fakta eli toivottavasti tämä on vain välivaihe tämä laastari toivottavasti hallitus nyt etenee etenee vanhempainuudistuksen tiellä ja niitä mallejahan on monta on tämä kuusi plus kuusi plus kuusi joka löytyy meidänkin varjobudjetista sieltä löytyvät kaikki tarvittavat numerot hallituksen tueksi mutta on myöskin sakn malli joka minun mielestäni on varsin hyvä ja joka on kustannusneutraali että siitä voi hallitus vapaasti

puhemies edustaja adlercreutzin puheesta on hyvä jatkaa kyseessä nimenomaan on nyt laastari sinänsä ehkä monin osin harmiton laastari mutta laastari kuitenkin me tarvitsisimme kokonaisuudistuksen ja tässä kokonaisuudistuksessa meidän tulisi tarkastella perheiden ja työelämän tilannetta huomattavasti laajemmin kuin tämän könttäsumman yhteydessä on tehty ylipäätään tämä ei tule varmaan muuttamaan todellisuutta suomalaisissa perheissä ja työelämässä kovinkaan paljoa täällä on puhuttu paljon kuusi plus kuusi plus kuusi mallista ja mielestäni merkillinen kuperkeikka on se miten tämä malli käännetään sen vastustajien suussa eräänlaiseksi yhdenvertaisuuden vastaiseksi malliksi en pysty isänä enkä poliitikkona ymmärtämään sitä miten sellainen malli jossa isilläkin olisi paremmat mahdollisuudet aidosti päästä olemaan kotonaan lasten kanssa olisi jollain tavalla yhdenvertaisuuden vastainen se ei uppoa ylipäätään lähtisin siitä että kyse on nyt paitsi hoivan myös työelämän tasa arvosta ja näissä kysymyksissä me tarvitsemme sukupuolivaikutusten arviointeja hyvä esimerkki sukupuolivaikutusten arviointitarpeesta on vaikkapa kilpailukykysopimus joka vaikuttaa naisten työelämään huomattavasti enemmän kuin todennäköisesti tämä jota tässä nyt päätetään tämän korvauksen osalta ja katsoisin myös että esimerkiksi tasa arvopolitiikassa kiinnitetään paljon huomiota siihen että miesten asema monissa kysymyksissä esimerkiksi erotilanteissa tai huoltajuuskysymyksissä voi olla heikko me voimme tällaisiin kysymyksiin vastata suunnittelemalla perhevapaamallit suunnittelemalla työelämän ja perheen yhteensovittamisen mallit ja suunnittelemalla sosiaalipolitiikan tällaisten

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä mietintö sairausvakuutuslain muuttamisesta on mielestäni herättänyt sellaista keskustelua että tulin tänne puhujapönttöön ihan muutaman ajatuksen sanomaankin en ole sosiaali ja terveysvaliokunnan toimialalla mikään asiantuntija mutta perheenisä olen ja tätä yhteiskuntaa siinä siinä mielessä tarkastellut vuosikausia perheenisänä ja ja tietenkin myös kunnan päättäjänä ja myös kansanedustajana ihmettelen tämän keskustelun sävyä työmarkkinapöydissä tätä vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten jakamista on pähkäilty vuosikymmeniä olemme menneet monessa asiassa eteenpäin vanhempainrahat sun muut edut ovat olemassa mutta sitten kun ruvetaan näitä kustannuksia jakamaan niin miksi näitä ei ole sitten työmarkkinapöydissä sovittu sanokaa minulle täällä on paikalla nyt vasemmiston edustajia jotka hallitsevat ammattiyhdistysliikettä suvereenisti miksi tätä asiaa ei ole sovittu vuosikymmeniä tästä on väännetty ja minkä minä muistan niin tässäkin salissa tai tuolla eduskunnan suuressa salissa varsinaisella talolla on aina puhuttu kurkku suorana siitä että pitää tehdä tasa arvotupoa pitää tehdä palkkaerojen vähentämistä pitää tehdä oikeudenmukaista perhepolitiikkaa teillähän tämä pallo on ollut hallussa siellä tupopöydissä nyt te täällä sitten hirmuilette hallitukselle joka saa kahdentuhannenviidensadan euron määrärahan jokaiselle työnantajalle maksetuksi siitä hyvästä että äiti on on jäänyt äitiyslomalle ja hoitaa pientä lastaan kotona ja jos joku vielä väittää että tästä maasta löytyy tutkimusta kuka on sen pienen syntyneen lapsen paras hoitaja ensimmäisen elinvuoden aikana se on ihan varmasti luonto on sen satojatuhansia vuosia opettanut meille äiti ihan varmasti sitten kun vielä lisätään tähän se kylmä tosiasia että kun isä ja äiti hoitavat sitä pientä lasta niin he varmasti koko sydämellään aidosti haluavat sen pienen lapsen parasta ja osaavat myös päättää sen kuka sitten sen loman vanhempainvapaan pitää pitääkö sen äiti vai pitääkö sen isä jos esimerkiksi äiti imettää vaikka yhdeksään kuukauteen asti niin

kun kahdentuhannenviidensadan euron suuruinen kertakorvaus maksetaan työnantajalle tästä tulee teille valtava ongelma joka tuntuu että varmasti maailma halkeaa ja kallistuu nurkalle ja menee muutenkin piloille voi hyvänen aika kyllä minä meinasin äsken penkiltä pudota kun kuuntelin näitä teidän puheenvuoroja kyllä se on vain niin hyvät ihmiset olkoon maailmassa niitä niin sanottuja viimeisimpiä tutkimuksia mihin edustaja ville niinistö aina tapojensa mukaan toteaa että viimeisimpien tutkimusten mukaan uskallan sanoa että olkoon ne tutkimukset mitä tahansa niin isä ja äiti ovat sen pienen lapsen parhaita hoitajia ja äiti ensimmäisen elinvuoden aikana aivan varmasti ja päättäköön se perhe mikä heidän lapselleen on parasta silloin saavutetaan paras paras lopputulos sen pienen ihmisen elämän alun kannalta sitten jos joku vetoaa siihen että myöhemmin ehkä avioerotilanteessa saavutetaan jollakin muulla ratkaisulla parempaa mallia niin kyllä

perhepoliittisena perustana mahdollisen avioeron tulo kun sitä käytetään perustana johonkin ratkaisuntekoon nyt tässä asiassa on yhtä kaukaa haettu kuin etelänapa on pohjoisnavalta suuresti ihmettelen kun täällä on työmarkkinapoliitikkoja paikalla saa nähdä minkä selityksen minä tähän ongelmaan saan mutta eikö teillä itsellänne ole sitä vertaa sitä vertaa omaatuntoa tässä asiassa että tunnustaisitte että tämä hommahan on mennyt teiltä niin sanotusti kiville ja nyt kun hallitus sen korjaa niin tämä ei sitten teille käy voi hyvänen aika

turha syyttää niistä tuloksista mutta sen verran tuota mekanismia tunnen että meillä ei olisi tällaista perhevapaajärjestelmää meillä ei olisi vanhempainvapaita meillä ei olisi joustavaa hoitorahaa ilman noita työmarkkinapöytiä ne ovat syntyneet siellä siellä on katettu myös niistä syntyvät kustannukset yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden välillä ongelma on kai siinä että tämä yli seitsemänkymmentä miljoonaa euroa ei ole koskaan mennyt työnantajien kurkusta alas jos tätä olisi neuvoteltu työmarkkinapöydässä niin luulen että malli olisi toinen jos siellä olisi ollut samanlainen raha käytössä mutta tässä hallitus tekee jälleen kerran pakkolakipäätöksen jossa se ikään kuin pistää pääosin työnantajien kustannukselle tämän seitsemänkymmentä miljoonaa ja samaan aikaan joissakin muissa asioissa se kiihkeästi vastustaa sitä että työnantajien kustannuksia viime kaudella tehtiin joustava hoitoraha ja isyyslomaa pidennettiin ja molemmat auttoivat tähän

työnantajien kurkusta ei kyllä todella mitään mene alas vaan työnantajat ajattelevat vastuullisesti suomalaisista työntekijöistä ihan varmasti jokaiselle suomalaiselle työnantajalle hyvä työntekijä on aarre se on hänen arvokkain ja tärkein voimavaransa siinä jos edustaja filatov jotain muuta väittää niin hän puhukoon omiaan minä en siihen ota mitään kantaa jokaiselle työnantajalle jokainen työntekijä on arvokas voimavara tämä on syytä muistaa niin tänä päivänä kuin vielä huomennakin arvoisa rouva puhemies hyväksi lopuksi tähän asiaan omalta osaltani nyt tähän asiaan on saatu parannusta ajatelkaa jotakin pientä työnantajaa jolla on vaikka kolme tai neljä työntekijää jotka esimerkiksi sattumoisin ovat kaikki

se on ihan luonnollista että jonain päivänä kun perhettä syntyy nuoret naiset jäävät äitiyslomaa viettämään pienokaisen kanssa tällaiselle työnantajalle on hyvä että tällainen systeemi on saatu aikaiseksi miksi tätä sitten vastustetaan minun järkeen se ei vain millään mahdu toivon mukaan joku minulle sen kertoo

sanottu tämä esitys pyrkii lähinnä tasaamaan maksurasitusta mies ja naisvaltaisten alojen työnantajien kesken se on sinänsä ihan hyvä tavoite sekin emmekä sitä ole vastustaneet olemme vain tuonut esille sen niin kuin moneen otteeseen on todettu että naisten työmarkkina asemaa voidaan parantaa ja hoivavastuuta vanhempien kesken tasaisemmin jakaa ensisijaisesti kehittämällä perhevapaajärjestelmää tämän ajatuksen tuntuu onneksi enemmistö jakavan

kaksi vuotias mutta tätä maksukautta voitaisiin pidentää ja ja jaksottaa vaikkapa ihan kouluvuosiin asti niin kuin ruotsissa on tehty tarpeelliseksi on nähty myös vanhempien mahdollisuus olla yhtä aikaa kotona vauvan kanssa nykyisinhän tämä on mahdollista mutta tätäkin aikaa voisi pidentää koska perhevapaajärjestelmä muodostaa kokonaisuuden olisi kuitenkin uudistuksen yhteydessä tarpeen tarkastella myös kotihoidon tuen asemaa sillä sitäkin pitää tarkastella nimenomaan osana kokonaisuudistusta myös viime hallituskaudella käyttöön otettu joustava hoitoraha olisi kehittämisen tarpeessa jotta töihin paluu olisi nykyistä joustavampaa ja jotta pienten lasten päivähoitopäivät eivät veny liian pitkiksi tässä kohtaa kannattaa myös muistuttaa että varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus suomalaisten lapsista on muihin pohjoismaihin verrattuna matala vain joka toinen alle kaksi vuotias osallistuu varhaiskasvatukseen ja sillä on kuitenkin kiistattomia positiivisia vaikutuksia lapsen myöhempään kehitykseen mutta toivomme ennen kaikkea että hallitus tarttuu näihin ajatuksiin ja ryhtyy perhevapaajärjestelmän uudistamiseen siinä olemme varmasti kaikki hallituksen tukena
arvoisa rouva puhemies kun täällä nykyjärjestelmääkin on suomittu niin on hyvä muistaa että todellakin vanhempainpäivärahakausi on sellainen että ei sitä ole kiintiöity tänä päivänä sen voi ihan yhtä hyvin pitää joko isä tai äiti kun täällä muistaakseni edustaja parviainen väitti jotakin jotakin muuta sitten täytyy muistaa kotihoidon tuki mikä siihen kuuluu mahdollistaa sen että lapsi pystyy olemaan kolmevuotiaaksi saakka kotona monissa monissa kunnissa on esimerkiksi kotihoidon kuntalisä sellainen jolla vielä tuetaan perhettä ja se on äärimmäisen tärkeää tässä tilanteessa se kotona lasta hoitava

senkin takia nämä paitsi että ne puuttuvat tähän perheitten omaan valinnanvapauteen todellakin vielä merkitsevät sitä että tämä tärkeä kotihoidon tuki sieltä joudutaan pois ottamaan edustaja eloranta hyvin otti esille tämän että ja äidin yhtäaikaista kotona olemista voitaisiin tukea ajatellaan vaikkapa juuri raskauden loppuvaihetta jos silloin kotona on muita lapsia niin tämä olisi varmasti ihan järkevää tätä joustavuutta näihin nykyjärjestelmiin voisi voisi kyllä harkita sitten tietysti eduskunnan naisverkosto on on ottanut esille raskaudenaikaisten poissaolojen tilastoinnin tänä päivänä me emme oikeastaan tiedä mitkä näistä loppujen lopuksi ovat raskauteen liittyviä ja mitkä ovat sitten muita sairauspoissaoloja tämäkin varmasti edesauttaisi tässä keskustelussa

nyt kun edustaja essayah mainitsi kotihoidon tuen tässä niin kyllä itse olen pitänyt hirveän hyvänä tätä sakn hiljattaista avausta siitä että että kun koko perhevapaajärjestelmää lähdetään uudistamaan kokonaisuutena niin siihen otettaisiin mukaan myös myös kotihoidon tuki sillä tavalla että katsottaisiin vanhempainvapaiden ja kotihoidon tuen kokonaisuutta sillä tavalla miten ne yhdessä tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla tasa arvoa ja mitä pidän myöskin hirveän hyvänä sakn mallissa on se että se huomioisi myös erilaiset perheet niiden olemassaolon eli perheessä voi olla muitakin kuin äiti ja isä voi olla myöskin niin että tai muu läheinen voi olla mukana lapsen hoidossa ja kasvatuksessa kun kun lapsi on pieni samoin on tärkeää ottaa huomioon yksin lasta hoitavat

puhemies tämä hallituksen esityshän on vain pieni pala pieni kompensaatio vanhemmuuden kustannuksista työnantajalle mutta tuntuu että täällä salissa on menty tähän vanhempainvapaajärjestelmän keskusteluun niin kuin itse asiassa pitkälti valiokunnassakin vaikka kyse oli vain pienestä kompensaatioyrityksestä työnantajille itse olen sitä mieltä että minkä ihmeen takia vanhemmuudesta ja isyys ja äitiysvapaista vanhempainvapaista koituvat kustannukset pitäisi olla kenenkään siis äidin tai isän työnantajan kontolla olen sitä mieltä että meidän pitäisi todella katsoa pidemmälle eteenpäin että se on valtio joka korvaa niin äidin työnantajalle kuin isän työnantajalle nämä nämä kustannukset äitiys ja isyys kaiken kaikkiaan niin arvokas ja ainutlaatuinen asia että sitä on kyllä tuettava kaikin tavoin itse ajattelen että synnytyksen jälkeen on tärkeää että äiti on lapsen kanssa jos mahdollista ainakin kolme mieluummin vähintäänkin kuusi kuukautta ehkä sinne vuoteen mutta näissä joustavuuksissa että esimerkiksi isä pystyisi olemaan yhtä aikaa äidin kanssa niin ennen synnytystä kuin sen jälkeenkin perhetilanne

varmasti parantamisen varaa siitä olen samaa mieltä isien merkitystä tulee nostaa ja vahvistaa tässä yhteiskunnassa mutta tuntuu että viimeaikainen keskustelu on ollut ihan toiseen suuntaan mutta jos ajatellaan niin kyllä se on perheen taloudellinen tilanne ja työpaikan tilanne mitkä pitkälti määrittävät kuka sinne kotiin jää lapsen kanssa ajattelin että työpaikoille pitäisikin saada enemmän isyys ja äitiys ja vanhempainvapaiden arvostusta sinne cvhen suurella plussalla isyys äitiys ja vanhempainvapaiden jaksot ja toivottavasti niistä tulisi jatkossa myös palkanlisää niin kuin monesta muustakin kokemuksesta nuoret isät nykyisin jäävät paljon enemmän kotiin lasten kanssa ja sanoisinkin että mainoskampanja jossa menestyneet miesurheilijat tai liikemiehet ja valtiomiehet kertovat kotona lasten kanssa vietetystä ajasta

hoskonen käytti tunteikkaan puheenvuoron ja hän ihmetteli sitä miksi mitään ei ole aiemmin tapahtunut ja miksi täällä nyt sitten tätä esitystä laajemmin ihmetellään kuten edustaja filatov taisi kertoa niin aika paljonkin on tapahtunut vuosien saatossa mutta tietenkin tällaiset kysymykset etenevät asteittain se että edustaja hoskonen sitten pöntöstä sanoo että hallitus korjaa minun mielestäni ehkä hiukan ylimitoitettua kun puhutaan nyt kuitenkin tästä parintuhannen euron kompensaatiosta naisten työnantajille vanhemmuus on herkkä aihe ja meidän pitää tässä salissa tietenkin välttää sanelemasta yhtä ainoaa oikeaa tapaa olla vanhempi eikä kukaan varmaan poliittisen kartan eri laidoilta tällaista ole halunnut ja tarkoittanutkaan siitä meillä on kuitenkin erimielisyyksiä minkälainen perhevapaiden malli yleisesti olisi kaikkein käytännöllisin

tällä hetkellä se ei toteudu riittävästi siitä huolimatta että yksilöllisesti perheissä on erilaisia tilanteita ja tällainen malli ei käyttöön tullessaan tarkoittaisi sitä etteikö esimerkiksi äiti voisi nauttia vanhempainvapaa ajastaan ja kotona olemisestaan lapsen kanssa tarpeen mukaan ei tietenkään ei

yhteiskuntaa jossa myös hoivaa arvostetaan
arvoisa rouva puhemies haluan vielä edustaja hoskoselle sanoa me emme me sosialidemokraatit eivätkä myöskään vihreät eikä vasemmistoliitto vaikka olemme jättäneet vastalauseen vastusta perhevapaista aiheutuvien kustannusten kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvausta naisten työnantajille me emme vastusta tätä lainsäädäntöä

tämä sisältää vanhempainvapaan uudistamisen mistä me olemme paljon täällä keskustelleet onko se sitten kuusi plus kuusi vai kuusi mikä se on siihen voimme sitten tulevaisuudessa ottaa kantaa mutta tähän pitää myös sisällyttää tämän vanhempainvapaan jälkeen olevaa ajanjaksoa elikkä työelämän ja perhe elämän parempaa yhteensovittamista tähän liittyy muun muassa joustava hoitoraha kotihoidon tuki josta täällä on jo aikaisemmin todettu sekä tässä voitaisiin ottaa mallia niistä hyvistä käytännöistä joita ruotsissa on nyt jo saavutettu meidän pitäisi arvioida miten niitä voitaisiin yhteensovittaa myös suomeen

äidit tai isät riippuen mikä se elämäntilanne kussakin perheessä on kiinni myös työelämässä mutta he voisivat myös paremmin kantaa vastuuta omasta perheestään ja lapsistaan siltä osin tässä on aivan vilpitön aito toive kehittää meidän

edustaja hoskoselle totean että että toin omassa puheenvuorossani esille sen että tämä kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus äitien työnantajille on pieni askel oikeaan suuntaan mutta jos katsotaan ihan sitä isoa kuvaa niitä rakenteita aiheuttavat epätasa arvoa työelämässä niin silloin pitäisi pikemminkin tehdä niin että uudistetaan koko perhevapaajärjestelmä ja otetaan siihen mukaan mukaan tämä kotihoidon tuki samoin kuin vanhempainvapaat ja luodaan sellainen rakenne joka joka kohtelee erilaisia perheitä mahdollisimman tasavertaisesti ja ja luo äideille mahdollisuuden samalla tavalla osallistua työelämään kuin isillä isillä on tämä ei varmasti tapahdu ilman että muutetaan näitä rakenteita meillä on rohkaisevia esikuvia olemassa muun muassa juuri ruotsista jossa rakenteita muuttamalla on on pystytty tasaamaan vanhempainvapaita isien ja äitien kesken ja samalla nostamaan äitien työllisyysastetta ja kasvattamaan bruttokansantuotetta kyllä tämä olisi myöskin yhteiskunnan talouden

esityksessä on päädytty kahdentuhannenviidensadan euron suuruiseen korvaukseen jolla on tarkoitus kompensoida työntekijän raskaudenaikaisista sairauslomista äitiyslomanaikaisista lomarahoista sekä sairaan lapsen hoitovapaan palkkakustannuksista työnantajalle aiheutuvia kustannuksia elikkä tämä on yksi summa tämä kaksituhattaviisisataa se ei se ei perustu tietenkään mihinkään erittäin tarkkaan johonkin syvälliseen yhteiskunnalliseen tutkimukseen vaan tämä on askel oikeaan suuntaan täällä sanotaan toinen asia sitten kun täällä on vedottu jopa ruotsin malleihin tai

vanhempainvapaa aiheuttaa kustannuksia työnantajalle niiden tasaamisestahan tässä on kysymys työnantaja saa sen kahdentuhannenviidensadan euron korvauksen hyvä näin mitä edustaja tanus tässä äsken mainitsi niin olisi tietysti aivan ideaali malli se että saataisiin syntymään suomessa tilanne että yhteiskunta maksaisi kokonaisuudessaan tämän vanhemmuuden kustannukset aiheuttavat kun lapsi syntyy tähän maailmaan sen äitiysloman ajan ja sen vanhempainvapaan ajan kokonaisuudessaan jolloin työnantajat olisivat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden se on se ideaali tilanne johon pitäisi pyrkiä mutta sitä nyt ei näköjään ole pystytty tekemään vaikka työmarkkinajärjestötkin ovat paljon hyvää työtä sillä alalla tehneet mutta nyt kun vihdoin ja viimein tunnustetaan se että meillä on vanhempainvapaan kustannusten epäoikeudenmukainen jako nimenomaan eri työnantajien välillä ja nyt tätä on lähdetty tasaamaan niin nyt se sitten jo haudataan johonkin mallikeskusteluun hei haloo nyt sentään nyt ollaan oikealla tiellä onko se sitten vaarallinen tie jollekin sitä minä en tiedä mutta kun kerrankin on tehty oikeita päätöksiä niin tuntuu että tämäkään ei

muuta keksi

arvoisa rouva puhemies kyllähän tästä mallista tietenkin siinä mielessä on ihan hyvä keskustella että meidän varmasti pitää pohtia sitä millä tavalla näitä meidän erilaisia vanhempainvapaakustannuksia halutaan parhaimmalla mahdollisella tavalla tasata täällä tämä ajatus on heitetty ilmaan että että valtio maksaa

työnantajat ja nimenomaan ne työnantajat joitten joitten työntekijät käyttävät näitä näitä vanhemmuuden vapaita ja sitten toisaalta näihin osallistuvat työntekijät itse omissa maksuissansa ja sitten yhteiskunta omalta osaltansa korvaa näitä kuluja myöskin tämä meidän mallimme perustuu tosiaan tämäntyyppiseen voisiko sanoa tietynlaiseen kolmikantaan tässä mielessä taisin viime viikolla kun tästä aiheesta keskusteltiin ensimmäisessä käsittelyssä sanoakin että esimerkiksi monissa itä euroopan maissa ylipäätänsä tätä pohjoismaista mallia sitä että se mahdollistaa sen pidemmän kotona olemisen katsotaan sellaisena ihanteena jota kohti pyritään kun euroopan unionissa käytiin tätä raskaussuojadirektiiviä niin siinähän sitten tiputtiin siihen siihen voisiko sanoa loukkoon että siellä monet ajattelivat että haluamme tämän mallin mutta sitten kaikki kulut työnantajan maksettavaksi ja ja lähdettiin tällaisesta kahdenkymmenen viikon viikon minimivanhempainvapaasta täydellä palkalla jonka täysin maksavat työnantajat se oli aivan selvää että pahempaa nuoren naisen työllistämisloukkua tuskin oltaisiin voitu kehittää ja sehän tyrmääntyi sitten sinne neuvoston käsittelyyn siinä mielessä pohjoismainen malli on hyvä sitä on hyvä miettiä miten sitä rahoitusta ja muuta kehitellään

vielä edustaja essayahin aikaisempaan puheenvuoroon jossa te nostitte esille kotihoidon tuen ja kotihoidon tuen kuntalisät ja niiden merkitykset kunnissa ja ihmisten arjessa monet kunnathan ovat nyt joutuneet luopumaan näistä kuntalisistä osana kunnallisia säästöjä ja ja kuntalisien joko saaminen tai saamatta jääminen on myöskin eräänlainen kilpailuvaltti silloin kun puhutaan muuttoliikkeestä kuntien vaikkapa keskuskaupungin ja kehyskunnan välillä ongelma näissä kuntalisissä kotihoidon tukeen liitettynä on se että niiden on havaittu muodostavan kannustinloukkuja ja ja nämä kannustinloukut ovat jälleen kerran osaltaan sitten heikentämässä erityisesti äitien asemaa työmarkkinoilla minun mielestäni se että tämä asia on täällä noussut esiin on hyvä asia meidän kannattaisi nyt miettiä sitten yhdessä miten me löytäisimme jonkin sellaisen keinon jolla me voisimme aidosti miettiä ratkaisuja näihin kysymyksiin pala palalta mutta niin että me toteuttaisimme kuitenkin suuremman kokonaisuuden kuin sen mitä hallitus nyt esittää

kunnat taas katsovat usein tätä asiaa ihan puhtaasti siitä näkökulmasta kumpi on kunnalle edullisempaa tarjota kotihoidon tukea ja siihen mahdollista lisää vai saattaa lapsia varhaiskasvatukseen tietenkään asianhan ei pitäisi olla ensisijaisesti talouskysymys mutta siitä on sellainen monessa kunnassa tullut tämäkin osaltaan johtuu siitä että meidän valtionosuusjärjestelmämme on kehittynyt siihen suuntaan kuntien mahdollisuudet järjestää palveluita ovat hyvin heikot täällä on esitetty aikaisemmin puheenvuorossa ajatus parlamentaarisesta työstä tämän koko perhevapaajärjestelmän uudistamisen osalta minun mielestäni sellainen työ olisi kannatettavaa puolueilla on erilaisia painotuksia ja yksittäisillä edustajilla on erilaisia painotuksia mutta varmasti olisi löydettävissä kokonaisuus joka olisi nykytilaa parempi
arvoisa puhemies en halua venyttää tätä keskustelua mutta kun osittain on syntynyt sellainen kuva että ikään kuin tähän mennessä ei olisi mitään kompensoitu niin haluan muistuttaa että meidän nykyjärjestelmässämme äitiys ja vanhempainvapaista työnantajalle aiheutuvista suorista kustannuksista korvataan työnantajalle nykyisin noin seitsemänkymmentä prosenttia työnantajan maksettavaksi jää itse asiassa äitiysvapaan ajalta se kymmenen prosentin osuus palkasta jota kela ei korvaa nyt mitä ollaan luomassa antaa könttäsumman joka osin ylikompensoi osin alikompensoi näitä kustannuksia ja sen vuoksi henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että paremmin kustannuksiin vastattaisiin tätä nykyjärjestelmää kehittämällä korvaustasoa nostamalla ja ja pohjaa laajentamalla koska silloin se oikeasti kompensoisi juuri niitä kustannuksia joita työnantajalle tulee

arvoisa

parviainen ja filatov viime puheenvuoroissaankin nostivat esiin tärkeitä näkökulmia olen aivan samaa mieltä että semmoista kokonaisvaltaisempaa uudistusta ja tätä joustavuutta tähän järjestelmään olisi hyvä jatkossa katsoa vaikka työnantajille jäisi vain tuo sanottu kymmenen prosenttia tosin työnantajista monet ovat esittäneet aivan toisenlaisia lukuja niin minä edelleenkin kyllä peräänkuuluttaisin että me katsoisimme tätä järjestelmän muuttamista myös siltä osin että kaikki äitiyden isyyden vanhemmuuden kustannukset tulevat yhteiskunnan korvattaviksi lapset ovat meidän tulevaisuutemme ja lapsiperheitten hyvinvointi myös sen suhteen että niin isät kuin äiditkin pääsevät töihin ja pääsevät uralla etenemään on erittäin tärkeää ja nykyaikaisen demokraattisen hyvinvointivaltion yksi edistysaskel miettiä suuremmalla mittakaavalla eteenpäin on kuitenkin niin että jos on nuori nainen ja on näköpiirissä että voi olla niitä äitiyslomia niin kyllä varsinkin pienyrittäjille yksin kaksinyrittäjille se voi olla hyvinkin riski ja ja vaikka he kuinka arvostavat lapsia ja lasten hankkimista niin kyllä kyllä monille se on semmoinen hälytyskello että uskaltaako ottaa sellaista työntekijää tämä on ihan yrittäjiltä tullutta viestiä tietyllä tavalla tähän haluaisin nyt nostaa myös sen että että nuorten perheiden lasten hankkimista pitäisi kannustaa niin että lapset hankittaisiin huomattavasti nykyistä aiemmin tässä tullaan esimerkiksi opiskelijanuoriin että sinne saataisiin myös tämä huoltajuuslisä jotta myös opiskelevat nuoret uskaltaisivat perhettä perustaa ja myös niitä lapsia hankkia huomattavasti aiemmin jolloin sitten opiskelujen päätyttyä he pääsisivät

rouva puhemies täällä on ollut hyvää keskustelua enkä nyt erityisesti halua sitä lähteä pitkittämään mutta kun täällä on nyt monta kertaa noussut esille tämä sakn malli myös yhtenä vaihtoehtona niin siinä täytyy tietenkin muistaa se että kun siinä lähdetään ajatuksesta että tämän kolmen kuukauden aikana mahdollisuus olisi tätä lasta hoitaa jonkun toisen kuin äidin niin tässä vain hyvin herkästi tulee sellainen tietynlainen ajatus että äitiä halutaan olla myöskin tyrkkimässä takaisin sinne työelämän puolelle siinä mielessä ensinnäkin tämä raskaussuojadirektiivi lähtee siitä siitä että äidille pitäisi pystyä kiintiöimään tämä vähintään neljätoista viikkoa josta kaksi viikkoa aivan pakollista eli voisi sanoa että eu lainsäädännöstä lähtee jo tämäntyyppinen ajatus siitä että tässä nimenomaan sille synnyttäneelle äidille halutaan varmistaa tämä toipuminen raskaudesta ja synnytyksestä siinä mielessä minun mielestäni tässä sakn mallissa on se heikkous että se sisältää tällaisen voisiko sanoa piiloajatuksen siitä että siitä vaan sitten sorvin ääreen ja sassiin sassiin jopa sen kolmen kuukauden aikana synnytyksestä synnytyksestä ja tätä en siltä osin osin voi siinä mallissa olla olla tukemassa mikä siinä mallissa on hyvää on

mahdollisuus käyttää ansiosidonnaisia päiviä joustavammin kuin kuin tällä hetkellä siinä on jotakin sellaista jota kannattaa varmasti pohdiskella koska joskus esimerkiksi osa aikatyötä tekevillä perheenjäsenillä voi olla tilanteita että lapsen hoito saattaisi saattaisi olla ihan mahdollista järjestää puolisoitten kesken jos näitä ansiosidonnaisia voitaisiin joustavammin keskenään pitää ja ja voisiko sanoa lyhyemmillä ajanjaksoilla ilmoittaa niistä kumpi kulloinkin on kotona tietysti tämä sitten työnantajan puolelle saattaa tuoda lisää byrokratiaa mutta sieltä perheen näkökulmasta tämäntyyppinen joustavuus nykyaikaisilla työmarkkinoilla saattaisi olla hyväksi

arvoisa rouva puhemies haluaisin vielä tässä lopuksi nostaa esille sen että työ ja tasa arvovaliokunnassa kuulimme paljon asiantuntijoita ja yrittäjänaiset kuitenkin totesivat etujärjestönä että tämä on askel oikeaan suuntaan tietysti näitä malleja on nyt erilaisia ja jokainen katsoo omalta kantiltaan mutta on nyt hyvä kuitenkin muistaa että tämä on nyt ensi askel siihen että tätä ensimmäistä kertaa lähdetään työnantajille hyvittämään ja aina me voimme etsiä parempia malleja tulevaisuutta varten yrittäjänaiset toivat toivat tosiaan esille sen

he puhuvat vauvalaskusta että se rasittaa erityisesti naisvaltaisia aloja ja pienyrittäjiä ja ja olivat siitä ilahtuneita että tässä kuitenkin mennään eteenpäin ja he katsovat että että tämä on hyvä hyvä ensi askel kritiikissä tuli myös esille sitä miten me sitten voisimme estää semmoisia ongelmia kuin että avainhenkilö on poissa ja sijaisen koulutus no emme varmaan mitenkään jos henkilö joka päättää jäädä päättää jäädä vanhempainlomalle ja hankkia lapsia on avainhenkilö yrityksessä niin hänellähän on oikeus olla poissa silloin ja sama hänen sijaisensa koulutuksessa yhteiskunnan pitää mahdollistaa tietysti että perheet voivat olla kotona ja kumpi tahansa voi jäädä kotiin ja

palaa töihin kun hän itse katsoo parhaaksi sitä me emme tietenkään voi estää ja se on semmoinen asia että perheet sen itse valitsevat ja oikeastaan silloin se kulujen korvaaminen on ainoa asia itse kuitenkin haluan lopuksi vielä sanoa kuten aikaisemmissa puheenvuoroissani että haluan luoda sellaisen mallin että meillä voi hoitaa kotona lastaan mahdollisimman pitkään tai sitten mennä töihin sen pitää olla perheen oma valinta en myöskään halua niin että ajatellaan että naisen pitää mahdollisimman nopeasti mennä töihin jos hän ei itse sitä halua

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen ehdotuksessa ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia lääkelakia

liittyy myös isoa isoa miinusmerkkiä eli nimenomaan esityksessä tarkistettaisiin erityiskorvattavuusjärjestelmää lääkekorvauksista on leikattu jo moneen otteeseen kuluvalla hallituskaudella lääkemenojen omavastuuosuuksien kasvattaminen on suora leikkaus iäkkäämpien ihmisten jo ennestään heikkoon toimeentuloon ja tässä esityksessä erityisen huolestuttavaa on se että erityiskorvausjärjestelmää ehdotetaan tarkistettavaksi siten että diabeteslääkkeistä kaikki muut kuin insuliinivalmisteet esitetään siirrettäväksi alempaan erityiskorvattavuusluokkaan tälle toimenpiteelle on vaihtoehtoisia toimenpiteitä muun muassa laatia terveysperusteisia veroja kuten sokerivero ja alkoholivero niin kuin kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa on esitetty ja nimenomaan diabeteslääkkeiden erityiskorvattavuuteen puuttumisen vuoksi ehdotan että tämän ehdotuksen ensimmäinen lakiehdotus hylätään minkä takia näin diabetes on aivan erityislaatuinen sairaus se on oikeastaan ryhmä aineenvaihduntasairauksia ja jos ajattelemme että kaikkiin diabetestyyppeihin liittyy alttius erilaisille lisäsairauksille niin nimenomaan nämä lisäsairaudet ovat hankalampia ja huomattavasti enemmän normaalielämää haittaavia kuin diabetes yksinään hyvä diabeteksen hoito estää lisäsairauksia ja siten diabeteksen hoito on kaiken kaikkiaan erittäin tärkeää

kakkostyypin diabetes on todettu olevan noin kolmellasadallatuhannella suomalaisella mutta lisäksi arvioidaan että noin sataviisikymmentätuhatta sairastaa tyypin diabetesta tietämättään keski ikäisestä väestöstä noin viidellätoista prosentilla on diabetes ja noin kolmellakymmenelläviidellä prosentilla on jonkinasteinen sokeriaineenvaihdunnan häiriö raskausdiabetesta todetaan noin kahdellatoista prosentilla ja sen pitäisi olla erittäin hälyttävä merkki kaiken kaikkiaan näitä vakavia lisäsairauksia joita joita diabetes tekee jo pikkuhiljaa ennen kuin asiakas tai potilas kansalainen tietää koko

muun muassa silmiin munuaisiin ja hermostoon sekä sydän ja verisuonipuolelle aiheutuvat muut pitkäaikaiset peruuntumattomat muutokset myös masennuksen taustalta se löytyy usein nämä heikentävät työkykyä ja johtavat ennenaikaiseen kuolemaan useissa tapauksissa inhimillisen kärsimyksen tuottamisen lisäksi ne moninkertaistavat diabeteksen hoidon kustannukset kaiken kaikkiaan diabeteslääkkeiden säästöissä muhii aikapommi tyypillisessä diabeteslääkityksessä potilas maksaa tällä hetkellä kolmetoista euroa kolmen kuukauden lääkityksestä ensi vuodesta lähtien potilaan kustannus olisi kymmenen kertainen eli noin satakahdeksankymmentäseitsemän euroa säästöt eivät todellisuudessa tule olemaan säästöjä

niiden hoitaminen on yhteiskunnalle paljon paljon kalliimpaa kuin lääkkeiden korvaaminen sairastuneille pääosa diabeteksen sairaanhoidon kustannuksista aiheutuu nimenomaan lisäsairauksien hoidosta on arvioitu että se summa on noin kahdeksansataa miljoonaa euroa vuodessa helppokäyttöisten diabeteslääkkeiden sijaan joudutaan pienituloisten kohdalla siirtymään insuliiniin ja muun muassa hoidonohjaukseen tarvittavat kustannukset lisääntyvät eriarvoisuus kaiken kaikkiaan lisääntyy on esitetty että heikennys kohdistuu kipeimmin noin sataanviiteenkymmeneenviiteentuhanteen ikääntyneeseen tyypin kahteen diabeetikkoon ja diabeteslääkkeitä muita kuin insuliinia käyttävistä yli kaksi kolmasosaa on yli kuusikymmentäviisi vuotiaita

merkittäviä kustannusratkaisuja voidaan saada aikaan rationaalisella lääkehoidolla lääkehukan minimoimisella ja rinnakkaisvalmisteiden sekä biosimilaarien hintoja alentavan kilpailun kautta lisäksi tulee tutkia lääkkeiden toimitusjärjestelmää ja ja sitä millainen markkinarakenne parhaiten edistää pitkäaikaissairaiden hyvinvointia mutta tässäkin niin kansalaisten potilaiden hoidossa kustannusten vähentämisessä ennaltaehkäisy on kaikista tärkeintä tämä terveyden ja hyvinvoinnin tehokas edistäminen on aloitettava jo elämän ensimmäisiltä millimetreiltä ja sitä on jatkettava läpi elämän ylipainon vähentämiseen liikunnan lisäämiseen ja niin edelleen tulee paljon tehokkaammin keskittyä ja siinä rinnalla tarvittaessa tietysti

arvoisa rouva puhemies

nyt sitten lääkekor vauksista taloudellisesta tuesta tai palveluista nyt hallitus esittää muutoksia sairausvakuutuslakiin lääkelakiin ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin saavuttaakseen hallitusohjelmaan kirjatun säästötavoitteen lääkekorvausjärjestelmään säästöt ehdotetaan toteutettaviksi keinoin joilla edistettäisiin lääkeyritysten välistä hintakilpailua vähennettäisiin lääkejätettä edistettäisiin rationaalista lääkehoitoa sekä tarkistetaan erityiskorvausjärjestelmää näiltä osin tämä esitys on monellakin tapaa kannatettava on hyvä että

lähdetään kiinnittämään huomiota ja siihen myös puututaan on myös ehdottoman tärkeää ehkä se kaikkein tärkein asia että edistetään rationaalista lääkehoitoa joka on hyödyksi niin potilaalle kuin myös meidän yhteiskunnalle esitykset ovat siltä osin pääsääntöisesti hyväksyttäviä mutta diabeteksen hoitoon liittyen hallituksen esitys ei ole meidän mielestämme millään tavalla perusteltua ensinnäkin diabetes on vahvasti perinnöllinen sairaus diabetes on kokonaiskustannuksiltaan kaikkein kallein sairaus jos sitä ei hoideta hyvin sillä sen seurauksena voi olla että ihminen sairastuu liitännäissairauksiin joidenka kustannukset ovat moninkertaisia verrattuna pelkästään diabeteksen tyypillisiä liitännäissairauksia ovat sepelvaltimotauti silmänpohjan rappeuma munuaissairaudet jotka edellyttävät dialyysihoitoa ääreisverenkiertosairaudet jotka ovat aiheuttaneet muun muassa amputaatioita diabetes on niin lasten kuin ikääntyneiden sairaus suurin osa heistä on kuitenkin yli kuusikymmentäviisi vuotiaita eniten tämä leikkaus koskettaa pienituloisia diabetesta sairastavia eläkkeensaajia esimerkiksi eilen minulle lappeenrannassa eräs ikääntynyt rouva totesi että hän on tällä hetkellä eläkkeellä ja hänen lääkekustannukset ovat olleet diabeteksen osalta sellaisella tasolla että hän on pystynyt hoitamaan diabetestaan hyvin nyt nämä kustannukset nousevat hänen osaltaan kolmen kuukauden osalta noin kaksisataa euroa jonka seurauksena hän totesi hänen taloudellinen tilanteensa tulee aiheuttamaan sen että hän ei tiedä pystyykö hän huolehtimaan omasta diabeteshoidostaan siltä osin

tämä leikkaus on hyvin voisiko sanoa eriarvoistava ja tämä tulee aiheuttamaan monelle ikääntyneelle tai pienituloiselle diabetesta sairastavalle henkilölle monia ongelmia ja siltä osin emme voi tukea tätä esitystä me tiedämme että hoitamaton diabetes aiheuttaa kustannuksia lääkekustannusten lisäksi

aiheuttamaan lisää terveyspalvelukustannuksia hoitokustannukset kasvavat niin potilailla kuin myös yhteiskunnassakin mielestämme tässä ei ole todellisia perusteita saada niitä säästöjä joita hallitus nyt tällä esityksellä hakee asiantuntijoidenkin mukaan tämä kahdenkymmenen miljoonan euron säästö voi aiheuttaa yhteiskunnalle moninkertaiset lisäkustannukset

esitämme eduskunta edellyttää että hallitus ei muuta valtioneuvoston asetusta erityiskorvattavista lääkkeistä siten että diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirretään sadan prosentin

rouva puhemies ensinnäkin kannatan edustaja tanuksen vastalauseen neljä mukaista hylkäysesitystä sitten täytyy vain yhtyä näihin edellisiin puhujiin ja ihmetellä sitä miksi juuri tämä diabeteslääke muu kuin insuliinivalmiste on sitten haluttu siirtää tähän alempaan erityiskorvausluokkaan ja sillä tavalla kasvattaa lääkekustannuksia niitten henkilöitten osalta joilla todellakin varmasti jo ennestäänkin on sen toimentulon kanssa niukkaa

ovat nimenomaan näitten alimpien tulodesiilien ihmisten ihmisten hoitamattoman diabeteksen seurausta siinä mielessä tämä erityisesti tuntuu julmalta elikkä siis ihminen joka taistelee toimeentulonsa kanssa sitten joutuu miettimään ostaako ruokaa vai vai ostaako lääkettä ja jättää sen lääkkeen ostamatta jolloinka nämä kaikkein vakavimmat komplikaatiot kohdistuvat sitten nimenomaan ikään kuin tuloluokan mukaisesti minun mielestäni tässä asiassa pitäisi todella miettiä sitä että

nämä vakavat oireet oireet ja hoitamattomuus sitten kohdentaa sillä tavoin niin niin kuin tuossa edustaja tanus jo totesi tämä on myöskin osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia eli me me haluamme ehdottomasti palauttaa tämän tämän korvauksen jos katsoo taas sitä valtiontalouden kokonaisuutta budjetin kokonaisuutta niin tämä on aika käsittämätön käsittämätön leikkaus ja sitten toisaalta aivan samalla tavalla kuin viime vuonna kun puhuttiin näistä keliaakikkojen korvauksista yhteen sairasryhmään kohdistuva todellakaan emme näitä voi hyväksyä ja siinä mielessä tämä vastalause sitten on hylkäävä tämän ensimmäisen lakiesityksen kohdalta

arvoisa rouva puhemies hallituksen politiikka on epäsosiaalista ja epäinhimillistä

eu maissa asiakkaan maksama osuus terveydenhuollon menoista menoista on suurempi kuin suomessa jo tälläkin hetkellä pienituloiset tinkivät välttämättömistä lääkkeistä ja tarpeenmukaisesta hoidosta sopiikin kysyä hoidetaanko jatkossa suomessa potilasta hänelle parhaiten sopivalla lääkkeellä vai sillä lääkkeellä mihin hänellä on varaa arvoisa puhemies edellä olevan perusteella esitän että sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvät lakiehdotukset hylätään vastalauseen kaksi mukaisesti

arvoisa puhemies kannatan edustaja pekosen esittämää hylkäysesitystä pidän näitä hallituksen lääkesäästöjä hyvin hyvin harmillisina diabetesliiton iäkkäille diabeetikoille tekemän kyselyn mukaan useat diabeetikot joutuvat jo nyt tinkimään lääkkeidensä määrästä ruoasta tai lämmityksestä lääkkeiden hinnan takia itse asiassa pari viikkoa sitten ilmestyi kuluttajaliiton tekemä selvitys jossa todettiin että näistä hallituksen säästöistä ja leikkauksista kaikkein kipeimmin pienituloisiin paljon sairastaviin osuvat nimenomaan heikentäminen samoin kuin itse asiassa käyntimaksujen nostaminen terveyskeskuksissa ja ja matkakustannusten omavastuun kasvattaminen nämä tosiaan osuvat kaikki samoihin väestöryhmiin vuonna kaksituhattakuusitoista toteutetut toteutetut säästöt sattuvat kaikkein kipeimmin nimenomaan sairaisiin pienituloisiin lääkekorvauksista leikattiin kaksikymmentäkaksi miljoonaa euroa ja potilaiden matkakorvauksista yksitoista miljoonaa euroa käyttöön otettiin lääkkeiden viidenkymmenen euron omavastuu ja ylemmän erityiskorvausluokan omavastuu sekä lääkekaton ylittämisen jälkeistä omavastuuta korotettiin ja potilaiden matkakustannusten omavastuuta nostettiin kuudestatoista eurosta kahteenkymmeneenviiteen euroon ja nämä kaikki tosiaan kohdistuvat aika lailla samaan väestöryhmään kelan mukaan lääkeomavastuu nousi useammin pieni kuin suurituloisilla ja kaikkein pienituloisimpien joukossa oli eniten niitä joiden maksuosuus nousi jopa sata viiva kaksisataa euroa vuodessa matkakorvausten leikkaukset kohdistuivat erityisesti iäkkäille harvaan asuttujen alueiden asukkaille vihreä eduskuntaryhmä on etsinyt omassa vaihtoehtobudjetissaan vaihtoehtoja näillekin säästöille me emme halua tehdä sellaisia säästöjä jotka kohdistuvat epäoikeudenmukaisella tavalla yhteiskunnan heikompiin ja jotka kasvattavat terveyseroja me olemme ehdottaneet että potilaiden maksutaakan kasvattamisen sijaan tulisi hakea säästöjä apteekkijärjestelmän kokonaisuudistuksesta suomessa lääkkeiden tukkuhinnat ovat euroopan alhaisimpia mutta kuluttajahinnat ovat korkeimpien joukossa toisin sanoen nykyjärjestelmässä kuluttaja maksaa lääkkeistään liikaa ja samalla apteekkarit hyötyvät kohtuuttomasti nykyisessä järjestelmässä viranomainen päättää kuinka monta apteekkia alueella saa olla millä hinnalla lääkkeitä myydään ja keitä ovat alueella toimivat apteekkarit kaikki tiukat kriteerit täyttävät hakijat eivät saa perustaa apteekkia eivätkä apteekit kilpaile keskenään hinnoilla tämä nostaa väistämättä kustannuksia ja heikentää lääkkeiden saatavuutta kilpailurajoitukset estävät koko lääkejakelun tehostamista ja merkittävien kustannussäästöjen merkittävien kustannussäästöjen saamista

tätä korvaustason alentamista ei kuitenkaan voi kannattaa

on aiemmin kohdistunut niin paljon leikkauksia että ne ovat jo nyt merkittävästi nostaneet asiakkaan omavastuuta käytännössä myöskin tämä leikkaus tulee kohdentumaan ikäihmisiin sillä muun muassa suomen diabetesliiton mukaan yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden osuus muista kuin insuliinia käyttävistä diabeetikoista on yli puolet ja noin kolmasosa on yli vuotiaita elikkä leikkaus kohdistuisi näin ollen monisairaisiin iäkkäisiin ja vähävaraisiin ihmisiin erityisesti lisäsairaudet kasautuvat jo tällä hetkellä alimpiin tuloluokkiin ja tämä esitys tulee entisestään lisäämään sosioekonomisia terveyseroja kun ajatellaan että näitä vältettävissä olevia lisäsairauksia pitäisi pystyä ehkäisemään sillä muuten tämä tulee huomattavasti kalliimmaksi sekä yksilölle että yhteiskunnalle ja kun otetaan huomioon hallituksen muu säästöpolitiikka joka kohdistaa useat leikkaukset perusetuuksiin ja pienituloisimpien ihmisten toimeentuloon niin emme voi pitää järkevänä asiakkaiden maksuosuuksien kasvattamista

selvittämään lääkekorvausjärjestelmän kehittämistarpeita ja senkin senkin takia ollaan sitä mieltä että näiden diabetespotilaiden tilannetta ei pitäisi nyt heikentää vaan odottaa ensiksi tämän selvityksen valmistumista ja vasta sitten sen pohjalta tehdä tarpeelliset esitykset
arvoisa puhemies kakkostyypin diabetes on todellakin vakava ja salakavala sairaus kakkostyypin diabetesta sairastaa noin puoli miljoonaa ihmistä ja sellainen kolmesataatuhatta on tämän hoidon piirissä eli meillä tuolla kadulla kulkee noin sataviisikymmentätuhatta kansalaista jotka eivät tiedä edes sairastavansa tätä ja kuitenkin sairaus tekee koko ajan tuhojaan tyypillisimmilläänhän tähän sairastutaan noin neljänkymmenen vuoden iässä tänä päivänä alkaa olla yleistä jo

varsinkin ikääntyneiden kohdalla sairauteen liittyy myös liitännäissairauksia ja tästä syystä se lääkelasku ja ja tämä korvauskysymys on erityisen tärkeä vanhoille ihmisille eli tällä lisätään vielä sitä taloudellista taakkaa ja voi olla että sitten nipistetään tällaisesta lääkkeestä ne vaikutukset eivät heti näy tässä ja nyt siinä elämässä ja on helppo ajatella että no tuosta lääkkeestä sitten säästetäänkin eikä sitä oteta täällä ministeri puhui myös vähän siihen tyyliin että että elämäntapoja muuttamalla tämä sairaus nyt sitten muutetaan no kyllähän me tiedämme että tähän on yhteydessä ruokavalio ja liikunta mutta jos me ajattelemme vanhoja ihmisiä joilla voi olla nivelrikko ja liikuntakyky heikentynyt niin hänen ylipainonsa voikin johtua siitä että hän ei enää sillä tavalla pysty liikkumaan tämä liikunta ja terveyttä edistävä toiminta on toki tärkeä tässä

edustaja haatainen hyvin nosti esiin kuinka kuinka todella myös kakkostyypin kakkostyypin diabetes on voimakkaasti perinnöllinen eikä sitä aina pystytä ehkäisemään elintavoilla semmoinen ajatus on todella virheellinen että aina elintavat voisivat edesauttaa ettei tautia tulisi mutta se minkä halusin nostaa tässä vielä esiin on että diabetesliittohan teki kyselyn ja tälläkään hetkellä kaikkien iäkkäiden rahat eivät riitä lääkkeisiin puolet näistä vastanneista on jo nyt joutunut tinkimään muista menoista esimerkiksi ruuasta tai toisaalta säästökeinona on ollut lääkkeiden käytön vähentäminen tuleekin mietintään mikäli esitetty leikkaus toteutuu tulotko ratkaisevat onko diabeteksen optimaalinen hoito mahdollista tällä tavallahan suomen kaltaisessa yhteiskunnassa ei saisi olla lisäsairaudet kasaantuvat jo nyt alimpiin tuloluokkiin jos ajatellaan että erityiskorvattavuudessa ylempään erityiskorvattavuusluokkaan kuuluu nyt kolmekymmentäneljä sairautta niin vain yhdeltä potilasryhmältä leikattaisiin muiden kolmenkymmenenkolmen sairauden korvausperusteita ei lainkaan päivitetty niin kuin puhuimme niin elintavat kaiken kaikkiaan eivät ole peruste laskea diabeteslääkkeiden korvattavuutta meillä lainsäädäntö sanoo että erityiskorvattavuus määritellään sairauden vaikeuden ja sen hoidossa tarvittavan lääkkeen välttämättömyyden perusteella eikä elintapojen perusteella niin kuin on tullut keskustelussa esiin niin on hyvin paljon perusteluja minkä takia tämä lakiehdotus ensimmäinen laki tulee hylätä niin kuin vastalauseessani

herra puhemies edustaja laukkanen on esittänyt ja toivoo seuraavaa eduskunta edellyttää että vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta tehdään arvio siitä onko työsopimuslain ja merityösopimuslain muuttaminen siten että pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta parantanut tosiasiallisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia mikäli lakimuutos ei ole parantanut pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia eikä tällaista muutosta ole perustellusta syystä syytä arvioida jatkossa tapahtuvan tulee lain voimassaolon tarve arvioida uudestaan

arvoisa puhemies aluksi kannatan edustaja tanuksen esittämää lausumaesitystä joka on myöskin jaettu teille sinne pöydille tuossa viime viikon keskustelussa ensimmäisessä käsittelyssä toin vähän esille sitä miten kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä suhtautuu tähän esitykseen kaiken kaikkiaan tämähän on osa näitä kiky sopimuksen voisiko sanoa paketteja ja siinä mielessä kun kannatamme kyllä sitä kiky sopimusta sinällänsä niin kyllä me tätäkin

tämä perusteettomien määräaikaisten työsopimusten käyttäminen mahdollistetaan me ymmärrämme sen että on äärimmäisen tärkeää että keinolla millä tahansa ja keinolla millä hyvänsä me yritämme löytää pitkäaikaistyöttömille niitä työllistymismahdollisuuksia mutta valiokunnassa oli esitetty epäilyjä onko tämä se paras mahdollinen keino plus sitten toki aina maailmassa on niitä ihmisiä jotka pyrkivät käyttämään myöskin tämäntyyppisiä tilanteita hyväksensä ja ja emme halua että että sitten kuitenkaan tällaista mahdollisuutta oltaisiin avaamassa haluamme katsoa tämän tilanteen ja siitä johtuen sitten esitämme todellakin tässä lausumassa että tätä asiaa on syytä tarkastella esimerkiksi vuoden kuluttua ja katsoa sitten onko todellisuudessa tapahtunut näin että näitten henkilöitten työllistyminen olisi

kannatamme
arvoisa puhemies on ymmärrettävää että rupeaa menemään tässä salissa hieman sekaisin se mitkä olivat kilpailukykylakeja työelämään liittyvästä lainsäädännöstä ja mitkä ovat sen ulkopuolelta tulleita ja korjaisin vain sen verran että tämä ei ollut kilpailukykypaketissa vaan kyllä tämä on ihan hallituksen omia tekosia

kiitoksia puhemies kiitoksia edustaja filatov tästä korjauksesta mutta todellakin tämä on siis kolmikantaisesti valmisteltu ja ymmärsin niin että että tässä nimenomaan oli näitä tiettyjä kohtia joista käytiin kyllä sitten keskustelua sen suhteen että että tämä kuitenkin on osana näitä

arvoisa puhemies esitän hallituksen ehdottamat lakimuutokset hylättäväksi vastalauseen kaksi mukaisesti tämän paketin takana on pitkälti ideologinen oletus

siitä että työsuhdeturvan heikentäminen automaattisesti toimisi yritysten ja työnantajien eduksi näinhän ei suinkaan ole niin kuin jokainen työmarkkinoihin enemmän perehtynyt ihminen ymmärtää työsuhdeturva ensinnäkään ei ole suomessa kansainvälisesti vertaillen sillä tavoin kiistattomasti erityisen tiukka että meidän tulisi olla tältä osin huolissamme jostakin kansainvälisestä kilpailukyvystä toisaalta tiedetään että työn ehtojen heikentäminen vähentää työntekijöiden sitoutuneisuutta on suoraan yritykselle tehokkuusriski kolmanneksi tämä esitys on syntynyt erilaisten neuvottelujen ja kompromissien seurauksena sellaisessa muodossa joka ei yksiselitteisesti tue myöskään työnantajapuolen etuja ja ja joka missään tapauksessa ei tue työntekijäpuolen etuja työmarkkinoilla

ja joitakin pienempiä muutosesityksiä näistä ensimmäinen on koeajan pidentäminen neljästä kuuteen kuukauteen joka siis on tällä hetkellä virkamiehille normaali koeaika mutta muualla muualla on tosiaan se neljä kuukautta riittänyt tällaiseen muutokseen mennään siis tilanteessa jossa työsuhteiden odotettavissa oleva elinkaari tulee lyhenemään lähitulevaisuudessa ja työmarkkinoilla pyritään pikemminkin varautumaan jatkuvasti työsuhteesta toiseen toiseen liikkuviin toimijoihin maailmassa jossa työsuhteiden oletettiin olevan pitkiä jopa elinikäisiä neljä kuukautta riitti on käsittämätöntä että maailmassa jossa odotetaan työsuhteiden jäävän keskimäärin ehkä muutamaan vuoteen niin kuin monissa monissa meitä ehkä tässä suhteessa edelle menneissä maissa on käynyt neljä kuukautta onkin liian lyhyt aika toinen keskeinen ongelma joka liittyy tähän koeajan pidentämiseen kuuteen kuukauteen on se että siihen liittyy lisäoptio työnantajalle pidentää koeaikaa entisestään silloin jos esimerkiksi perhevapaiden takia henkilö on ollut paljon poissa töistä koeajan kuluessa perinteisesti meillä on ajateltu että koeaika on aika jolloin sekä työnantaja että työntekijä pystyvät tunnustelemaan sitä työsuhdetta ja arvioimaan tilannetta onko tämä nyt semmoinen semmoinen sopimus joka on molempien kannalta edullinen

tämä pidentämisoptio määritellään yksiselitteisesti työnantajalle mutta ei työntekijäosapuolelle tullaan sellaiseen tilanteeseen jossa koko koeaika määrittyy eri tavoin koko koeaika tulkitaan eri tavoin kuin se on tähän asti tähän asti ollut työoikeudessa tapana tulkita vaikka käytännössä tämän merkitys jää ehkä pieneksi niin periaatteellisella periaatteellisella tasolla kyseessä on aika iso paradigman muutos no toinen uudistus tähän tähän esitykseen liittyen on perusteettoman tai ilman perusteita solmittavan määräaikaisen työsopimuksen salliminen pitkäaikaistyöttömille minun on vaikea nähdä millä lailla tämä jotenkin lisäisi lisäisi työntekijän vapausasteita kun jo nyt nykytilanteessa on mahdollista solmia määräaikaisia työsopimuksia ilman erillisiä perusteita silloin kun se tapahtuu työntekijän aloitteesta toisaalta meidän valiokunnassa vaikka asiaa kysyin kaikissa kaikissa kokouksissa ei yksikään asiantuntijoista pystynyt kuvaamaan sellaista konkreettista tilannetta jossa työnantajan jolla on joitakin duubioita pitkään työttömänä olleen työntekijän työkyvystä tai sopivuudesta sopivuudesta tehtävään

myöskään työnantajapuoli ei pystynyt kuvaamaan yhtään sellaista tilannetta jossa he olisivat hyötyneet tästä lakiesityksestä kolmas keskeinen uudistus tässä on takaisinottovelvoitteen heikentäminen lyhentäminen tähän liittyy asiantuntijoiden mukaan tietysti työntekijöille työsuhdeturvan heikkeneminen mutta myös työnantajille eräänlainen miina nimittäin taloudelliset ja tuotannolliset syyt irtisanomisen perusteena eivät muuta tämän myötä statustaan mikäli työnantaja nyt sitten takaisinottovelvoitteen lyhentyessä päättääkin palkata jonkun toisen henkilön siihen työhön

kovin nopeasti niin se voi toimia todisteena laittomalle irtisanomiselle silleen että taloudelliset ja tuotannolliset syyt eivät ole asianmukaisesti toteutuneet irtisanomisen yhteydessä kerran töitä näyttää selvästi aika pian uudestaan löytyvän näistä syistä en pidä tätä kenenkään kannalta tässä yhteiskunnassa järkevänä tai kannatettavana lakipakettina enkä näe mitään syytä minkä takia meidän tulisi

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä on siis kolme keskeistä esitystä ensinnäkin esitetään koeajan pidentämistä toiseksi esitetään pitkäaikaistyöttömän palkkaamisen mahdollistamista määräaikaiseen työsuhteeseen enintään vuodeksi ilman että työnantajalla on määräaikaisuuteen perusteltua syytä kolmanneksi ehdotetaan työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoajan lyhentämistä kaksi ensimmäistä ehdotusta olisivat hyväksyttävissä vaikka nämä lait olisi kannattanut tehdä määräaikaisena sillä mitään vaikuttavaa näyttöä näiden kahden lakiesityksen hyödyistä ole ja siksi määräaikainen laki olisi ollut perusteltua mutta tätä ehdotusta takaisinottovelvollisuuden heikentämisestä on sitä vastoin hyvin vaikea ymmärtää ja hyvin vaikea hyväksyä sillä se ei paranna työllisyyttä mutta käytännössä mitätöi takaisinottovelvollisuuden merkityksen

mukainen lausumaehdotus jossa eduskuntaa edellytetään seuraamaan tarkoin lakiesityksen vaikutuksia ja tekemään sen perusteella tarvittavat muutokset lainsäädäntöön esitänkin tämän lausumaehdotuksen hyväksymistä

puhemies kannatan edustaja mäkisalo ropposen tekemää lausumaesitystä tästä lakipaketista voi sanoa että siinä on yksi asia jota kannatamme yksi asia jota siedämme ja yksi asia jota vastustamme kannatamme sitä että määräaikaisten työsuhteiden solmimisen pelisääntöjä helpotetaan nimenomaan pitkäaikaistyöttömien kohdalla kansainväliset tutkimukset osoittavat että jos määräaikaisuuksia helpotetaan kaikkien työntekijöiden kohdalla mikä oli itse asiassa hallituksen alkuperäinen tavoite niin silloin käy niin että saattaa tulla pieni

korvaavat vakituisia vakituisia työsuhteita ja sinänsä työllisyyshyötyä tästä ei tule tämä näkyi monessa kansainvälisessä selvityksessä on tietenkin totta että kaikki maat ovat erilaisia työlainsäädännöltänsä eikä koskaan voi verrata sitä tutkimusta mitä yhdessä maassa on tehty suoraan toiseen

työllistämään nimenomaan pitkäaikaistyöttömiä ja helpottamaan heidän tilannettansa työmarkkinoilla ei välttämättä pyritä siihen että kokonaistyöllisyysaste paranisi tätä olemme itsekin esittäneet ja erityisesti sen vuoksi että meillä vaikkapa järjestökentässä palkkatuella työllistetään paljon pitkäaikaistyöttömiä ja usein siihen samaan tehtävään peräkkäin eri pitkäaikaistyöttömiä tämä itse asiassa on työsopimuslain määräaikaisuussäännösten mukaan hieman ongelmallista ja tämä säännös nyt helpottaa tätä tilannetta ja varmasti myös järjestöjen palkkatuella työllistämistä lainsäädännön näkökulmasta toinen asia on se että hallitus on leikannut näitä palkkatukirahoja niin paljon että

arvoisa puhemies toinen ongelma on se että kun hallitus on leikannut niin paljon näitä palkkatukirahoja niin sitä kautta tuo työllistyminen vaikeutuu koeajan pidennyksen voi sanoa sietäisimme sen vuoksi että voi ajatella sen madaltavan rekrytointikynnystä ja sitä kautta suosivan ikään kuin sitä että työnantaja uskaltaa kokeilla pärjääkö hän uuden työntekijän kanssa ja varsinkin kun meillä virkasuhteissa ja ja työsuhteissa on erimittaiset koeajat niin nykymaailmassa ehkä on perusteltua että nämä ovat samassa en sinänsä usko että se kovin paljon työllisyyttä lisää mutta jos se lisää sitä psykologista ilmapiiriä jossa uskalletaan rekrytoida niin hyöty sitä kautta voi olla jonkin verran positiivinen työllisyyteen

lyhentäminen hallitus itse omassa esityksessänsä sanoo että tällä ei voida osoittaa olevan työllisyysvaikutuksia ne ovat kysymysmerkki ei suuntaan eikä toiseen itse ajattelen että tämä saattaa jopa heikentää meidän työllisyyttämme miksi ajattelen näin syy on se että irtisanomissuoja on aina kokonaisuus jossakin maassa on pitkä irtisanomisaika jossakin toisessa maassa on pitkä takaisinottovelvollisuusaika jossakin kolmannessa maassa maksetaan rahaa siitä että irtisanotaan työntekijöitä

irtisanotuksi tulevat ikääntyneemmät työntekijät ne joilla on ehkä vähän sairautta ne joilla on ehkä vähän enemmän muutosvastarintaa kuin joillakin toisilla työntekijöillä tai joilla on palkka jo noussut korkeaksi erilaisten ikälisäjärjestelmien kautta syitä on monia mutta tiedämme että irtisanomiset kohdistuvat tietyntyyppiseen työvoimaan nyt sitten jos vaikkapa vähän sairastava tai ei ei välttämättä edes sairastava mutta ylipäätään ikääntynyt työntekijä ei sitten pääsekään takaisin siihen vanhaan työpaikkaansa kun suhdanteet paranevat ja yrityksellä menee paremmin vaan hänet korvataan nuoremmalla nätimmällä ja halvemmalla työntekijällä

korkeakoulutus ei auta työllistymään vaan koulutus inflatoituu mitä pidemmälle mennään työurassa ja pyritään takaisin työelämään sen vuoksi tämä kolmas kohta saattaa olla jopa vaarallinen suomalaiselle työllisyydelle ja sen vuoksi vastustamme sitä ja sen vuoksi varmastikin koko lakia

arvoisa puhemies pidemmittä puheitta kannatan edustaja kontulan tekemää hylkäysesitystä

arvoisa herra puhemies suomessa on paljon ongelmia rakentamisen laadussa kosteus ja homeongelmista sairastuneita ihmisiä on yhä enemmän rakennusten energiatehokkuuden eteen on tehtävä edelleen sinnikkäästi töitä energiatehokkuutta nostamalla rakennuksen koko elinkaaren ajalta voimme sekä saavuttaa ilmastotavoitteita että säästää rahaa ja luonnonvaroja rakennusterveyden ja energiatehokkuuden ei tarvitse eivätkä ne saa olla vastakkain arvoisa herra puhemies muun muassa edellä olevan perusteella tässä toisessa käsittelyssä teen tähän hallituksen maankäyttö ja rakennuslakiin seuraavanlaisen mukaisen lausumaesityksen eduskunta edellyttää että suomen rakennuskannan energiatehokkuusvaatimusten saavuttamista seurataan ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin jos tavoitteet eivät täyty päästövähennystavoitteiden ja rakennuskannan energiatehokkuudelle asetettavien vaatimusten tulee vastata vaativuudeltaan toisiaan ja niiden on on aidosti vähennettävä päästöjä rakennuksen koko elinkaaren ajalta

puhemies kannatan edustaja taimelan tekemää lausumaesitystä siihen keskusteluun mitä eduskunta kävi tästä asiasta ensimmäisessä käsittelyssä haluan vielä lisätä sen että tämä käsite nollaenergiarakentaminen antaa hiukan väärän kuvan siitä mitä hallituksen esitys tarkoittaa sehän ei itse asiassa asuntojen osalta tiukenna energiamääräystasoa nykyisestä toimistorakennusten osalta hiukan pari viikkoa sitten talotekniikka lehdessä kaksi aalto yliopiston professoria ja yksi tutkija arvostelivat nimenomaan kunnianhimon puutteesta tätä hallituksen esitystä ja ja totesivat että esimerkiksi tanskassa vaatimustaso on jo nyt paljon tiukempi ja kuitenkin se ulkoilman lämpötila johon sitten rakennuksen energiankulutusta verrataan on siinä tanskalaisessa laskentatavassa vain vähän yli kaksi astetta lämpimämpi kuin kuin suomen vertailussa eli eli se tanskan tiukempi vaatimustaso on todellisuutta meillä suomessahan rakennusten energiatehokkuutta ja yleensäkin energiatehokkuutta helposti monet leimaavat vain kustannusten kasvattamiseksi mutta kuitenkin jo

vuonna kaksituhattakaksitoista todettiin että uudisrakennuksissa kustannustehokkainta eli siis kokonaiskustannusten kannalta edullisinta olisi ollut seitsemän prosenttia nykyistä vaatimustasoa tiukempi vaatimustaso eli tältäkään pohjalta se kunnianhimottomuus mitä hallituksen esitys tarkoittaa ei ole perusteltua sen takia onkin tärkeätä että että tämän esityksen todellisia vaikutuksia sitten tosielämässä seurataan

värderade talman energiamuotokertoimet ohjaavat voimakkaasti rakentamista tilanteessa jossa energiantuotantojärjestelmä on voimakkaassa murroksessa tulee olla varovainen sovellettaessa kertoimia joiden keskinäinen ero on suuri nyt esitetyt kertoimet eivät kuvaa tämänhetkistä päästötilannetta ohjaavat teknisiin järjestelmiin jotka vaikeuttavat muun muassa älyratkaisujen käyttöönottoa tulevaisuudessa kun rakennamme viideksikymmeneksi toivottavasti sadaksi vuodeksi ohjaavaa ei tulisi olla viidentoista vuoden takainen käsitys energialähteen päästöistä on myös syytä huomata että esimerkiksi vesi tai tuulivoimalla lämmitetyn talon tulee näiden kertoimien mukaan olla kaksi pilkku viisi kertaa niin energiatehokas kuin hiilellä lämmitettävän

se ei liene tarkoituksenmukaista tulevan kehityksen näkökulmasta olisi tarkoituksenmukaista pienentää energiamuotokertoimien keskinäisiä eroja suomalaisen lainsäädännön tulisi silloin kun se on tarkoituksenmukaista tulkita eu direktiivejä mahdollisimman väljästi lakiesityksessä näin ei toimita lähes nollarakentamista ohjaavassa direktiivissä rajataan vaatimuksista pois rakennukset joiden lämmitettävä hyötyala on alle viisikymmentä neliötä tässä lakiesityksessä sovelletaan viidenkymmenen kerrosneliömetrin rajaa tämä eroavaisuus tulee korjata nykyinen tulkinta tekee nimittäin tietyntyyppiset ekorakentamisen ratkaisumallit mahdottomaksi lakiesityksessä on esitetty energiatehokkuusvaatimusten täyttymisen toteamiseksi vaihtoehtoinen menettely joka perustuu rakenteelliseen energiatehokkuuteen se edellyttää merkittäviä tiukennuksia u arvoihin ja korkeaa hyötysuhdetta lämmöntalteenottokoneistolta u arvojen tiukentamisen on tampereen teknillisen yliopiston yliopiston tutkimusten mukaan todettu lisäävän kosteusriskejä lämmöntalteenottokoneiston hyötysuhteen nostaminen vie puolestaan kohti teknisiä ratkaisuja joiden on todettu lisäävän kosteusrasitusta sisäilmassa tätä vaihtoehtoista menettelyä ei tulisi ottaa käyttöön ilman tarkempia tutkimuksia valtioneuvoston tulisi ottaa nämä näkökulmat huomioon edellä olevan perusteella ehdotan että hyväksytään seuraava lausuma eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ottaa huomioon energiakertoimia vahvasti ja tähän liittyvät ongelmat ja pienentää niiden keskinäisiä eroja muun muassa älyratkaisujen käyttöönoton helpottamiseksi suomalaisen lainsäädännön tulisi silloin kun se on tarkoituksenmukaista tulkita eu direktiivejä mahdollisimman väljästi lisäksi lakiesityksen sallima vaihtoehtoinen energiatehokkuusvaatimusten täyttymisen toteamistapa edellyttää tarkempia tutkimuksia

pidemmittä puheitta kannatan edustaja adlercreutzin tekemää lausumaehdotusta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentäneljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys käsittelee sairausvakuutuslakia ja kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia joita esitetään muutettavaksi siten että että näiden lakien mukaisesti toteutettavien päivärahojen määräytymissäännöstä muutetaan niin että vuositulon ylemmästä

euron taitekohdasta luovutaan ja päivärahan määrä on näin ollen kaksikymmentä prosenttia vuositulon kolmassadasosasta siltä osin kuin vuosityötulo ylittää kolmekymmentätuhatta euroa eli tässä on kysymys säästölaista ja säästö kohdistuu tähän sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen vakuutusmaksuilla rahoitettavaan osuuteen näin ollen tällä ei ole budjettivaikutuksia valtion menoihin työnantajien ja palkansaajien ja yrittäjien päivärahanmaksun arvioidaan alentuvan nolla nolla yksi prosenttiyksikköä valiokunta toteaa mietinnössään että kokonaisuuden kannalta arvioiden ei pidetä toivottavana kehitystä joka johtaa vakuutusperiaatteen murentumiseen ansiosidonnaisissa sosiaalivakuutuksissa valiokunta toteaa myös täällä että koko järjestelmää uhkaa legitimiteettiongelma jos kehitys jossa leikkaukset toistuvasti kohdistuvat ylempiin tuloluokkiin mutta maksut ovat ansioihin sidottuja ja etuudet liukuvat kohti tasakorvausperiaatetta jatkuu

koskee kuntoutusrahaa eli näiden ehdotettujen leikkausten lisäksi hallituksen esitykseen sisältyy kuntoutukseen ja sen myötä työelämään kiinnittymiseen kannustavia lisäpanostuksia tässä nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä ehdotetaan korotettavaksi takuueläkkeen tasolle samoin tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että ammatillisen kuntoutuksen päätökseen perustuvaa kuntoutusrahaa voidaan laissa säädetyin edellytyksin myöntää myös yleissivistävän perusopetuksen ajalle alle kaksikymmentä vuotiaille tämä on nyt jo mahdollista ja tämän ehdotetun tarkoituksena on kannustaa aktiivisiin tukitoimiin ilman ammatillista tutkintoa olevat yli kaksikymmentä vuotiaat henkilöt joilla on sairaudesta tai vammasta johtuva riski syrjäytyä työelämästä valiokunta pitää hyvänä nuorten työelämään siirtymisen kannustavuutta parantavia toimenpiteitä opiskelun tukeminen kuntoutuksena kohdistuu näin vajaakuntoisiin nuoriin jotka ilman erityisiä kannusteita voisivat jäädä työelämän ulkopuolelle lisäksi tässä kokonaisuudessa on hallituksen esitys jossa ehdotetaan että säännöksen jolla mahdollistetaan sairaanhoitokorvauksen maksaminen julkisissa tiloissa annetusta yksityisen terveydenhuollon palvelusta

tähän esitykseen on jätetty myös vastalause siellä siellä on muutosesitys lakipykäliin kiitos

arvoisa herra puhemies hallitus esittää säästöjä tavoitellakseen jälleen muutoksia sairausvakuutusjärjestelmään yli kolmenkymmenentuhannen euron vuosityötuloa saavien sairauspäivärahan ja kuntoutuspäivärahan määrää lasketaan säästövaikutukset on arvioitu kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa vuositasolla ja kahdeksantoista miljoonaa euroa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista säästö ei kohdistu valtion menoihin lisäksi parannetaan osatyökykyisten nuorten asemaa muun muassa korottamalla kuntoutusrahan vähimmäismäärää takuueläkkeen tasolle ja laajentamalla sen myöntäminen myös yleissivistävän peruskoulutuksen ajalle kustannusvaikutusten arvioidaan olevan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista yhteensä neljätoista pilkku seitsemän miljoonaa euroa josta valtion rahoitusosuus olisi neljätoista pilkku kaksi miljoonaa lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi säännöstä jolla mahdollistetaan sairaushoitokorvauksen maksaminen julkisissa tiloissa annetuista yksityisen terveydenhuollon palveluista nuorten aseman parantaminen perustuu viime hallituskaudella tehtyyn työryhmätyöhön joka arvioi säädösmuutostarpeita osatyökykyisten työllistämisen edistämiseksi kannatamme tätä esitystä samoin kuin yksityistä terveydenhuoltoa koskevaa esitystä valiokunnan mietinnön mukaisesti

ansiosidonnaisesta sairausvakuutuksesta leikkauksia on ollut useita ja sairausvakuutuksen kokonaisuus on jo vaikeasti hahmotettava on huomattava että ansiosidonnaiset päivärahat rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden maksuilla joten säästö ei kohdistu valtiolle toistuvat leikkaukset ansiosidonnaisiin päivärahoihin heikentävät sosiaaliturvan ansio ansio ja vakuutusperiaatetta suomalaisen hyvinvointivaltion keskeinen tavoite on ollut lakisääteisellä sosiaaliturvalla kattavasti ja kustannustehokkaasti tarjota kaikille riittävä toimeentuloturva jatkuvat leikkaukset ansiosidonnaisiin etuuksiin kyseenalaistavat tämän periaatteen lakisääteisen sosiaaliturvan heiketessä entistä useammalle tulee tarve sosiaaliturvaa yksityisillä vakuutuksilla leikkaukset vaikuttavat monella tavalla nyt esitettävä leikkaus kohdistuu sairaus ja kuntoutuspäivärahoihin joita tämän vuoden alussa leikattiin niin että seitsemänkymmenen prosentin korvaustasoon oikeuttavan vuosityötulon yläraja alennettiin reilusta kolmestakymmenestäkuudestatuhannesta eurosta kolmeenkymmeneentuhanteen euroon ja tämän jälkeistä karttumaprosenttia laskettiin kolmeenkymmeneenviiteen prosenttiin ylempi tuloraja noin viisikymmentäkuusituhatta jätettiin ennalleen alempi leikkaus kohdistui kohtuuttomasti keskituloisiin palkansaajiin nyt hallitus lisäksi poistaa ylemmän katon ja laskee aiemman kolmellakymmenelläviidellä prosentilla lasketun korvauksen kahteenkymmeneen prosenttiin

yhdessä vuoden alusta tehtyjen leikkausten kanssa heikennetään sairastuneiden ja kuntoutusta saavien keski ja hyvätuloisten palkansaajien toimeentuloa kymmenellä viiva kahdellakymmenellä prosentilla esimerkiksi kaksituhattayhdeksänsataa euroa kuukaudessa ansaitsevan sairauspäiväraha pienenee kahdellasadallakahdeksalla eurolla kuukaudessa neljätuhattasata euroa ansaitsevan päiväraha laskee neljäsataayhdeksänkymmentä euroa kuukaudessa säästövaikutusten kohdentuminen kuntoutusrahaan voi vaikuttaa kuntoutuksen kannustavuuteen leikkaukset ovat johtaneet siihen että työkyvyttömyyseläke on yhä useammin parempi kuin sairauspäiväraha sairauspäivärahan tason aleneminen lisää myös paineita ensisijaisuussäännösten tarkistamiselle hallituksen tulisikin ottaa aikalisä leikkauksissaan ja tarkastella kokonaisuutta sairausvakuutusjärjestelmän monimutkaistaminen ja korvattavuuden heikentäminen vaikuttavat koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan toimintaan

arvoisa puhemies näiden säästövaikutusten kohdentuminen kuntoutusrahaan voi vaikuttaa kuntoutuksen kannustavuuteen ja leikkaukset ovat johtaneet siihen että työkyvyttömyyseläke on yhä useammin parempi kuin sairauspäiväraha tämän sairauspäivärahan tason alentaminen lisää myös paineita ensisijaisuussäännösten tarkistamiselle olemme olleet sitä mieltä yhdessä vasemmistoliiton ja demareiden edustajien kanssa sosiaali ja terveysvaliokunnassa että hallituksen olisi tullut tullut ottaa aikalisä näissä leikkauksissaan ja tarkastella kokonaisuutta sairausvakuutusjärjestelmän monimutkaistaminen ja korvaavuuden heikentäminen vaikuttavat koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan toimintaan tämän vuoksi kannatan edustaja kiljusen äsken tekemää ehdotusta siitä että hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena ja että ensimmäinen lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi yhdentoista luvun ensimmäinen pykälä poistetaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentäviisi

lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys koskee ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista annettua lakia sekä sosiaalihuoltolain neljännenkymmenennentoisen pykälän muuttamista kyse on kansankielellä vanhuspalvelulaista

vanhuspalvelulaki säädettiin ennen sosiaalihuoltolakia ja siinä on nyt säännöksiä joita vastaavaa kaikenikäisiä koskevaa sääntelyä on sen jälkeen annetussa uudessa sosiaalihuoltolaissa näiden lakiehdotusten mukaan vanhuspalvelulaista poistetaan sosiaalihuoltolain kanssa osin päällekkäinen vastuutyöntekijää koskeva säännös ja kevennetään kuntien velvoitteita tavoitteena on myös vähentää kuntien hallinnollista taakkaa ja pienentää palvelujen järjestämisen kustannuksia tarkoituksena on joustavoittaa henkilöstön käyttöä ja yhdenmukaistaa sosiaalihuollon eri asiakasryhmiä koskevaa sääntelyä tämä esitys on osa pääministeri sipilän hallituksen ohjelman kuntien tehtävien

velvoitteiden vähentämisen toimenpideohjelmaa tällä pyritään alentamaan kustannuksia noin kahdellakymmenelläseitsemällä pilkku neljällä miljoonalla eurolla vanhuspalvelulain kymmenennen pykälän mukaan kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin terveyden ja toimintakyvyn sekä itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta siellä laissa myös nykyisessä voimassa olevassa laissa todetaan että erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen gerontologisen hoito ja hoito ja sosiaalityön geriatrian lääkehoidon ravitsemuksen monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta sitten taas vanhuspalvelulain seitsemännessätoista pykälässä säädetään vastuutyöntekijästä nykylain mukaan kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa nyt hallituksen esityksessä ehdotetaan kymmenennestä pykälästä poistettavaksi luettelo ammattialoista joista kunnalla tulee olla käytettävissään erityisasiantuntemusta kunta voisi tapauskohtaisesti harkita millaista asiantuntemusta tarvitaan omatyöntekijän osalta vanhuspalvelulain seitsemännentoista pykälän mukaan vastuutyöntekijän tehtävänä on muun muassa seurata iäkkään henkilön palvelusuunnitelman toteutumista ja palvelutarpeiden muutoksia hänen tulisi olla myös tarvittaessa yhteydessä palvelujen järjestämisestä vastaaviin ja muihin tahoihin iäkkään henkilön tarpeisiin vastaamiseksi sekä neuvoa ja auttaa iäkästä henkilöä palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä liittyvissä asioissa nyt nyt tässä esityksessä ehdotetaan sosiaalihuoltolain pykälää muutettavaksi siten että omatyöntekijän on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain kolmannessa pykälässä tarkoitettu ammattihenkilö mutta omatyöntekijänä voi toimia terveydenhuollon ammattihenkilö jos se on asiakkaan palvelukokonaisuuden kannalta perusteltua

pykälän mukaan jatkossakin oltava sosiaalityöntekijä

valiokunta totesi lausunnossaan että lain toimeenpanossa on syytä arvioida tarvitaanko muutosten vuoksi henkilöstön lisäkoulutusta ja onko sosiaalihuoltolain täsmentäminen jatkossa tarpeen ikääntyneen henkilön omatyöntekijän tehtävien osalta samoin valiokunta totesi että on syytä arvioida edellyttääkö tehokkaan moniammatillisen palveluohjauksen organisointi ja asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin vastaaminen

tähän hallituksen esitykseen on jätetty kaksi vastalausetta

arvoisa herra puhemies tässä hallituksen esityksessä

siis muutettavaksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista annettua lakia sekä sosiaalihuoltolakia voimassa olevan vanhuspalvelulain kymmenennen pykälän mukaan kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin terveyden toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta ja on meillä säilyttävä jatkossakin tätä erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen gerontologisen hoito ja sosiaalityön geriatrian lääkehoidon ravitsemuksen monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta tämä on katsottu olevan tarpeen kun vanhuspalvelulakia tehtiin ja se on säilytettävä jatkossakin kuitenkin nyt kyseessä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan että tästä vanhuspalvelulain kuntien käytettävissä olevaa

kymmenennen pykälän tekstistä poistetaan tuo luettelo ammattialoista joista kunnalla tulee olla käytettävissään erityisasiantuntemusta näin ollen tämä esitys antaisi kunnille kunnille aikaisempaa laajemman harkintavallan siinä mitä asiantuntemusta kunta hankkii ja käyttää ikääntyneen väestön ja iäkkäiden henkilöiden palveluiden järjestämiseen katson todellakin että luettelo ammattialoista joista kunnalla tulee olla käytettävissään erityisasiantuntemusta on syytä jatkossakin säilyttää laissa hallituksen esittämän muutoksen myötä ei pystytä varmistamaan riittävää asiantuntevaa ja tasokasta hoitotasoa jossa pystytään huomioimaan ikääntyvän väestön hoitoon liittyvät erityispiirteet muutoksen myötä olisi mahdollista että ikääntyneen väestön hoitamiseen erikoistunut osaaminen tulisi vähenemään kunnissa minkä seurauksena olisi puutteita

niin niin yksittäisissä hoitomuodoissa kuin ikääntyneen väestön kokonaisvaltaisissa hoitokokonaisuuksissakin esityksessä ehdotetaan myös että ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista annetusta laista kumottaisiin vastuutyöntekijää koskeva seitsemästoista pykälä

tulevaisuudessakin tällainen henkilö on erittäin erittäin tarpeen ikäihmisten asioiden helpottamiseksi tässä pykälässä säädetään vastuutyöntekijän tehtävistä ja kelpoisuudesta vastuutyöntekijän tehtävänä on muun muassa seurata iäkkään henkilön palvelusuunnitelman toteutumista ja palvelutarpeiden muutoksia olla tarvittaessa yhteydessä palvelujen järjestämisestä vastaaviin tahoihin ja muihin tahoihin vastuutyöntekijän on oltava iäkkään henkilön palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain kolmannessa pykälässä tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain toisessa pykälässä tarkoitettu ammattihenkilö tämän esitettävän vanhuspalvelulain seitsemännentoista pykälän kumoamisen myötä kaikkien iäkkäiden henkilöiden omatyöntekijä nimettäisiin sosiaalihuoltolain sosiaalihuollon asiakkaita koskevan sääntelyn mukaisesti tässä sosiaalihuoltolain pykälässä ei kuitenkaan täysin vastaavasti säädetä työntekijän tehtävistä ei sillä tavoin kuin vanhuspalvelulain seitsemännessätoista pykälässä siitäkin huolimatta että esityksessä muutettaisiin sosiaalihuoltolain pykälän mukaisen omatyöntekijän kelpoisuusvaatimuksia vastaamaan paremmin sekä iäkkäiden että muiden asiakasryhmien palvelukokonaisuuden osoittamaa tarvetta katson että vastuutyöntekijän nimeäminen iäkkäälle ihmiselle on asiantuntevan hoidon takaamiseksi jatkossakin säilytettävä muutoksen myötä ei pystyttäisi riittävästi vastaamaan iäkkäämpien ihmisten hoitoon liittyviin erityistarpeisiin pidän huolestuttavana hallituksen esittämää linjausta ja sen myötä tulevia heikennyksiä nimenomaan tähän vanhustenhoitoon erityisosaamisesta tinkiminen tulee heikentämään niin hoidon laatua kuin vanhustenhoidon erityispiirteiden huomioonottamista muutos tulee hallituksen hakemien kustannussäästöjen sijasta lisäämään kustannuksia joita aiheutuu pitkällä aikavälillä erityisosaamisen heikennyksen myötä tämän vuoksi jatkossa ehdottamaan että esitys vanhuspalvelulain kymmenennen pykälän muuttamisesta ja siihen liittyvän seitsemännentoista pykälän kumoamisesta tultaisiin hylkäämään eli että ensimmäinen lakiehdotus hylättäisiin

arvoisa herra puhemies hallitus aikoo heikentää vanhusten palveluita poistamalla vanhuspalvelulaista vastuutyöntekijää koskevan pykälän sekä poistamalla laista listauksen siitä asiantuntemuksesta jota kunnalla on oltava käytettävissä vanhuspalveluissa

neljään työntekijään hoidettavaa vanhusta kohden tämän hallitusohjelmakirjauksensa hallitus on äskettäin perunut mutta aikoo silti jatkaa heikennyksiä muun muassa väljentämällä mitoitukseen laskettavan henkilöstön kelpoisuuksia sekä aikoo toteuttaa olemassa olevat seitsemänkymmenen miljoonan euron leikkaukset hallituksen esitys vanhuspalvelulain muuttamiseksi on osa hallituksen kuntien tehtävien ja velvoitteiden koskevaa toimenpideohjelmaa sinänsä kannatamme sääntelyn väljentämistä jos kyse on niin sanotusti turhista normeista mutta näiltä osin emme näe että tässä lakiesityksessä olisi näin tapahtumassa vanhuspalvelulaki on osoittautunut tarpeelliseksi taustalla oli vanhusten ympärivuorokautisen hoidon vahva laiminlyönti muutama vuosi sitten kymmenestä hoitoyksiköstä yhdeksässä oli huomautettavaa ja tästä syystä eduskunta yksimielisesti hyväksyi vanhuspalvelulain joka tuli voimaan heinäkuussa kaksituhattakolmetoista

laki on ollut voimassa kolme vuotta ja lain voimaantulon seurauksena vanhusten ja sen parantamiseen on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota thln ja valviran vanhuspalvelulain toteutumista seuranneiden kyselyiden tulosten perusteella on valtakunnallisen valvonnan ja ohjauksen kautta pystytty vaikuttamaan vanhustenhoidon epäkohtien korjaamiseen pidämme näitä parannuksia tärkeinä mutta ne eivät ole riittäviä missään tapauksessa vanhustenhoidon tilanne ei ole parantunut niin että lakiin voisi tehdä nykyistä löysempiä kirjauksia vanhuspalveluiden osaaminen on myös turvattava esityksessä ehdotetaan että vanhuspalvelulain kuntien käytettävissä olevaa asiantuntemusta koskevasta kymmenennestä pykälästä poistettaisiin listaus ammattialoista

joita kunnalla tulee olla käytettävissään erityisasiantuntemusten tarpeessa listauksen mukaan erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen gerontologisen hoito ja sosiaalityön geriatrian lääkehoidon ravitsemuksen monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta

ikääntyneiden eläessä yhä pitempään osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sitoutuu työhön sekä on laadukkaan ja eettisesti kestävän sosiaalihuollon tae ja perusta vanhustyön osaamisen vaatimuksia siis käytännössä lasketaan vaikka hyvä osaaminen on edellytys paitsi hyvälle hoidolle ja riittävän monipuoliselle palvelutarpeen arvioinnille myös hyvälle johtamiselle ja palveluiden kehittämiselle mitkä taas mahdollistavat vaikuttavan kustannustehokkaamman toiminnan tämä on myös tulevien vanhuspalveluiden kehittämisen tulevaisuudessa meidän tulee toteuttaa entistä enemmän tässäkin säästöpäätöksessä kiirehtiminen tuntuu oudolta koska vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa sote uudistuksen mukaisilla maakuntatasoisilla järjestäjillä joka tapauksessa on listauksen mukainen osaaminen käytössään

vanhuspalvelulain viidennentoista pykälän mukaisesti kun muiden sosiaalihuollon asiakkaiden osalta sovellettaisiin sosiaalihuoltolain pykälän säännöksiä palvelutarpeen arvioinnissa vastuutyöntekijän poistamisesta kärsivät eniten heikoimmassa asemassa olevat yksinäiset vanhukset etenkin vanhusten palveluita valvovat viranomaiset ovat esittäneet lainvalmistelun yhteydessä ja valiokunnan asiantuntijakuulemisessa vakavan huolensa vanhusten oikeudesta saada palveluita esimerkiksi sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto valvira katsoo omassa lausunnossaan ettei vanhuspalvelulain vastuutyöntekijää pykälän poistamiseen ole perusteita valvira muistuttaa että vastuutyöntekijän nimeäminen iäkkäälle henkilölle edistää iäkkään henkilön oikeuksia palveluihin ja niiden seurantaan näin osaltaan turvataan perustuslain yhdeksännentoista pykälän oikeuksien toteutuminen

palveluihin sosiaalihuoltolakiin ehdotetaan lisäksi muutosta jonka mukaan omatyöntekijänä voi toimia myös terveydenhuoltoalan ammattilainen edellyttäen että se on asiakkaan kokonaistilanteen kannalta tarkoituksenmukaista tätä myös kannatamme

tämä on hyvin lyhytnäköistä toimintaa sillä juuri korkea osaaminen on monessa tilanteessa turvannut puuttuvan henkilökunnan arvoisa puhemies hallitukselta puuttuu vanhushoidon visio myönteistä on että hallitus panostaa omaishoitoon mutta se ei korvaa mahdollisesti näitä hallituksen tekemiä leikkauksia arvoisa puhemies lopuksi edellytämme että hallitus peruu suunnitelmansa heikentää vanhuspalveluiden laatua ja osaamista vanhuspalvelulakia tulee toteuttaa johdonmukaisesti eikä laskea ikäihmisten hoidon ja hoivan tasoa joten ehdotamme toisessa käsittelyssä että edellä olevan perusteella ensimmäinen lakiehdotus hylätään ja toinen lakiehdotus hyväksytään mietinnön

on todella hyvä että nyt tässä yhteydessä on mahdollisuus keskustella tästä vanhuspalvelulain heikennyksestä nythän oikeastaan paljon on keskusteltu hoitajamitoituksesta mutta sitten nämä sisällölliset ja laadulliset heikennykset mitä vanhuspalvelulakiin on tulossa ovat jääneet julkisuudessakin vähemmälle nämä erityisasiantuntijoitten

hyvin mitättömiä säästösummia mitä valtion budjettiin on ajateltu muistelen että toisessa oli laskettu kahtatoista pilkku viittä miljoonaa ja toisessa viittätoista miljoonaa kuitenkin esimerkiksi tämmöisen erityisen lääkeosaamisen poistaminen työntekijäjoukosta saattaa johtaa siihen että ei havaita näitä vanhusten ylilääkintätilanteita ja tulee kaatumisia ja lonkkamurtumia ja on huomattaman paljon kalliimpaa loppujen lopuksi kuin mitä kuvitellaan että näillä haetaan säästöjä siksi toisekseen on on huomioitava se että kunnissa nämä erityisosaajat eivät yleensä ole lisävirkoja vaan on katsottu että siinä työntekijätiimissä on nämä pätevyysvaatimukset sieltä pitää löytyä nämä kaikki jotka on lueteltu sinällänsä tässä todennäköisesti edes niitä säästöjä mitä ehkä kuvitellaan haettavan ei ole mahdollisuutta saada koska nämä saattavat olla niitä ihmisiä jotka ovat jo niissä niissä viroissa mitä on olemassa elikkä ei niitten poistaminen välttämättä silloin tuo muuta kuin sen että sitten tulevaisuudessa kun uudestaan katsotaan tätä tilannetta siinä tilanteessa ei enää palkatakaan näitä erityisosaajia

enää omien asioidensa perään katsomaan juuri tällainen henkilö tarvitsee sen joka pystyy seuraamaan hänen terveydentilansa kehitystä joka pystyy koko ajan miettimään onko hän saanut kaikki ne palvelut mihin hän on lain mukaan oikeutettu voisi sanoa että tässä säästetään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hoitamisesta ja heidän asi oittensa puolustamisesta siinä mielessä toisessa käsittelyssä tulemme esittämään hylkäystä näiltä osin

nykylain mukaanhan kunnan käytettävissä on oltava ikääntyvän väestön hyvinvointia ylläpitävää monipuolista asiantuntemusta ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen gerontologisen hoito ja sosiaalityön geriatrian lääkehoidon ravitsemuksen monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta nyt tosiaan tämä listaus aiotaan tuosta laista poistaa ja ja arvioidaan saatavan noin viidentoista miljoonan euron säästö on ihan todella vaikea käsittää miten näiden erityisasiantuntemusta koskevien vaatimuksien poistamisella saadaan aikaan mitään säästöjä itse ajattelisin että asia on nimenomaan päinvastoin eikö ole niin että vanhustyön kentälle tarvitaan enemmän asiantuntemusta muun muassa juurikin sitä gerontologista ja geriatrista osaamista jotta iäkkäiden ihmisten vaikuttavaa osaavaa ja laadukasta samoiten myöskin tulevassa sote uudistuksessa ikääntyvien hyvinvointia ylläpitävä monipuolinen erikoisosaaminen pitäisi sisällyttää sekä kuntia että maakuntia koskevaan lainsäädäntöön eikä niin että nyt sitä erityisasiantuntemusta aletaan täältä purkamaan jossain kohtaa on on todettu ministeriön taholta niin että voi tätä sitten jatkossakin olla vaikka yhteistyössä kuntien kanssa mutta niinhän se on tähänkin asti ollut ei ole tarvinnut olla niin että jokaisessa pienessäkin kunnassa on nyt vaikka lääkehoidon osaamista tai sitä geriatrista osaamista vaan kunnat ovat voineet yhteistyössä muiden kuntien kanssa hankkia sitä osaamista käyttöönsä vaikka vain yhtenä päivänä kuukaudessa mutta nytten sitä yhtäkään päivää ei sitten enää tarvitse järjestää tämä on kyllä mielestäni ihan ihan tosi järjetöntä suoraan sanoa joka tapauksessa me tiedämme kaikki että vanhusväestö kasvaa ja monimuotoistuu ja erityisesti sitä monipuolista osaamista tarvittaisiin työntekijöiltä erikoisosaaminen osaltaan varmistaa sen että ikäihmisten hoivaa toteutetaan tarkoituksenmukaisesti muun muassa sitä kuntouttavaa työotetta hyödyntäen jota vanhuslakikin peräänkuuluttaa silloin ollaan myöskin kustannustehokkaita ja tehdään vaikuttavasti työtä minä kovasti toivoin että tämä olisi ollut siellä hallituksen peruutettujen esitysten listalla mutta ikävä kyllä nyt näyttää siltä että eduskunta tulee tämän tämän enemmistönä sitten hyväksymään tosi harmi juttu

puhemies edellisten puhujien sanoihin on helppo yhtyä ja haluan kannattaa edustaja kiljusen esitystä siitä että toinen lakiehdotus hyväksytään valiokunnan mietinnön mukaisena mutta ensimmäinen lakiehdotus hylätään

kakkoskäsittelyssä haluan lisätä tähän sen että että on kummallista ikään kuin tällaista orwellilaista uuskieltä nimittää normien puruksi sitä että heikennetään tietoisesti vanhusten palveluiden laatua en myöskään usko että tästä mitään säästöjä loppupeleissä tulee kun osaaminen heikkenee vanhusten palveluissa se tarkoittaa myös sitä että että menetetään se osaaminen jonka avulla nykyisin saadaan ikään kuin lisättyä käsipareja sillä tavalla että pystytään organisoimaan työ paremmin pystytään takaamaan että johtaminen ja ihmisten osaaminen on oikeassa paikassa mutta kun heikennetään vanhuspalveluiden laatua ja sitä osaamista joka siellä palveluissa palveluissa henkilöstöllä on niin silloin menetetään ikään kuin näkemys siitä siitä kokonaisuudesta ja siitä miten pystytään yhtä aikaa toimimaan järkevämmin kustannustehokkaammin ja takaamaan kuitenkin hoivan ja hoidon hoidon laatu täytyy sanoa että että olen hirveän surullinen siitä että että vasta viime kaudella säädetty vanhuspalvelulaki nyt tällä tavalla romutetaan kun tiedossa on että se on auttanut parantamaan vanhusten hoivan laatua vaikka tiedämme että paljon parantamisen varaa olisi ollut edelleen mutta nyt todellakin mennään aivan väärään suuntaan

arvoisa puhemies hallituksen esitys vanhuspalvelulain muuttamiseksi on osa hallituksen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä koskevaa toimenpideohjelmaa sinänsä sääntelyn vähentäminen on ihan perusteltua jos kysymys on joistakin turhista normeista mutta heikossa asemassa olevien ihmisten suojaksi tehtyjä säädöksiä ei voi pitää missään mielessä turhina vanhuspalvelulakiin nyt esitetyt heikennykset vaikuttavat suoraan ikäihmisten palveluiden laatuun ja saatavuuteen kiitos hallitukselle siitä että perui henkilöstömitoituksen heikennykset mutta samalla olisi pitänyt perua perua myös ammattitaitovaatimusten heikennykset

tässä esityksessä ehdotetaan että vanhuspalvelulain kuntien käytettävissä olevaa asiantuntemusta koskevasta kymmenennestä pykälästä poistettaisiin listaus ammattitaidoista kunnalla tulee olla käytettävissään

listauksen mukaan erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen gerontologiseen hoito ja sosiaalityöhön geriatriaan lääkehoitoon ravitsemukseen monialaiseen kuntoutukseen sekä suun terveydenhuoltoon listauksen poistaminen mahdollistaisi esityksen mukaan aiempaa paremmin tapauskohtaisen harkinnan siitä mitä asiantuntemusta kunta hankkii ja käyttää palveluiden järjestämiseen ja palvelutarpeen arviointiin olen muistiliiton puheenjohtaja ja muistiliitto tekee säännöllisesti thln kanssa niin sanotun muistibarometrin jossa tarkastellaan muistiasiakkaiden hoidon laatua eri puolilla suomea

että jonkun on otettava kokonaisvastuu hoidon koordinoimisesta vastuuhoitaja tai omahoitaja tulee aina valita sen mukaan kuka ammattilainen pystyy parhaiten pitämään huolta asiakkaan tarpeiden mukaisen hoidon koordinoimisesta kotona asuvan muistisairaan henkilön vastuuhoitajaksi sopii kaikkein parhaiten muistihoitaja muistibarometrin mukaan muistihoitajia alkaa olla jo joka kunnassa mutta työn resursointi vaihtelee hyvin paljon joissakin kunnissa

muistihoitajan nimike on lähinnä muodollinen eli muistihoitajalla ei ole aikaa tehdä sitä hänelle kuuluvaa työtä tarpeeksi hyvin eräs ongelma on myös se että tällä hetkellä ei hetkellä ei järjestetä muistihoitajien koulutusta missään systemaattisesti ja se aiheuttaa sen että muistihoitajilla on hyvin vaihteleva osaamis ja tietotaso myöskin siinä toimintansa taustalla muistiasiakkaan hyvän hoidon takaamiseksi kunnissa pitäisi olla muistihoitajan ympärille järjestetty muistiosaajien verkosto jolle annetaan tarpeeksi hyvät resurssit toimia toimia asiakkaiden kanssa

tämä säästäisi varmasti paljon rahaa ja ja tällä pystyttäisiin monia asioita hoitamaan oikea aikaisesti mikään ei ole nimittäin niin kallista kunnalle ja yhteiskunnalle kuin se että laiminlyödään muistisairauksien varhainen diagnoosi järjestetään hoito huonosti eikä järjestetä muistisairaille ihmisille kuntoutusta riittävästi ja nyt pahoin pelkään että nämä lakiesityksen heikennykset heikentävät tilannetta eri puolilla suomea

puhemies vielä pariin asiaan haluan sanoa haluan vielä oikeastaan vahvistaa hämmennystä tämän lainsäädännön osalta ensinnäkin minun on vaikea ymmärtää sellaista hallituksen logiikkaa kun hallitus vaatii että meidän olisi vahvistettava ja kehitettävä vanhusten palveluita mutta samanaikaisesti hallitus kuitenkin heikentää vanhustyöntekijöitten osaamista ja nimenomaan geriatrista osaamista joka läpileikkaa oikeastaan koko sen vanhuspalveluketjun siltä osin voisi olettaa että nyt kun meidän meidän suuri tarpeemme on kehittää vanhuspalveluita meidän pitäisi pikemminkin vahvistaa osaamista ja ja tuoda gerontologista hoito ja sosiaalityön osaamista kaikille eri toimijoille jotka toimivat vanhusten parissa ja siltä osin se ei tuo lisää kustannuksia jos me lisäämme työssä olevien ihmisten osaamistasoa emmekä lisää henkilökuntaa toinen asia joka joka on todella hämmentävä on tämä vastuutyöntekijän poistaminen oikeastaan kolmellakin eri osa alueella katsottuna ensinnäkin kun me puhumme vastuutyöntekijästä niin niin meillä on paljon yksin asuvia ihmisiä ja mitä ikääntyneempiä ihmisiä sen todennäköisempää on että he asuvat yksin silloin he ovat hyvin pitkälle riippuvaisia meidän hoitohenkilökuntamme sitoutumisesta heidän hoitoonsa ja myös ymmärryksestä ja osaamisesta näiden ihmisten tarpeista siinä mielessä tämän vastuutyöntekijän rooli tämän yksittäisen vanhuksen hoitamisessa ja edunvalvonnassa oikeusturvassa on ihan on ihan oleellinen osa tätä kokonaisuutta arvoisa puhemies tulenko sinne ihan pieni asia vielä

elikkä kuten äsken sanoin niin kaikkein heikoimmassa tilanteessa ovat ne ihmiset jotka asuvat yksin joilla ei ole läheisiä ja omaisia ja jotka ovat täysin riippuvaisia hoitohenkilökunnan mahdollisuudesta hoitaa ja tukea heitä

myös siirtää entistä enemmän vastuuta omaisille ja omaishoitajille nyt tämä tarkoittaa sitä että meidän omaishoitajamme joutuvat entistä enemmän perehtymään niihin erilaisiin muutoksiin mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja perehtymään myös lainsäädäntöön sosiaaliturvaan palvelujärjestelmään

hallitus valmistelee uutta sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta niin näillä näkymin näyttää siltä vaikka meillä ei ole vielä valinnanvapauteen liittyvää uudistusta tiedossa mutta erilaisia huhuja on liikenteessä että se käytännössä tulee tarkoittamaan myös sitä ja näkemyksiäkin on siitä että kun nämä palvelut pitää pakkoyhtiöittää niin meidän nykyinen palvelujärjestelmämme pilkkoutuu entisestään erityyppisiin yhtiöihin ja kun meidän vanhuksemme ja ja heidän omaisensa sukkuloivat sitten näiden yhtiöiden välillä niin mitä tämä tulee tarkoittamaan jos meillä ei ole henkilöä vastuutyöntekijää joka tunnistaa tämän kyseisen vanhuksen erilaiset palvelutarpeet ja olisi tukemassa myös omaisia omaishoitajia tämän ihmisen hoidossa tämä tuleva sote uudistus tulee vaatimaan entistä enemmän palveluohjausta ja ja tässä yhteydessä näitten vastuutyöntekijöitten rooli olisi ollut kyllä äärettömän tärkeä siltä osin täytyy myös todeta että on todella hämmästyttävää että hallitus poistaa vastuutyöntekijät itse olen erittäin tyytyväinen että etelä karjalassa eksotessa me pikemminkin vahvistamme vastuutyöntekijöitten asemaa ja roolia nimenomaan sen takia kun oletamme että heidän roolinsa tulee kasvamaan tulevassa sote uudistuksessa
arvoisa herra puhemies on hyvä jatkaa edustaja kiljusen puheen jälkeen ja hienoa että siellä eksotessa vahvistetaan niiden työntekijöiden asemaa jotka ovat todella tarpeen olisin muutaman sanan halunnut vielä sanoa lääkäreiden asemasta elikkä lääkärillähän on monia monia erikoisaloja mihin lääkäri voi erikoistua ja siinä erikoisalojen joukossa on myös geriatria geriatria koskaan tullut erikoisalojen joukkoon ellei sille oltaisi nähty erittäin suurta tarvetta me tiedämme että ikäihmisten hoito on hyvin vaativaa jo pelkästään sen takia että että monella on hyvin monia erilaisia sairauksia monia lääkityksiä ja siihen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa usein hyvin vahvasti myös se ympäristö missä missä ikäihminen asuu lääkkeiden yhteisvaikutukset ja ja niin edelleen on erittäin tärkeää että siinä vaiheessa kun ikäihmisten hoitoa arvioidaan ja tehdään hoitolinjauksia ja myös lääkitykseen tehdään linjauksia siinä olisi alan asiantuntija sitä katsomassa yhteistyössä hoitotiimin kanssa näiden eri alojen osaajien kanssa koska kun heti alkumetreillä katsotaan tilanne huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti ja saadaan tehtyä linjaukset niin hoitoon kuin hoivaan ja tarpeelliseen tukeen niin se on aivan varmasti parasta mahdollista linjausta ikäihmistä ja hänen hoitoaan hyvinvointiaan ajatellen ja se on aivan varmasti myös sellaista linjausta mikä ei vain pitkällä tähtäimellä vaan jo hyvin nopeasti tulee tuomaan säästöjä

puhemies edustaja kiljunen käytti kyllä erinomaisen puheenvuoron muistuttaen juuri siitä miksi juuri nyt tarvitsee tehdä näitä vanhuspalvelulain heikennyksiä tietysti heikennyksiä mielellään ei missään vaiheessa mutta kun nyt koko tämä iso sote uudistus on edessäpäin niin olisihan tuo nyt järkevää nähdä mihin nämä asiat alkavat asettua ennen kuin lähdetään karsimaan erityisesti juuri näitä vastuutyöntekijöitten

hoitoketjut todennäköisesti tulevat tällä sote mallilla pirstaloitumaan entisestään miten ihmeessä sitten sen heikkokuntoisen vanhuksen kohdalla pystytään varmistumaan siitä että hän saa sen hoivan ja juuri ne palvelut mitkä mitkä hänelle on tarkoitettu ja mihin hän on on oikeutettu ellei hänellä ole sitten tällaista vastuutyöntekijää tämä oli tämä oli kyllä erittäin hyvä hyvä että edustaja kiljunen tämän asian nosti esille jos ajatellaan ylipäätänsä ikäihmisen hoitoa siellä pitäisi olla juuri tämän kokonaisuuden huomioiminen siellä on se ravinto siellä on lepo ihan niin kuin kaikilla kaikilla meillä eri ikäisillä se että on mahdollisuus ulkoiluun liikkumiseen ja sitten vielä erityisesti tämä lääkitys tästähän me jatkuvasti kuulemme niitä niitä mediassa uutisoituja tapauksia joissa huomataan että joko lääkitystä on yli tai on täysin yhteensopimatonta lääkitystä vanhuksen kohdalla ynnä muuta siinä mielessä näitten erityisasiantuntijoitten poistaminen myöskin tästä tuntuu kyllä hyvin hätiköidyltä toimenpiteeltä jotenkin tämä vanhuspalvelulaki kaiken kaikkiaankin on vähän tämmöinen voisiko sanoa kdn lapsi silloin kaksituhattakolme viiva kaksituhattaseitsemän kun olin itse eduskuntaryhmän puheenjohtajana ensimmäisenä olin allekirjoittamassa meidän ryhmän jättämän ensimmäisen vanhuspalvelulakiraakileen voi sanoa ihan suoraan siinä vaiheessa mutta se oli se sysäys muistan että eri puolilta salia sanottiin että kyllä suomeen tällaista varmaan tarvitaan mutta vuoteen kaksituhattayksitoista saakka piti elää ennen kuin sitten saatiin hallitusohjelmaan ja ruvettiin tekemään vanhuspalvelulakia

kymmenes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäkolme

näyttää siltä että täällä ei ole hallintovaliokunnasta ketään esittelemässä asiaa mutta täytyy sanoa että itse kyllä tämän vastalauseen takana olen niin erikoinen kuin tilanne onkin niin nimenomaan salin vasen puoli tässä nyt puolustaa

nimenomaan tämän avustuksen joka luvattiin sitoa indeksiin kirkko on hoitanut nämä lakisääteiset velvoitteensa mutta ikävä kyllä toinen osapuoli eli valtio ja sitten tällä kertaa istuva hallitus on tästä omasta osuudestaan luistanut siinä mielessä tässä mietinnössäkin jopa nostetaan esille tämä uskonnonvapauskysymys eli se että jos ajatellaan että vastaparina ovat uskonnonvapaus perusoikeutena ja toisaalta kahden autonomisen toimijan välinen vastuu ja rahanjako niin ei valtion rahapula ole millään tavalla pätevä peruste mennä nimenomaan kirkon jäsenten kukkarolle sitähän se tarkoittaa jos näitä lakisääteisiä tehtäviä ei korvata sieltä valtion kukkarosta niin yhä enemmän joudutaan turvautumaan kirkon jäsenten

voisi sanoa että tässä on toinen sopimusosapuoli pettänyt pettänyt ja ja ei ole pitänyt kiinni siitä mitä on yhdessä sovittu kristillisdemokraatit ovat omassa vaihtoehtobudjetissaan tältä osin jättäneet jättäneet talousar vioaloitteen jolla me haluaisimme olla korvaamassa tämän osuuden meidän mielestä se on reilua se on oikeudenmukaista se perustuu siihen sopimukseen mikä aikanaan on tehty tässä kohtaa kyllä täytyy toivoa että että jospa vielä äänestyksessä äänestyksessä tapahtuisi tapahtuisi sellaisia siirtymiä myöskin hallituspuolueista että kokisivat oikeudenmukaiseksi puolustaa tätä asiaa